päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan pyydän edustajia kohdistamaan kysymyksen asianomaiselle sektoriministerille

nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös painiketta

arvoisa puhemies ruotsissa valtiovalta yritti ensin samaa lähestymistapaa kuin ministeri rehula että anteeksi kyllä pyydetään mutta korvauksia ei makseta asiasta nousseen julkisen kohun takia ruotsin silloinen pääministeri teki sivistyneesti ja pyörsi ministerinsä päätöksen ja myönsi korvaukset en ymmärrä miksi suomi ei voisi tehdä samoin arvoisa puhemies myös lastensuojelun nykyisyydessä on ongelmia surullinen eerikan tapaus on edelleen kaikilla muistissa kuten on myös äskettäinen oulun insesti isän tapaus jossa tyttö jätettiin pelastamatta vaikka kaikki merkit olivat näkyvillä lastensuojelun menneisyyden tutkimuksen lisäksi suomessa tehtiin demareiden toimesta viime vaalikaudella laaja selvitys lastensuojelun nykyisyyden tilasta voisitteko ministeri rehula kertoa meille tämän selvityksen paljastamat epäkohdat varmasti tiedätte ne ja missä vaiheessa niiden korjaamisessa ollaan

arvoisa puhemies meidän lastensuojelulaitoksista raportoidaan edelleen toistuvasti lasten nöyryyttävästä kohtelusta ja oikeuksien laittomasta rajoittamisesta lakisääteiset valvontavelvoitteet ovat kuitenkin kyllä suurin piirtein kunnossa mutta käytännössä aluehallintoviranomaisilla ei resurssipulan vuoksi ole mahdollisuutta oma aloitteeseen tarkastustoimintaan ja kunnissa tarkastustoiminta on hyvin vaihtelevaa ja satunnaista suomalaiset autot katsastetaan säännöllisemmin ja vakaammin kuin suomalaiset lastensuojelulaitokset mitä me nyt voisimme tehdä jotta viidenkymmenen vuoden päästä finlandia talossa ei tarvitse järjestää uutta vastaavaa tilaisuutta

arvoisa herra puhemies kiitos hyvä hallitus että esitätte julkisen anteeksipyynnön täällä nostettiin lasten seksuaaliset hyväksikäyttörikokset myös esille ja oulun tapaus kiitos myös siitä että eduskunnassa ensimmäistä kertaa mainitaan oulun tapaus olin viikko sitten vastaanottamassa tämän uhrin marlenen adressin temppeliaukiolla hän soitti ja pyysi että tule vastaanottamaan minun adressini vie se eteenpäin arvoisa hallitus minulla on marlenen adressi missä hän on on nostanut epäkohtia mitä hän on havainnut liittyen hyväksikäyttörikoksiin otatteko vastaan tämän adressin toinen kysymykseni olen tehnyt lakialoitteen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten alarajan korottamisesta missä vaiheessa suomessa on tämä tutkimus missä luvattiin selvittää niitä yleisiä tuomioita millaisia suomessa muun muassa seksuaalirikoksista

aina viimesijainen keino ensisijaisesti lasta ja hänen perhettään autetaan muulla tavoin esimerkiksi tukihenkilön terapian tai kotipalvelun avulla viime hallituskaudella säätämämme sosiaalihuoltolaki on siirtänyt painopistettä tähän ennalta ehkäisevään varhaiseen tukeen jotta perheet saisivat apua apua hyvissä ajoin ja jotta lasten huostaanottoja ei niin usein tarvittaisi lapsiasiavaltuutetun mukaan näyttää kuitenkin siltä että lapsiperheiden kotipalvelua on edelleen vaikea saada vaikka tilanne onkin parantunut sosiaalityöntekijöillä on myös usein aivan liikaa asiakasperheitä jopa seitsemänkymmentä perhettä yhdellä työntekijällä hallituksen kärkihanke lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma tulee toivottavasti aikanaan tuomaan tähän muutoksen emme voi kuitenkaan jäädä odottamaan sen tuloksia velvoite toimia ennalta ehkäisevästi lapsi ja perhetyössä on jo nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä mitä hallitus aikoo tehdä jotta lastensuojelun tilanne ja varhainen tuki perheille saadaan kuntoon pikaisesti

oli vantaan kaupunki ihan nimeltä mainiten luin uutisen ja kiitos vantaalle toivottavasti näitä vantaita on muuallakin toisekseen meillä on imatra yhtenä esimerkkinä jota toistetaan kerta toisensa jälkeen hyvästä käytännöstä siitä että on saatu lastensuojelun menot yhtäältä vähenemään toisaalta saatu lapsen perheen kannalta parempi tilanne kuin muutoin olisi mitä imatra on tehnyt toisin siellä on panostettu ennalta ehkäisevään työhön millä tavalla tätä yritetään nyt koko maahan levittää ja muistuttaa että ennalta ehkäisevä perhetyö on tärkeää ensinnäkin tämä hallitus on osaltaan lisännyt kyseisiä määrärahoja ja toisekseen tämä kärkihanke on nimenomaan siksi että hyvät käytännöt monistetaan koko maahan

on totta että lastensuojelun toimintoja ja käytäntöjä on muutettava ja että koko järjestelmä on rukattava tästähän kertovat toimiva lastensuojelutyöryhmä johon ministerikin viittasi ja lastensuojelun laatusuositukset eli tietoa meillä on mutta nyt meidän pitäisi kerta kaikkiaan varmistaa se että kunnissa näitä asioita oikeasti uudistettaisiin usein ei ole kysymys rahasta vaikka yleensä on mutta tässä tapauksessa voin kyllä sanoa

lape ohjelmakin ehtii puuttua näihin palvelujen sisältöihin ja siihen kuulemiseen ja osallisuuteen niin lisätäänkö valvontaa tai voidaanko sitä jotenkin tehostaa jotta voitaisiin nähdä että menevätkö nämä nämä uudistukset oikeasti eteenpäin
arvoisa herra puhemies valvonnalla on toki oma roolinsa mutta se mitä ministeriön päässä voidaan tehdä ja tehdään on se että me saamme seurantatietoa saamme tietoa sieltä kentältä mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu näitten ikävien esimerkkien kautta on osaltaan perattu kuten totesin minulla on tieto siitä että esimerkiksi helsingin lastensuojelusta vastaavat toimijat perkasivat koko prosessin läpi mitä siellä tapahtuu että tällainen mitä on tapahtunut ei enää koskaan toistuisi valvonnalla pääsee johonkin asti mutta toisinpäin kyllä se arjen tekeminen ja siihen liittyvien moniammatillisten työryhmien tässä kohtaa jos missä on tärkeää se että osaamista on riittävästi toiminta on keskiössä ja aivan keskeistä on tiedon pitää kulkea ei pidä pelätä vaan pitää kertoa asioista eteenpäin ammattilainen toiselle salassapitovelvollisuudet toki muistaen

kaltoinkohtelua lapsia ja alaikäisiä kohtaan on paitsi lastensuojelussa myös terveydenhuollossa muutoin hiljakkoin oulussa esiin tullut monen vuoden aikana jatkunut kaltoinkohtelu toistuneet raiskaukset lähipiirissä toistuneet abortit ja viimein synnytys kukaan ei ei pysähtynyt riittävästi kukaan ei kysynyt tarpeeksi kenelläkään ei ollut riittävästi aikaa tai paremminkin riittävästi rohkeutta pysähtyä vaikean asian eteen ja kaltoinkohtelu sai jatkua aivan käsittämätöntä kysyisinkin opetusministeriltä eikö olisi aika huolehtia että myös gynekologian koulutusalalle pääsisi jatkossa myös vakaumuksellisia työntekijöitä joilla on halua ja joilla on rohkeutta pysähtyä myös vaikeiden ja monimutkaisten asioiden eteen meidän lasten ja

puhemies erittäin vakavien ja tärkeiden asioiden äärellä ollaan ollaan tämänkin aiheen ympärillä pidän tärkeänä sitä mitä ministeri rehula jo nostikin esiin että meidän pitää pystyä sitä ammattilaisuutta vahvistamaan ja tuomaan niitä moniammatillisia yhteistyömalleja ja ja muotoja joilla voidaan puuttua vakaviin tilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sitä kautta sitten saadaan puututtua tilanteisiin ja tietenkin koulutus on tässä keskeisessä roolissa kun niitä ammattilaisia koulutetaan että että saadaan riittävät valmiudet puuttua tilanteisiin

vielä tästä teemasta puheenvuorot edustajille sarkomaa ja henriksson ja sitten tämän kysymyksen ensimmäiselle esittäjälle edustaja guzeninalle
arvoisa puhemies kun puhutaan lastensuojelusta niin ei ei voi olla tärkeämpää asiaa ja kun puhutaan lapsista niin aina pitää myöskin puhua perheistä ja on mainiota että meillä on uusi sosiaalihuoltolaki joka painottaa juuri sitä ennaltaehkäisyä ja perheiden tukemista varhaisessa vaiheessa me kansanedustajat olemme vastaanottaneet useita lähetystöjä joista ollaan kerrottu että kunnissa ei tunneta tätä lakia että kotipalvelua pitää antaa ennalta ehkäisevästi syöpää sairastava yksinhuoltajaäiti jolla on useampi lapsi ei ole saanut tätä apua ja kun me otimme yhteyttä lapsiasiavaltuutettuun niin hän hän sitten sen jälkeen otti yhteyttä ministeriöön ja mekin kirjelmöimme toivoisin että vielä vastaava ministeri kertoisi mihin toimiin on

budjettipäätöksiä teemme millä tavalla ymmärretään se että se ennalta ehkäisevä työ aivan kuin esimerkiksi imatran mallissa on toteutettu todellisuudessa säästää ison määrän

värderade talman arvoisa puhemies on mielestäni hienoa että ministeri rehula ja hallitus ovat esittämässä valtiollisen anteeksipyynnön tästä kiitos hallitukselle tästä korvausten maksatuksesta ja maksamisesta ylipäänsä meillä on kokemusta viime hallituskaudelta kun oikeusministeriössä valmisteltiin silloinen laki joka mahdollisti sen että ne ihmiset jotka internoitiin jatkosodan jälkeen saivat korvauksen eduskunta hyväksyi tämän lain kaksituhattaneljätoista ja näille käytännössä silloisille lapsille annettiin mahdollisuus nyt hakea korvausta ja se umpeutui viime vuonna kaksituhattaviisitoista näillä valtion maksamilla korvauksilla internoiduille tunnustettiin että suomalaisten viranomaisten toiminta oli kohtuutonta nyt kysynkin hallitukselta olisiko nyt syytä ottaa mallia tästä viime kauden tapauksesta

mutta se että ollaan tänään tässä ja nyt tilanteessa jossa tämä virallinen valtiollinen anteeksipyyntö tulevana sunnuntaina tehdään on nyt se polku jota on päätetty edetä se asia jonka edustaja henriksson otti esiin te tiedätte minua paremmin sen kuinka pitkän prosessin päässä sitten olivat nuo ratkaisut missä päädyttiin siihen että maksettiin niin sanottua täyttä korvausta joka oli kolmetuhatta euroa ja

on todella hyvä että hallituksen piiristä annetaan nyt tunnustusta viime hallituskaudella aikaansaadusta sosiaalihuoltolaista sitä ei silloin nimittäin millään tavalla yksimielisesti kannatettu mutta lastensuojelun nykyiset resurssit täytyy saada kuntoon ne eivät ole läheskään sillä tasolla kuin sivistysvaltiossa kuuluisi olla lisäksi on toimittava kunniallisesti niitä ihmisiä kohtaan joita yhteiskunta ei lastensuojelun menneisyydessä suojannut niiltä karmivilta kokemuksilta joiden takia monet heistä kantavat edelleen sisällään elinikäistä traumaa arvoisa pääministeri sipilä

anteeksi jos se oli katsoo aiheelliseksi vastata niin hyvä niin
arvoisa herra puhemies tässä ei ole tietenkään päätöstä mikä voitaisiin perua me olemme tämän raportin käyneet huolella läpi ja se on hurjaa luettavaa tämä mitä kauan sitten on tapahtunut kun minä olen jutellut henkilöiden kanssa ja saanut palautetta siitä niin tämä anteeksipyyntö ja sen asian huomioiminen on näiden ihmisten mielessä se ensisijainen toimi jota jota valtiovallalta nyt odotetaan tartuimme tähän ja haluamme sen sen nöyrästi tehdä aiempien päätösten takia ja kunnioittaen kunnioittaen sitä mitä nämä ihmiset ovat joutuneet kokemaan se mitä tehdään nyt tästä eteenpäin tästä pitää ottaa opiksi meidän pitää puuttua varhaisemmin näihin asioihin ja meidän pitää varmistaa että viranomaisten välillä tieto kulkee silloin kun on lapsen

seuraava kysymys edustaja modig
arvoisa puhemies yhdysvaltalainen guggenheim säätiö on pyrkinyt pitkään saamaan oman museonsa helsinkiin helsingin päättäjät ovat suhtautuneet hankkeeseen kriittisesti ja jo kertaalleen sen hylänneet nyt kuitenkin hanke on jälleen ajankohtainen aiemmin helsinki ja guggenheim säätiö asettivat edellytykseksi sen että valtio osallistuu hankkeen rahoitukseen te pääministeri sipilä sanoitte että valtio ei aio tukea hanketta ja te ministeri soini sanoitte hyvin selvästi gug gen heim ei saa valtiontukea nyt kuitenkin hanke on taas meidän helsinkiläisten päättäjien edessä koska opetus ja kulttuuriministeri grahn laasonen on luvannut että guggenheim pääsee valtionosuuksien piiriin ja sille olisi luvassa yhden pilkku kolmen miljoonan euron vuosittainen tuki meillä helsinkiläisillä on edessämme on edellytyksenä tämä valtiontuki vosin muodossa ja koska hallitus on on antanut asiasta nyt niin ristiriitaista tietoa niin kysyisin teiltä arvon hallitus onko guggenheim saamassa valtion rahoitusta vai ei

että opetusministeri vastaa
arvoisa puhemies tämä guggenheim hanke on nyt paljon esillä siitä syystä että se on tulossa päätöksentekovaiheeseen nimenomaan siellä helsingin kaupunginvaltuustossa hallituksena olemme päättäneet siitä että valtio ei osallistu rakentamisen kustannuksiin tämä uusi malli joka on

emme lupausta vaan ennakollisen näkemyksen siitä millä edellytyksillä aivan niin kuin muutkin museot suomessa voivat päästä valtionosuuksien piiriin ja se tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa kun sellaista hakemusta sitten tehdään mikäli tämä hanke etenee ja sen lisäksi

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta
arvoisa herra puhemies ei tästä nyt saanut selvää hallituksen linjasta hankehan edelleen toteutetaan valtaosin julkisilla varoilla ja veronmaksajien rahoilla tässä muodossa teidän lupauksenne valtionosuusjärjestelmään pääsystä on olennainen syy siihen että tämä ylipäänsä on esityksenä meidän edessämme valtionosuusjärjestelmä on suomalaisen kulttuurirahoituksen selkäranka ja vuoden kaksituhattaneljätoista jälkeen siitä on leikattu kolme pilkku kolme miljoonaa mutta nyt yhtäkkiä on löytynyt yksi pilkku kolme miljoonaa lisää per vuosi annettavaksi yhdysvaltalaisen säätiön hankkeelle ja sanotte myös että tämä ei ole pois muilta tuensaajilta tämä herättää suuria kysymyksiä ja suurta hämmennystä

arvoisa puhemies niin ne leikkaukset joihin tässä viitattiin tehtiin tehtiin edellisen hallituksen aikana ja silloin taisi olla vasemmistoliitolla kulttuuriministerin salkku että sellaista ja sen jälkeen sitten vielä sosialidemokraattinen kulttuuriministeri näitä jatkoi ja toi sinne kehyksiin jos katsotaan maailmalle niin siellä luovat alat ja matkailu ovat kasvavia aloja ja ja tietenkin toivon että myöskin suomi pääsisi näistä rahoista ja matkailuvirroista osalliseksi ja panostaisi luoviin aloihin meillä on aivan upea kulttuurikenttä suomessa ja esimerkiksi vaikkapa helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat tehneet aivan upeata työtä siinä millä tavalla kulttuuria on voitu tuoda vahvemmin vielä osaksi tuomaan myöskin sille kaupungille elinvoimaa esimerkkejä siitä on vaikkapa se että tämän hallituksen aikana on jo tehty päätöksiä muun muassa tanssin talon rahoittamisesta joka on aivan upea projekti se mitä helsingin kaupunginvaltuusto päättää on helsingin kaupunginvaltuuston asia mutta itse toivoisin että suomessa olisi rohkeutta tehdä

arvoisa herra puhemies ministeri grahn laasonen itsekin tietää että se mitä hän sanoi näistä kolmen pilkku kolmen miljoonan leikkauksista ei koske silloista kulttuuriministeri arhinmäkeä koska ne tehtiin sen jälkeen kun en ollut enää ministeri tiedätte sen hyvin itsekin mutta hyvähän totuutta on kiertää oleellista on se että ensi vuonnakin leikataan museoiden valtionosuuksia ja tämä vaikuttaa siihen että museot saavat itse asiassa vain kaksi kolmasosaa niistä valtionosuuksista vos järjestelmän mukaan vosia ei anneta sillä perusteella että tuo mahdollisesti matkailutuloja vaan sitä annetaan taideperustein eli eihän tämä voi olla peruste vosien antamiselle eikä tässä vielä kaikki guggenheim museon rakentaminen edellyttää sitä että museon rakentamisen aikaisia arvonlisäveroja ei tarvitse maksaa jos joku uskoo että tämä rakentaminen maksaa sen satakolmekymmentä miljoonaa niin silloin puhutaan kolmestakymmenestäyhdestä miljoonasta arvoisa puhemies kysynkin hallitukselta pitääkö teidän mielestänne guggenheim museon maksaa arvonlisäverot noin kolmekymmentäyksi miljoonaa rakentamisen aikana

säätiö on jättänyt hakemuksen jossa se hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi ja tämä hakemus käsitellään aivan normaaliin tapaan ja käsitellään samaan tapaan kuin

aikaisemmin tämä on puhtaasti veroviranomaisten tehtävä päätös

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan sivistysjaosto on myös käsitellyt tähän teemaan liittyvää kokonaisuutta suuri huolemme on se että suomalaisesta kulttuurista on säästetty nyt pitkän matkaa ja ymmärrämme että niin vähistä rahoista kun säästetään niin iso kysymys on se voidaanko tätä säästämisen linjaa jatkaakin ensi vuonna säästäminen jatkuu erittäin kovana ja monet museot ja kulttuuritoimijat ovat hyvin tiukoilla samaan aikaan ei näytä hyvältä että hallitus ei osaa kertoa mikä on kulttuuritoimijoihin ja näihin museotoimijoihin kohdistuva yhteinen linja me olemme pistäneet merkille anna hyvää kuvaa se että täällä on monenlaisia äänenpainoja siinä suhtaudutaanko yksityisen museon uuteen mahdollisuuteen saada valtionapua samalla tavalla kuin ministeri grahn laasonen on julkisuudessa linjannut vähistä vielä säästettävistä euroista kohdennettaisiin uudelle yksityiselle museolle lisää rahaa lisäksi me emme vieläkään tiedä käytetäänkö tähän veikkauksen voittovaroja siihen olisi hyvä saada nyt vastaus mikä on hallituksen linja

sen sijaan me olemme pyrkineet kulttuuripolitiikassa käynnistämään rakenteellisia uudistuksia jotka ovat jääneet edellisiltä hallituksilta työpöydälle prosessia on ollut mutta ei ole viety päätökseen ja jotka liittyvät muun muassa valtionosuus ja valtionavustusten uudistamiseen sitten siellä on lainauskorvauksien korottamista mikä on ollut erittäin positiivinen asia kirjastoväelle uusi kirjastolaki tuli juuri ja av kannustin tuomaan elokuva alan tuotantoja suomeen elikkä kulttuurikentällä meillä on erittäin paljon paljon myös myönteisiä uutisia mutta totta kai on myöskin näin että aina toivoisi että niitä resursseja voisi olla enemmän toivottavasti myöskin sitten löytyy jatkossakin valtion lisäksi niitä tahoja jotka haluavat investoida vahvasti kulttuuriin niin kuin tässä guggenheim tapauksessa

arvoisa puhemies las vegasissa vilnassa berliinissä guggenheim projekti ei ole ihan putkeen mennyt veronmaksajat pelkäävät että tästä projektista jos se toteutuu jää suuri siivu veronmaksajien maksettavaksi niinpä kysyisinkin arvoisalta ministeriltä meillä on kymmenen kotimaista museota jotka täyttävät kyllä kriteerit mutta rahoitusta odottavat kun ei ole rahaa tuntuu aika oudolta että olisimme guggenheimin kannalla tässä kohtaa kun omat kansalliset museomme eivät ole tarpeellista rahoitusta

puhemies on varmastikin niin että kun kulttuuripolitiikan historiaa katsoo niin aina kaikkiin isoihin kulttuurihankkeisiin on liittynyt voimakas vastustus ja tässä guggenheim tapauksessa toivon tietysti että päättäjät siellä helsingin kaupunginvaltuustossa tekevät harkittuja ratkaisuja sen suhteen mikä se malli on ja esimerkiksi miten se on kehittynyt niistä ensimmäisistä malleista jotka silloin aikoinaan olivat julkisuudessa ja

herra puhemies helsinkiläisille kaupunginvaltuutetuille kysymys siitä aikooko hallitus tukea guggenheim museon perustamista ei ole ollenkaan vähäpätöinen me kuitenkin helsingissä olemme sitten käytännössä siinä tilanteessa että jos jos valtuuston enemmistö päättää guggenheimin rakentaa ja jos osoittautuu että hallitus ei valtionosuuksilla tulekaan vastaan niin silloin valtuusto on helposti sitten siinä tilanteessa että pohditaan mistä sen museon käyttökustannukset rahoitetaan itse pelkään itä helsingissä asuvana kansanedustajana ja valtuutettuna sitä kuinka meidän lähikirjastoille lastenkulttuurille asukastaloille ja niin edelleen käy jos olemme siinä tilanteessa että hallitus ensin antaa ymmärtää että kyllä tuetaan ja sitten ei käytännössä tuetakaan koska hallituksesta nyt on eri ministereiltä tullut niin erilaisia kantoja tähän guggenheimin valtionrahoitukseen kysyisin pääministeri sipilältä mikä on suomen hallituksen kanta tämän museon rahoittamiseen
haluaako pääministeri vastata
arvoisa herra puhemies hallitus on käsitellyt guggenheim investoinnin tukemista valtion rahoista ja olemme päättäneet että emme tue guggenheim investointia sen sijaan olen pannut ilolla merkille sen että tällaisiin hankkeisiin on löytymässä yksityistä rahaa kyllä helsinki tarvitsee sellaisia kohteita johon matkailija voi pysähtyä se on selvä asia mutta valtion tässä tilanteessa ei ole mahdollista tukea tuota investointia tulkoon se nyt selväksi kaikille tässä jos helsingin kaupunki haluaa panna investointiin rahaa se on helsingin kaupunginvaltuuston asia yksityiset tahot jos haluavat satsata siihen se on yksityisten tahojen asia jokainen voi tehdä oman päätöksensä mitä tulee toiminnan tukemiseen niin toimintahan alkaa seuraavan hallituskauden aikana seuraavat hallitukset tekevät sitten toiminnan tukemisesta omia päätöksiään
myönnän vielä ministerille puheenvuoron tästä
arvoisa puhemies juuri näin elikkä totean vielä mitä on meidän puolelta tällä hetkellä viestitty opetus ja kulttuuriministeriö on pyynnöstä antanut ennakollisen näkemyksen niistä kriteereistä joilla voi päästä piiriin ja arviomme ja virkamiesnäkemyksen mukaan se olisi noin yksi pilkku kolme miljoonaa euroa tietenkin on niin aivan niin kuin edustaja alanko kahiluoto varmasti kulttuuripolitiikkaa tuntevana hyvin tietää että museoiden niin kuin teattereiden ja orkestereidenkin henkilötyövuodet vahvistetaan joka vuosi erikseen eli jokaisen museon osalta siihen liittyy sellainen

arvoisa puhemies ihminen ei elä yksin leivästä kyllä tarvitaan myös tätä hengen ja sielun ravintoa ja siinä kaikille paitsi näille supertaiteenharrastajille modernin

iso matkailullinen merkitys niin kuin on new yorkin ja bilbaon vastaavista museoista nähty siellä on miljoonia kävijöitä mutta sitten on eri asia että tätä kohtaan voidaan esittää epäilyksiä päätöksenteko on nyt helsingillä en itse osaa helsinkiläisenä veronmaksajana ja helsinkiläisenä olla kauhean tyytymätön jos hallitus olisi tässä mukana niin kuin se on muissakin museohankkeissa mutta yhtä selvää on että kyllä hallituksen linjan pitää olla selvä sekä suhteessa investointiavustuksiin että mahdollisuuteen saada käyttökustannuksiin avustuksia niin kuin museot yleisesti saavat pääministerin vastaus oli selvä hän on ministeri soinin kannalla että investointiavustuksia ei tule mutta toivoisin että pääministeri voisi vahvistaa tämän että teille hyvin sopii se että tämä museo voi saada samat käyttökustannuksiin liittyvät avustukset kuin muutkin museot suomessa se helpottaisi päätöksentekoa ettei tule epävarmuutta valtion linjasta näin isossa

arvoisa puhemies me nyt käymme ympyrää saman kysymyksen äärellä opetus ja kulttuuriministeri vastasi tuohon kysymykseen ennakollinen päätös on täältä annettu ja seuraavat hallitukset tekevät sitten vuosittain ja budjetissaan päätöksiä juuri niin kuin opetus ja kulttuuriministeri tuossa kertoi investointiin hallitus ei anna avustusta
edustaja modig viimeinen kysymys
arvoisa puhemies tämän hankkeen yksityisen rahoituksen määrää on hyvin onnistuneesti onnistuttu liioittelemaan jokainen joka on tähän taloudelliseen suunnitelmaan tutustunut tietää että suurin vastuu rahoituksesta nojaa helsingin kaupunkiin vastuu siitä jos hanke menee mönkään on helsingin kaupungilla eli helsinkiläisillä veronmaksajilla me emme vastusta missään nimessä kulttuurihanketta helsingin paraatipaikalle toivoisimme sen jollain tavalla heijastavan ehkä suomea tai suomalaisuutta ja meidän omaa osaamistamme te sanoitte nyt sipilä että tästä on siis ennakkopäätös eli ministeri soini eikö valtionosuuden kautta tuleva tuki ole valtion rahaa kiitos tästä te selvensitte tämän ministeri sipilä mutta kun te kritisoitte tässä sitä että edelliset hallitukset ovat jättäneet teille päätöksiä taakaksi niin kyllä te aikamoisen taakan tässä jätätte seuraaville hallituksille tätä projektia suunnitellaan kahdeksikymmeneksi vuodeksi yksi pilkku kolme miljoonaa vuodessa kaksikymmentäkuusi miljoonaa valtiontukea ministeri soini
löysikö ministeri grahn laasonen tästä kysymyksen
arvoisa puhemies edustaja modig on muistaakseni myöskin helsingin kaupunginvaltuutettu ja pääsee tästä asiasta päättämään toisin kuin toisin kuin maan hallitus tästä rakentamisesta nyt tässä yhteydessä totean vielä kerran siis sen minkä olen jo aikaisemminkin tässä keskustelussa sanonut eli olemme antaneet ennakollisen näkemyksen siitä millä kriteereillä olisi mahdollista päästä valtionosuuden piiriin ja mikä se taso voisi olla ja tietenkin aivan niin kuin sanoin tässä ratkaisut tehdään vasta siinä vaiheessa kun meillä on olemassa hanke jota tukea eli katsotaan sen jälkeen sitten asiaa tietysti itse ajattelen niin että että jos on mahdollista yksityistä rahaa mahdollisimman hyvin hyödyntäen saada elinvoimaa työllisyyttä uusia työpaikkoja matkailuvirtoja suomeen niin kyllä se vähintäänkin harkitsemisen arvoinen ehdotus silloin

arvoisa puhemies hallitus on tehnyt valtavia leikkauksia ihmisten perusturvaan ja koulutukseen yhteen riskisijoitukseen riittää silti kerta toisensa jälkeen rahaa talvivaaran pohjattomaan rahareikään on kärrätty yhteensä jo lähes miljardi euroa sen koko elinkaaren aikana eikä loppua näy tämä talvivaaran ihme maksaa veronmaksajille kymmenen miljoonaa euroa kuussa hallitus perustelee talvivaaran jatkoaikaa ja sadan miljoonan euron lisärahoitusta sillä että kaivoksen toiminta olisi kenties talouden ja ympäristön kannalta kestävällä pohjalla kysyn pääministeriltä kuinka paljon tai sijoittajien rahaa kaivos tarvitsee ennen kuin yhtiön kassavirta on positiivinen ja onko yhtiön kuvaavassa kassavirtaennusteessa vuoteen kaksituhattakahdeksantoista otettu huomioon ympäristölupien erittäin todennäköisesti vaatimat

arvoisa herra puhemies vastuuministeri ei ole paikalla pääministeri yrittää nyt olla tässä yleisministeri ensinnäkin sitä mitä tuolla terrafamessa on on tehty reilun vuoden aikana voi kutsua ihmeeksi valtion omistamien yritysten työntekijöitä harvoin kiitetään he joutuvat olemaan tekemään töitä tavallista suuremman julkisuuden paineen alla ja sitä mistä siellä lähdettiin ja mihin nyt on päästy voidaan kyllä kutsua ihmeeksi

yhtiön arvio on tällä hetkellä että se tarvitsee rahoitusta sataviisikymmentä miljoonaa euroa ennen kuin se pääsee kassavirtapositiiviseksi ja tämä hetki olisi vuoden kahdeksantoista kesällä
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta
arvoisa puhemies terrafamen aikana talvivaaran kaivoksen vesiongelmaa on ratkaistu pääosin vain ympäristöluvan ja ympäristölain vastaisilla lisäjuoksutuksilla jo kaivoksen perustamisesta lähtien tarpeen ollut jätevesien puhdistustekniikka on vasta pilotointivaiheessa teollisen mittakaavan vedenpuhdistamoa voidaan joutua odottamaan jopa useita vuosia arvoisa pääministeri millä perusteella talvivaaran kaivoksen ympäristöasiat on hoidettu terrafamen aikana hyvin

vesivarannot ovat kymmenestä miljoonasta kuutiosta vähentyneet neljään pilkku kahteen miljoonaan kuutioon pääasia siinä on se että se prosessi nyt toimii haihduttaa vettä noin

kolmesataatuhatta kuutiota kuukaudessa eli eli se prosessi toimii sillä tavalla että se kuluttaa vettä eikä tuota säilöttäväksi tuolle alueelle jätevesiä ja jotka ovat muodostaneet tuon riskin koska alue on valtavan suuri sinne sataa vettä ja ja täytyy pysyä kunnossa sillä tavalla että ympäristöön ei pääse pilaantuneita vesiä

kuluneina vuosina on siellä talvivaaran ympäristössä aika monta järveä tuhoutunut todella heikkoon heikkoon kuntoon nyt kysymys kuuluu mikä on todellisuudessa tämä nuasjärven tilanne koska sinnehän johdetaan nyt näitä jätevesiä valtavia määriä on johdettu sitä putkea pitkin nuasjärvi on erittäin herkkä ekosysteemi vaikka pitoisuudet ovat hyvin vähäisiä niin siitä voi aiheutua korvaamattomia vahinkoja ja tämä on sitten yhteydessä vesistöjen kautta suuriin vesistöihin oulujoen vesistöön ja niin poispäin onko pääministeri täysin vakuuttunut että tässä nyt ollaan turvallisella tiellä

puheenvuoron totean samalla että ympäristöministeri ei ole paikalla tässä mennään kohta aikalaisiin substansseihin mutta pääministeri niin halutessaan toki voi vastata olkaa hyvä
arvoisa herra puhemies myöskin nuasjärveen menevä menevä vesi täyttää kirkkaasti tiukentuneet ympäristölupavaatimukset olen saanut vakuutuksen myöskin ympäristöministeriöstä että näin on keskustelin tästä pitkään ympäristöministeriön kansliapäällikön kanssa ja hän myöskin todisti tämän saman kun hän on tietenkin käynyt kaivoksella sen eri vaiheissa ja hän sanoi että vuoden aikana siellä on tapahtunut nimenomaan ympäristönäkökulmasta ihme

arvoisa puhemies me olemme tämmöisen kokonaisharkinnan perusteella päätyneet siihen että terrafamen kaivostoiminnan jatkamiselle on perusteita lähinnä kolmesta syystä ylösajo on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja nyt tarvitaan myös aikaa sille että tätä uutta ulkopuolista omistajuutta saadaan yhtiöön ankkuriomistajaksi ja se vaatii nyt vähän vielä ponnisteluja ympäristöasioissa on kuitenkin edetty toivotulla tavalla ja meidän ajattelussamme painaa yksi asia melkein yli muiden ja se on se että tässä on kysymys tuhannenviidensadan ihmisen työpaikasta ja heidän perheittensä toimeentulosta tämäkin on aika tärkeä asia kainuun alueelle jos tämä menee nurin ei näille ihmisille synny uutta työtä välittömästi me ajattelemme että pitää olla työtä ja toimeentuloa ja tämä on iso joululahja näille perheille haluaako

pidemmälläkin että nämä asiat saadaan kuntoon työntekijät kertoivat että että he ovat olleet kovan paineen ja painostuksen alla myöskin yksityiselämässään johtuen tästä yhtiön huonosta maineesta ja tästä julkisesta keskustelusta minusta he ansaitsevat nyt tässä yhteydessä kiitoksen siitä hienosta työstä mitä mitä siellä kainuussa on tehty

tämä kaivos toimiessaan täydellä kapasiteetilla on yli kymmenen prosenttia koko kainuun bruttokansantuotteesta sillä on todella iso merkitys

arvoisa puhemies terrafame on onnistunut kiistattomasti näissä ympäristökysymyksissä aivan kiistattomasti huomenna muuten terrafamella käynnistetään mittava uusi keskusvedenpuhdistamo ja siellä on useita vesipilotteja käynnissä jotka kaikki edelleen vievät tätä terrafamea eteenpäin eilen julkistetun vaikuttavuusselvityksen mukaan terrafame on tiellä jonka myötä se tulee työllistämään suomessa yli neljätuhatta ihmistä vuosittain kainuussa noin ihmistä sen tuotantovaikutukset ovat suomessa vuositasolla yli

siis valtava suomalainen työllistäjä tällä hetkellä uudella päätöksellä terrafamea pääomitetaan sadalla miljoonalla siihen on pistetty nytten vajaa puoli miljardia kun näitä

arvoisa herra puhemies on totta alueella otetaan käyttöön uusi keskuspuhdistamo siellä siellä tehdään jatkuvasti töitä sen eteen että se prosessi paranee ja että ympäristöasioissa päästään yhä eteenpäin tämä vesitase esimerkiksi on todella nopeasti parantunut kuntoon minun täytyy sanoa sillä tavalla että jos me suhtautuisimme kaikkiin ongelmiin varsinkin niihin ongelmiin jotka ovat kovin kovin negatiivisessa sävyssä julkisuuden käsittelyssä samalla tavalla kuin tuo sinnikäs joukko tuolla tuolla sotkamossa on suhtautunut niin minä uskon että suomi olisi ihan erinäköinen maa tänä päivänä he ovat he ovat näyttäneet meille sinnikkyydellä että mahdottomasta voidaan tehdä mahdollinen mitä tulee tähän jatkorahoitukseen niin hallituksen edellytyksenä on ollut se että siihen rupeaa löytymään yksityistä rahaa nyt olemme saaneet varmuuden että sitä löytyy mutta toinen asia on sitten se millä ehdoilla ehdoilla tuota rahaa kannattaa ottaa ja missä vaiheessa

veronmaksajien rahoja ei sinne voida enää pitkään laittaa haluankin kysyä ministeriltä lopullisesti vedetään jos yksityisiä sijoittajia ei mukaan saada saada eli mikä on se lopullinen päivämäärä lisäksi haluan kysyä pääministeriltä mikä on oleellisesti muuttunut kevään ja tämän päivän välillä kun sanoitte että siellä on tapahtunut ihme mikä tämä ihme nyt on

arvoisa herra puhemies tuli montakin kysymystä aloitan täältä loppupäästä eli siitä mikä on muuttunut vuodessa silloin kun teimme viime kesänä viime keväänä päätöksiä meillä oli kolme isoa riskiä käsillä meillä oli ympäristöriski meillä oli prosessiriski ja meillä oli taloudellinen riski siinä olosuhteessa kun käsittelimme asiaa me tulimme siihen tulokseen että sulkeminen on ensisijainen vaihtoehto

jätimme oven auki sille että jos nämä asiat saadaan kuntoon ja ulkopuolista rahoitusta löytyy niin toiminta voi jatkua nyt ympäristöriski on pienentynyt merkittävästi asioita on saatu kuntoon prosessiriski on pienentynyt merkittävästi asioita on saatu kuntoon siitä on jo näyttöä ja taloudellinen riski pienenee nyt suunnitellussa aikataulussa tämä on se iso muutos mikä tässä on tapahtunut

arvoisa puhemies varanneet tähän täydentävään budjettiesitykseen joka annetaan eduskunnalle lähiaikoina sata miljoonaa euroa ja ja kun tätä pohtii valtiontalouden näkökulmasta kun katsoo nämä vaihtoehdot niin tässä tilanteessa ja sen kehityksen valossa jota siellä kainuussa on tapahtunut tämä oli järkevä päätös mutta aivan yhtä selvää on se että jollakin näkyvissä olevalla aikavälillä se kassavirta pitää saada positiiviseksi ja kaivostoiminta kannattavaksi koska pidemmän päälle ei tietenkään valtio voi tukea kannattamatonta liiketoimintaa mutta kun nyt se kehitys on ollut niin hyvää kuten tässä totesi ja kun vaihtoehtoiskustannus olisi vielä se tuhatviisisataa työpaikkaa plus se valtava isku siihen ilmapiiriin

arvoisa puhemies ruralia instituutti on arvioinut että talvivaara työllistää jopa kaksituhatta ihmistä ja on ilman muuta selvää että kainuun alueelle tämä on aivan elintärkeä kysymys myös työllisyyden näkökulmasta kun se toinen puoli totuutta on se että valtio on pistänyt siihen rahaa lähes miljardi euroa voi kieltämättä puhua ehkä tämän maan kaikkein kalleimmasta työllisyysprojektista se tarkoittaa käytännössä sitä että yhtä työpaikkaa kohden valtion rahaa on kulutettu noin neljäsataatuhatta euroa siihen olisi päästy muillakin keinoilla ja samalla ympäristö olisi säästynyt pilaantumatta tälle tielle on kuitenkin lähdetty nyt kaksi kysymystä ministeri lindström tiedättekö ainoatakaan mittakaavaltaan yhtä suurta työllisyysprojektia kuin talvivaara talvivaara on missä yhtä työpaikkaa kohden rahaa on käytetty näin merkittävästi ja pääministeri sipilä te sanoitte että rahoitusta jatketaan vuoden kahdeksantoista puoliväliin asti jolloin toiminnan pitäisi olla kannattavaa jos näin ei ole oletteko valmis silloin lyömään jarrut pohjaan

arvoisa herra puhemies myöskin vihreiden hallituksen aikana kaivosta on tuettu ja sieltä koostuu useamman hallituksen ajalta se mitä on tehty silloin kun silloin kun me saamme tämän tämän yhtiön ja ongelman ja haasteen käsiimme me joudumme punnitsemaan vaihtoehtoja toisessa kädessä on vaihtoehto sulkemisesta jonka arvioitu kustannus liikkuu viiva viidensadan miljoonan paikkeilla ja toisessa kädessä on sitten se saadaanko ne asiat siellä kuntoon ja ja onko se halvempi ja yhteiskunnan kannalta järkevämpi tie edetä olemme päätyneet siihen että että

arvoisa herra puhemies minä en tätä näe niinkään pelkkänä työllisyysprojektina vaan tämmöisenä elinkeinoprojektina me me olemme monta kertaa hallituksena olleet siinä tilanteessa että me olemme joutuneet valitsemaan kumpaan suuntaan me lähdemme tietäen sen niin kuin pääministeri sanoi että se maksaa mentiin suuntaan a tai suuntaan b ja kyllä kyllä minulla ainakin se iso juttu tässä ovat totta kai ympäristö on tärkeä kukaan ei halua sitä pilata nämä työpaikat niin kuin edustaja ihalainen loistavassa puheenvuorossaan sanoi ja toi esille

ja vielä yksi kysymys edustaja kaikkonen
arvoisa puhemies

välillä tuntuu siltä että keskustelua meillä suomessa hallitsee kaikkinainen pessimismi eikä muuten vähiten tällä eduskunnan kyselytunnilla on totta kyllä että työttömyyttä on suomessa edelleen liikaa ja että kaikilla ei mene hyvin mutta yhä enemmän on merkkejä siitä että suomen suunta on vihdoin kääntymässä kääntymässä parempaan suuntaan tällä hetkellä talous kasvaa ja työttömyys alenee esimerkiksi tällä viikolla on saatu myönteisiä uutisia työllistävistä investoinneista niin kemijärveltä pietarsaaresta kuin uudestakaupungista jonne lupaillaan jopa tuhatta uutta työpaikkaa tällaisia uutisia tarvitsemme lisää kysyn pääministeriltä

arvoisa arvoisa herra puhemies minusta nämä viimeaikaiset uutiset kertovat siitä että käänne on tapahtunut myöskin viimeiset talouskasvuluvut kertovat tällä kolmannella neljänneksellä noin puolentoista prosentin yhden pilkku neljän prosentin kasvusta

joka on jo tilanteeseen nähden hyvä luku tuolla puolentoista prosentin kasvutasolla nimittäin työttömyyskin alkaa kääntymään laskuun työtä on paljon meillä on positiivisia signaaleja niin uudestakaupungista kemijärveltä kuin kuin muistakin kohteista on biojalostamoinvestointi meillä on kolmisenkymmentä biojalostamohanketta tuolla temissä käsiteltävänä ja niin edespäin minä uskon että suomalaisten yritysten ja suomalaisten usko tulevaisuuteen on pikkuhiljaa palautumassa ja ja tämä rupeaa pikkuhiljaa näkymään meidän työllisyysasteessa ja työttömyyden

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja esittelee ensin tämän asian ohi puhujalistan edustaja haatainen
arvoisa herra puhemies kyseessä on hallituksen esitys lapsilisälain seitsemännen pykälän muuttamiseksi joka liittyy valtioneuvoston säästöpäätöksiin kehyspäätöksen mukaan muun muassa kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin ja lapsilisiin tehdään nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin tasasuuruinen vähennys tämä tämä yhteensä lapsilisien osalta tuo yhdentoista pilkku seitsemän miljoonan säästön menoihin

sosiaali ja terveysvaliokunta on tämän hallituksen esityksen yhteydessä käsitellyt myös lakialoitteen yhdeksänkymmentäkolme kautta kaksituhattakuusitoista valiokunta kuuli asiantuntijoita tässä ja valiokunta toteaa että tällä yksittäisellä esityksellä ei ole varsin suuria vaikutuksia mutta nämä eri leikkauksista tulevat toimenpiteet kumuloituvat sitten perheisiin ja tämä voi sitten yhdessä vaikuttaa niin että lapsiperheiden asema heikentyy valiokunta pitääkin tärkeänä että hallituksen eri hallinnon hallinnon aloilla toteuttamien lasten ja lapsiperheiden asemaan vaikuttavien uudistusten lapsi ja perhevaikutuksia arvioidaan eduskunnan aiemmin hyväksymien lausumien mukaisesti erillisillä selvityksillä jotta näistä yhteisvaikutuksista voitaisiin sitten olla täysin

sisältyvän lakiehdotuksen ja että lakialoite yhdeksänkymmentäkolme kautta hylätään tästä asiasta äänestettiin tätä lakiesitystä esitettiin hylättäväksi mutta enemmistöpäätöksellä tämä lakiesitys tuli hyväksytyksi ja mietintöön sisältyy näin ollen kolme vastalausetta

arvoisa puhemies hallitus aikoo vastoin pääministeripuolueen aiempia lupauksia leikata lapsilisiä nolla prosentilla saavuttaakseen säästöjä julkiseen talouteen leikkauksella on lyhyellä aikavälillä keskimäärin vähäinen vaikutus käytettävissä oleviin tuloihin mutta pidemmällä aikavälillä hintojen noustessa ehdotettu lapsilisän tason alentaminen yhdessä vuoden kaksituhattakuusitoista alusta voimaan tulleen lapsilisän indeksisidonnaisuuden poistamisen kanssa kuitenkin pienentää lapsilisien ostovoimaa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan keskeiset lapsiperheille suunnatut tulonsiirrot kuten lapsilisä vanhempainpäiväraha ja kotihoidon tuki ovat jääneet ostovoimaltaan jälkeen yleisestä hintojen ja ansiotulojen noususta noin puolessa köyhyysrajan alittavista lapsiperheistä kukaan ansiotyössä kun perheen kokonaistuloista suurin osa koostuu erilaisista tulonsiirroista on köyhyysriski suuri lapsiperheiden köyhyyttä ei pitäisi lisätä thln lapsiperheiden hyvinvointi kaksituhattaneljätoista tutkimuksen mukaan taloudellinen eriarvoisuus ilmenee lasten arjessa varsinkin kuluttamisen ja toimintamahdollisuuksien eroina perheen pienituloisuus saattaa johtaa lasten syrjimiseen ryhmästä sulkemiseen ja kiusaamiseen thln kohorttitutkimus vuonna kahdeksankymmentäseitsemän syntyneistä kaksikymmentäyksi vuotiaaksi asti rekisteriaineistojen avulla seuratuista lapsista kertoo että jos vanhemmat olivat saaneet pitkään toimeentulotukea lapsilla lisääntyivät vähäinen koulutus mielenterveysongelmat huostaanotot ja pienimuotoinen rikollisuus samoin lisääntyi toimeentulo ongelmien kokeminen aikuis iässä lapsuuden olosuhteilla on siten huomattava vaikutus myöhempään hyvinvointiin

vähenemiseen ja vastaavasti tarveharkintaisen ja kotitalouskohtaisen toimeentulotuen roolin kasvamiseen toimeentuloturvassa ja asumisen tuissa tälläkin päätöksellä olemme siis viemässä suomalaista sosiaaliturvamallia yhä enemmän tarveharkintaiseen suuntaan suuri periaatteellinen linjanmuutos on siis kyseessä arvoisa puhemies lapsiperheiden toimeentuloa on tarkasteltava kokonaisuutena valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on muistutettu ettei kyseessä ole yksittäinen säästötoimenpide vaan lapsilisän kehityksen kumulatiivisia vaikutuksia on syytä arvioida pidemmällä aikavälillä lapsilisän reaaliarvo on laskenut vuodesta yhdeksänkymmentäneljä saakka ja sen suhteellinen taso yleiseen tulo ja palkkatasoon nähden on laskenut huomattavasti enemmän vuonna kaksituhattayksitoista tehty sitominen indeksiin ei juuri muuttanut tilannetta kun jäädytettiin vuosiksi viime hallituskaudella lapsilisää alennettiin kahdeksan prosenttia mutta leikkausta kompensoitiin pieni ja keskituloisille perheille vuosille viisitoista viiva seitsemäntoista tehdyllä väliaikaisella verovähennyksellä joka ikävä kyllä poistuu kaksituhattaseitsemäntoista tällä hallituskaudella lapsilisän indeksisidonnaisuudesta on kokonaan luovuttu mikä on valitettavaa tulee muistaa että lapsilisän alkuperäinen tarkoitus oli toimia tulontasauksena lapsiperheiden ja lapsettomien kotitalouksien välillä lapsilisä on universaali kaikille lapsiperheille maksettava etuus johon perheen tulot eivät vaikuta kun lapsilisä ei enää seuraa sen enempää hinta kuin tulokehitystäkään olisi tarpeen arvioida miten lapsilisää tulee kehittää ja halutaanko alkuperäisestä tarkoituksesta luopua katsomme kuten asiantuntijakuulemisessakin on käynyt ilmi että tällaisesta periaatteellisesta muutoksesta olisi käytävä avoin yhteiskunnallinen keskustelu ja tehtävä poliittinen päätös lapsilisän vähittäinen nakertaminen ilman vaikutusarviointeja ei ole hyväksyttävä toimintatapa me sosialidemokraatit emme voi hyväksyä lapsiperheisiin kohdistuvia eriarvoistavia päätöksiä etuusleikkausten lisäksi näitä ovat esimerkiksi koululaisten aamu ja iltapäivätoimintamaksujen enimmäismaksujen kaksinkertaistaminen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen suurentaminen varhaiskasvatuksessa sekä leikkaukset lasten ja nuorten ja erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitukseen katsomme ettei lapsiperheisiin kohdistuvia etuus ja palveluleikkauksia tule tehdä ennen kattavaa arviointia edellytämme että hallitus arvioi lapsiperhepolitiikkansa kokonaisuutena jossa huomioidaan paitsi etuudet ja palvelut myös toimet työn ja perheen yhteensovittamiseksi tulemme tekemään lakiehdotukseen hylkyehdotuksen

arvoisa herra puhemies nämä säästöpäätökset ovat luonnollisesti ikäviä ja ja näitä ei ole helppo eikä mukava olla puolustamassa talous on ollut sellaisessa tilanteessa että säästöjä on jouduttu tekemään lukuisiin eri paikkoihin

että ensi vuoden alussa lapsilisä pienenee nolla euroa ja kahdeksankymmentäseitsemän senttiä eli nolla pilkku kahdeksankymmentäseitsemän euroa ja ja viidennen lapsen kohdalla sitten tuon vajaan pari euroa mutta pidän itse myönteisenä sitä että hallitus on vaikeassakin tilanteessa kuitenkin tehnyt sen päätöksen että tämä yksinhuoltajakorotus joka on hivenen alle viisikymmentä euroa on jätetty tämän säästön ulkopuolelle olen itse ehdottomasti sitä mieltä että nämä perheet varmasti eniten myös tätä lapsilisää tarvitsevat itse uskon että me selviämme tämän vajaan yhdeksänkymmenen sentin leikkauksen kanssa nämä vaikeat vuodet eteenpäin haluan aivan loppuun vielä antaa kiitosta hallitukselle tässä samassa leikkauskohdassa oli esitetty myös rintamalisän leikkaamista vastaavalla

hallituspuolueet ovat päättäneet että rintamalisään ei tätä leikkausta tehdä mutta valitettavasti lapsilisissä tämä pieni pieni leikkaus nyt joudutaan tekemään

arvoisa herra puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisälain suuruutta koskevaa pykälää kyseessä on siis säästölaki

ole säästyneet leikkauksilta huonoina taloudellisina aikoina yhdeksänkymmentä luvun laman aikaan lapsilisät joutuivat leikkuriin samoin stubbin hallitus teki leikkauksen lapsilisiin silloin keskusta teki välikysymyksen hallituksen lapsilisäleikkauksesta ja nyt on leikkaamassa lapsilisiä vielä lisää keskustavetoisessa hallituksessa arvoisa puhemies vuonna kaksituhattayksitoista lapsilisät sidottiin indeksiin mutta pitkäaikainen ilo se ei ollut kun indeksikorotukset jäädytettiin vuosiksi kaksituhattakolmetoista ja kaksituhattaviisitoista tällä hallituskaudella lapsilisän indeksisidonnaisuudesta on luovuttu kokonaan tämä tarkoittaa siis sitä että hintojen noustessa lapsilisät pysyvät ennallaan niillä saa siis koko ajan vähemmän ja vähemmän tavaroita ja palveluita

eduskuntaryhmä ei voi millään tavoin hyväksyä tätä sipilän hallituksen esitystä leikata lapsilisistä ja leikata ja tulemmekin äänestämään sdpn tekemän hylkäysesityksen puolesta

arvoisa puhemies tämä lapsilisien kokonaisuus on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää me käytämme julkisia varoja muistaakseni noin yksi pilkku neljä miljardia siihen että me tasaamme tuloeroja

perheellisten ja perheettömien kotitalouksien välillä jos katsotaan vaikkapa viimeisen viiden vuoden kaaressa mitä suomalaiselle lapsilisäjärjestelmälle on tapahtunut niin en usko että se on tälle poliittiselle järjestelmälle kokonaisuudessaankaan sen yhdellekään puolueelle erityiseksi kunniaksi sen takia hämmästelen sosialidemokraattien ja vasemmistonkin puheita kaikki puolueet ovat olleet mukana kehityksessä jossa ollaan muun muassa lapsilisän indekseissä tehty erittäin poukkoilevaa politiikkaa

mari kiviniemen hallituksen aikana päädyttiin siihen että lapsilisät sidotaan indeksiin sitten seuraava hallitus päätyi niiden jäädyttämiseen tämä hallitus päätyi siihen että poistetaan tämä sidonnaisuus ja nyt käymme täällä läpi selkeää pientä pudotusta lapsilisiin sitten on mainittava että viime hallitus kokoomuksen johdolla teki selkeästi lapsilisiin myös tasoleikkauksen ollaan varmaan väistämättä siinä pisteessä että ottaen huomioon tämän tulonsiirron merkittävyyden valtion budjetissa ihan tällä tiellä ei ole mielekästä loputtomiin jatkaa lapsilisäjärjestelmää kokonaisuutena minä pidän sitä lähtökohtaisesti summana joka on kestettävissä joka nyt tehdään niin kuin leikkauksena tähän mutta en tietenkään vähättele sen vaikutusta vaikkapa monilapsisessa pienituloisessa perheessä sellaista en sallisi tapahtuvan mutta samanaikaisesti pyydän huomiota siihen että tämän hallituksen lapsi ja perhepolitiikan painopiste valinta myös rahallisena lisäsatsauksena kohdistuu lapsiperheiden palvelujärjestelmään ja jos mietitään sitä kuilua ja polarisaatiota mikä suomalaisten lapsiperheiden välillä on tapahtunut niin siihen liittyy erittäin keskeisellä tavalla myös palvelujärjestelmä sen takia tämä hallitus päätyi niin kuin kyselytunnilla kuultiin lastensuojelua ja koko lapsiperheiden palvelukokonaisuuden painopistettä siirtämään ennalta ehkäisevään suuntaan siis siihen että me emme käyttäisi kuntien varoja ja meidän yhteisiä julkisia varojamme loputtomasti huostaanottoihin ja sitä kautta myös erittäin epäinhimillisiin lapsuudentarinoihin vaan auttaisimme perheitä ajoissa minusta on aika oleellista että tätä kokonaisuutta käsitellään pakettina kysymys ei ole vain lapsilisäjärjestelmästä ja sen tuomasta toimeentulon lisästä joka on erityisen merkityksellinen pienituloisille vaan myös palvelujärjestelmästä ja siellä tapahtuvista välttämättömistä muutoksista jos minä todella jossain toivon hallituksen onnistuvan niin tässä painopisteen muutoksessa myös siksi että se ei ole taloudellisesti vähäpätöinen kysymys eikä myöskään inhimillisesti kun tiedetään lapsuuden vaikutus ihmisen elämään mutta mitä tulee tähän minusta on oleellista aina kun tähän liittyvistä lakimuutoksista keskustellaan palauttaa sen historia mieleen sotien jälkeen hyvinvointivaltion rakennusprojektissa tämä päädyttiin muodostamaan etuudeksi joka on universaali ja yhteinen kaikille riippumatta tulotasosta tästä on haluttu pitää kiinni taloudellisestikin vaikeina aikoina ja vasta viime hallitus oli ensimmäinen joka teki sen tasoon selkeän leikkauksen muutoin olemme keskustelleet näistä indekseistä joihin liittyen osoitinkin kritiikin tästä lyhytjänteisyydestä mihin kaikki hallitukset ovat sortuneet

kautta mutta pitää nähdä se kokonaisuus ja myös se suomalaisten perheiden tarve joka ei ole pelkästään euromääräinen vaan myös palvelujärjestelmän pirstaleisuuden korjaaminen

lapsilisän alkuperäinen tarkoitus oli toimia tulontasauksena lapsiperheiden ja lapsettomien kotitalouksien välillä on universaali kaikille lapsiperheille maksettava etuus johon perheen tulot eivät vaikuta kun lapsilisä ei enää seuraa sen enempää hinta kuin tulokehitystäkään olisi tarpeen arvioida miten lapsilisää tulee kehittää ja halutaanko alkuperäisestä tarkoituksesta luopua tai mitä sille tulevaisuudessa tehdään lapsilisän kehitys ei ole ollut oikeudenmukainen lapsiperheitä kohtaan aivan kuten edustaja saarikko äsken totesi ja kertasi sitä viime kaudella hallitus leikkasi lapsilisää mutta samanaikaisesti sitä helpotettiin veronkevennyksellä nimenomaan pienituloisille lapsiperheille jotta he eivät kärsisi tästä lapsilisän leikkauksesta jos lapsilisät olisivat edelleen indeksiin sidottuja kuten vuonna kaksituhattakaksitoista voimassa ollut

laki edellytti vuonna kaksituhattayhdeksäntoista lapsilisä ensimmäisestä lapsesta olisi noin satakaksitoista euroa kuusikymmentä senttiä nyt päätettävänä olevan lakiesityksen mukaan se olisi kuitenkin yhdeksänkymmentäneljä euroa kahdeksankymmentäkahdeksan senttiä tämä merkitsee tällä ajanjaksolla lähes kuudentoista prosentin alennusta lapsilisien reaalitasoon sillä indeksitarkistusten perusteena on vain etuuksien ostovoiman säilyttäminen arvoisa herra puhemies taidan tulla sinne eteen

arvoisa herra puhemies vielä muutama sana hallitus on nyt kohdistanut lapsiperheille useita eri leikkauksia

ja asiakasmaksukorotuksia hallituksen esityksessä ehdotetut heikennykset vaikuttavat eniten heikossa asemassa oleviin perheisiin sosiaaliturvan merkitys tulonmuodostuksessa on pienituloisissa perheissä selvästi keskimääräistä suurempi etuuksien leikkausten vaikutukset ovat siten suurimmat pienituloisissa perheissä jotka saavat useaa etuutta yhtä aikaa esimerkiksi pienituloisissa perheissä jotka saavat sekä vanhempainpäivärahaa tai työttömyysetuutta että vammaistukea tai kotihoidon tukea ja vammaistukea ne heikentävät edelleen jo nyt tiukkaa toimeentuloa

toimeentuloa heikennetään lapsilisän leikkauksella perustuslakivaliokunta totesi totesi lausunnossaan yksitoista kautta kaksituhattaviisitoista joka koski lapsilisän indeksisidonnaisuuden lakkauttamista että hallituksen tulee huolehtia siitä että jo toteutettujen ja muiden tulevien leikkausten jotka vaikuttavat perheiden mahdollisuuksiin turvata lapsen hyvinvointi yhteisvaikutus ei muodostu kohtuuttomaksi valiokunta myös totesi että sosiaali ja terveysministeriön on seurattava uudistuksen vaikutuksia erityisesti heikoimmassa asemassa olevien perheiden kohdalla valitettavaa on ettei hallitus ole tehnyt nyt lapsivaikutusten arviointia kuinka ja muut sosiaaliturvan leikkaukset vaikuttavat perheen toimeentuloon ja lasten hyvinvointiin tästä syystä tulemme esittämään tämän lain hylkyä
arvoisa herra puhemies lapsilisien kohdalla leikkauksen kokonaismäärä on yksitoista pilkku seitsemän miljoonaa euroa vaikka lapsilisät eivät kategorisesti enää edes kuulu indeksisidonnaisiin etuuksiin on huomattavaa että hallitus on leikkaamassa lapsilisiä kolmella eri tavalla lapsilisien indeksikorotukset lakkautettiin väliaikaisen jäädyttämisen sijasta kokonaan tämän vuoden alussa arvion mukaan jo indeksisidonnaisuuden lakkauttaminen leikkaa lapsilisiä neljä pilkku yksi prosenttia vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä leikkaustoimet ovat vahvasti ristiriidassa sen lupauksen kanssa että lapsilisiä ei enää leikata lapsilisät sidottiin indeksiin vuonna kaksituhattayksitoista ja indeksikorotukset tehtiin vuosina yksitoista ja kaksitoista tätä ennen ja tämän jälkeen indeksikorotuksia ei ole tehty minkä johdosta lapsilisän reaaliarvo on laskenut kolmekymmentä prosenttia vuodesta

vuoden kaksituhattaviisitoista alusta lapsilisän määriä leikattiin kahdeksalla pilkku yhdellä prosentilla mitä kompensoitiin verotuksen lapsivähennyksellä vuoden päästä hallitus lakkauttaa myös lapsivähennyksen ja nyt jälleen kerran hallitus on leikkaamassa lapsilisistä lapsilisäleikkaus kohdistuu juuri heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin erityisesti vähävaraisten lapsiperheiden arkeen lapsilisäleikkaukset ovat kohtuuttomia en voi hyväksyä näitä leikkauksia ja olen esittänyt niiden peruuttamista kaiken kaikkiaan kristillisdemokraateille lapsien ja lapsiperheiden hyvinvointi on aina ollut ja tulee aina olemaan ensisijaisen tärkeää minkä vuoksi ehdotamme

arvoisa puhemies lapsilisien leikkauksilla on lyhyellä aikavälillä suhteellisen pieni vaikutus lapsiperheiden käytössä oleviin tuloihin mutta pitkällä tähtäyksellä vaikutus kasvaa muun muassa lapsilisän indeksisidonnaisuuden poistamisesta johtuen lapsi ja lapsiperheköyhyys kasvavat edelleen ja pahoin pelkään että olemme toistamassa luvun laman hoidossa tekemämme virheet silloin säästettiin samalla tavalla lapsista lapsiperheistä ja heidän palveluistaan ja niiden säästöjen seuraukset näkyvät thln tutkimusten mukaan edelleen tässä päivässä thl on tutkinut että silloin köyhyydessä eläneillä lapsilla on tänäkin päivänä enemmän mielenterveysongelmia pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä eli seuraukset kestävät vuosikymmenien vuosikymmenien päähän arvoisa puhemies vietämme tällä viikolla lasten oikeuksien viikkoa ja viikon teemana yhdenvertaisuus ja osallisuus tämä päätös monien samansuuntaisten päätösten kanssa lisää lapsiperheiden ja lasten eriarvoisuutta ja vähentää lasten tasa arvoisen osallisuuden mahdollisuuksia tutkimusten mukaan nimittäin köyhien perheiden lapset eivät voi harrastaa haluamiaan harrastuksia he eivät osallistu kaverisynttäreille ja heitä jopa kiusataan enemmän arvoisa puhemies miksi hallitus ei ole tehnyt päätöstensä yhteisvaikutusten arviointia vaikka se on useaan kertaan luvannut niitä tehdä yksi laki kerrallaan tänne tuotuna ei kyllä kerro koko totuutta nyt olisi korkea aika saada kokonaiskuva tilanteesta myös hallituksen arvioimana tällä hetkellä näitä tietoja tuottavat monet asiantuntijat mutta hallitus ei ole kuunnellut näitä asiantuntijoita lapsiin panostaminen tulisi aina nähdä investointina ei koskaan kulueränä

arvioinnin tulos tuli esille niin päätettiin kompensoida pienituloisten perheiden menetettyä tuloa veronkevennyksinä tämä merkitys on nimenomaan näillä näillä kokonaisvaikutusten arvioinneilla

niiden puolueiden edustajat jotka nyt vastustavat tätä tehtyä esitystä olivat kaikki

viime vaalikaudella tekemässä ensimmäistä lapsilisien leikkausta mikä kertoo siitä että tämä on meille kaikille erittäin vaikea ja hankala asia kukaan meistä ei oikeasti haluaisi alkaa leikkauksia tekemään mutta kun nyt tässä tilanteessa valtiontaloudessa ollaan niin

mitä viime vaalikaudellakin puhuttiin lapsilisät ovat keskustalle erittäin tärkeä asia ja niihin ei haluta missään nimessä alkaa koskemaan enempää kuin katsotaan että on ihan pakko tässä tilanteessa olennaista meille on kuitenkin se että lapsilisät kuuluvat kaikille perheille

leikkauksia joudutaan tekemään niin tilanne on kuitenkin se että meille on tärkeää että lapsiperheitten tilannetta seurataan ja katsotaan mitä asioita voidaan tehdä sen eteen että lapsiperheitten tilanne tulisi paranemaan edustaja saarikko esitteli hyvin tuossa äskeisessä puheenvuorossansa keskustan suunnitelmia mitä kaikkea meillä on edessä tämän kanssa olennaista tässä on kuitenkin se että lapsiperheitä pyritään auttamaan tällä hallituskaudella hyvin voimakkaasti ja merkittävilläkin toimenpiteillä itse henkilökohtaisesti katson että erityisesti lasten huostaanottoasiat on sellainen asia mihin pitää puuttua todella paljon ettei näitä tilanteita tule ja että lapset pystyvät olemaan kotonansa mahdollisimman paljon haetaan toimenpiteitä ja ja mahdollisuuksia miten tuetaan lasten kotona olemista

puheenjohtaja on totta niin kuin tässä monet todenneet että tämä yksittäinen leikkaus lapsilisiin ei tässä kohtaa ole kovin suuri mutta totta on myös se että kun lapsilisää ei ole enää sidottu indeksiin niin kehitys pitkällä aikavälillä on koko ajan laskeva kun me tiedämme että lapsilisillä on suuri merkitys erityisesti pienituloisille perheille ja he saavat usein myös muita etuuksia ja kun näihin kaikkiin on tehty indeksin jäädyttämisiä tai indeksileikkauksia tai indeksistä poistoja niin nämä kohdistuvat monet juuri niihin samoihin perheisiin ja kokonaisvaikutus on merkittävä perheiden arkeen ja sen takia itse asiassa minua huolestuttavat kaikkein eniten hallituksen esitykset

poistoista indeksien jäädyttämisestä koska sitä pitkäaikaista köyhyyttä ja me tiedämme että harvoin on niitä taloudellisesti hyviä aikoja jolloin pystytään tekemään niin suuria tasokorotuksia että pystyttäisiin ottamaan kiinni sitä sitä kuoppaa minkä indeksistä poistaminen aiheuttaa

arvoisa herra puhemies on toki ikävää että lapsilisiin joudutaan koskemaan niin kuin nyt on hallitus ohjelmassaan päättänyt melko lailla kaikki tarkastelun läpi valtion ja julkisen talouden kuntoon saattamiseksi ja sitä kautta työllisyyden ja elinkeinoelämän nostamiseksi mikä on välttämätöntä jotta pitemmällä aikavälillä selviämme eli tämä esitys on sinänsä ikävä mutta täällä on muisteltu vähän menneitä ja muistan sieltä yhdeksänkymmentä luvun puolivälistä kun silloinen kansanedustaja liisa jaakonsaari esitti niin sanotun liisan listan jossa oli kymmenen kymmenen kohdetta ja niissä oli muun muassa lapsilisien verollepano no kun täällä tekin muistelitte edustaja kiljunen ja erityisesti edustaja pekonen näitä vanhoja niin silloin oli vastuullisena ministerinä vasemmistoliitosta ministeri huttu juntunen ja muistan hyvin kun hän melkeinpä itkien esitteli niitä valtavia leikkauksia jotka tehtiin laman jälkeen siinä vaiheessa kun ei enää ollut suomen talous siinä mallissa että olisi ollut pakko tehdä tällaisia päätöksiä ja joutui eduskunnalle esittelemään se oli surullista aikaa viime vaalikaudella kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta edellinen hallitus siis päätti kehysriihessään leikata lapsilisiä aika tuntuvasti seitsemän viiva kahdeksan prosenttia nytkin hallitus korjaa pienituloisten asemaa verotusta keventämällä tältä osin niin kuin täällä on paljon puhetta ollut ja edelleen totean että myös hyvätuloiset saavat lapsilisiä ja tämä ongelma leikkaus siis ei kohdistu vain pienituloisiin

arvoisa herra puhemies niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut aika iso leikkaus tehtiin lapsilisiin sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla viime kaudella ja ja myös kd puolue eli kristillisdemokraatit olivat silloin hallituksessa ja nyt sitten tässä keskustelussa kovin vahvoin sanankääntein ollaan ollaan sitä mieltä että lapsilisiin ei tämä hallitus saisi koskea edes kahdeksallakymmenelläseitsemällä sentillä sdpn johdolla kdn ollessa hallituksessa ja vihreiden ollessa hallituksessa tehtiin huomattavasti suurempi leikkaus ja vihreät vielä totesivat että viime kaudella jouduttiin tekemään

kulttuuriministeri joka vastasi opintotuesta teki tietääkseni historian ensimmäisen leikkauksen myös opintotukeen aikanaan eli näin näinä tiukkoina aikoina itse kukin puolue joutuu vastuuta kantamaan ja siinä mielessä toivoisi sellaista rehellisyyttä että toimittaisiin samalla tavalla ollaan sitten hallituksessa tai oppositiossa ehkä hivenen voi myös myös tätä kritiikkiä osoittaa

herra puhemies on aivan totta että olemme kohdelleet useamman vuoden ajan lapsilisän suhteen lapsiperheitä epäoikeudenmukaisesti kuten äsken tuossa totesin ja viime kaudella teimme lapsilisäleikkauksen mutta kuten täällä on todettu jo useampaan kertaan teimme sitten välittömästi sen jälkeen kylläkin lapsivaikutusten arvioinnin jonka seurauksena sosialidemokraattien johdolla valtiovarainministerin johdolla tämä leikkaus kompensoitiin pienituloisille lapsiperheille ja sitä kautta ne vaikutukset eivät olleet samanlaisia lapsiperheille kuten nyt nämä leikkaukset joita tämä hallitus toteuttaa ne eivät kohdistuneet samalla mittasuhteella ja toinen asia täytyy kyllä nyt sanoa edustaja heinoselle se että kun varmasti edustaja heinonen oli myös keskusteluissa mukana kun tätä lapsilisäsuunnitelmaa tehtiin eri poliittisissa puolueissa niin kokoomuksella oli huomattavasti suurempi lapsilisän leikkaustarve

esityksen mukaisesti mutta on aina kipeä leikkaus kuten täällä on todettu sitten täytyy todeta myös se kun tässä halutaan nyt muistella viime kautta että viime kaudella sosialidemokraattien johdolla tehtiin lastensuojeluun kehittämisohjelma jossa oli tänään jo mainitut viisikymmentäneljä toimenpide esitystä sekä myös erittäin merkittävä sosiaalihuoltolain uudistus joka vahvisti nimenomaan lapsiperheitten ennalta ehkäiseviä palveluita sekä myös sitten kotiin vietäviä palveluita ja kuten täällä on todettu muun muassa edustaja saarikon

joita viime kaudella sosialidemokraattien johdolla käynnistettiin nyt olemassa oleva hallitus vie eteenpäin lape hankkeen kautta ja siltä osin täytyy olla tyytyväinen

oikeasti kovasti ihmettelen sitä perustelua että jos viime kaudella leikattiin niin sen perusteella tulee oikeutus leikata nyt lisää minä en oikein ymmärrä tätä logiikkaa tässä asiassa koska eikö silloin pitäisi havahtua jos on leikattu että ei nyt enää leikata niiltä jotka eniten näitä lapsilisiä tarvitsevat muistellaan vielä sitä viime kautta tässä salissa viime kaudella käytyjä keskusteluja niin muistan erityisesti silloisen kansanedustaja sipilän kommentin juuri silloin keskustan esittämän välikysymyskeskustelun yhteydessä jossa hän totesi hyvin painokkaasti että lapsilisistä ei saa koskaan leikata missään tilanteessa koska emme saa toistaa viime laman virheitä tämä ei varmaan ihan suorasanainen lainaus ollut mutta joka tapauksessa hänen viestinsä oli oli täällä tällainen nyt me olemme sitten toistamassa näitä samoja virheitä minun kysymykseni on eikö meidän pitäisi oppia menneisyydestä minä toivonkin että hallitus tekisi nyt tässä vaiheessa lapsiperheisiin kohdistuvien esitysten kokonaisvaikutusten arvioinnin ja uskaltaisi tehdä korjausliikkeen jos siinä selkeästi nähdään että lapsiperheköyhyys kasvaa näin tehtiin viime hallituskaudella

arvoisa puhemies niin ikävä kuin tämä leikkaus onkin niin haluan silti korjata oppositiosta usein esitetyn väitteen että erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta leikattaisiin tämähän ei pidä paikkaansa muun muassa siitä syystä että yksinhuoltajakorotus jää leikkauksen ulkopuolelle ja toimeentulotukeen ei hallitus ole puuttumassa enkä halua että puuttuukaan näin ollen kaikkein heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta niin kuin ehdottomasti pitääkin on todella surullista että edellinen hallitus ei kyennyt tekemään tarvittavia muutoksia valtiontalouteen ja taloutemme tulevaisuuteen vaan antoi velkakehityksen ja työttömyyden räjähtää käsiin nyt olemme erittäin ikävässä asemassa kun joudumme näitä sopeutustoimia tekemään oppositio puhuu siitä että lapsiperheköyhyyden ei pitäisi antaa tapahtua ja olen siitä asiasta täysin samaa mieltä on tehtävä kaikki sen eteen että köyhyys ei lisääntyisi ainoa todellinen ratkaisu siihen on kuitenkin työllisyyden lisääminen ja työpaikkojen luonti sillä tulonsiirroilla emme voi loputtomiin elää en käsitä miksi valtion talouskehitys on on päästetty viimeisen vuosikymmenen aikana tähän tilaan että näitä hyvinvointivaltiolle kipeitä leikkauksia joudutaan tekemään onneksi kuten mainittua tämä lapsilisän noin euron kuukausittainen leikkaus lasta kohden ei kuitenkaan suuntaudu samalla tavalla kaikkein köyhimpiin eikä yksinhuoltajiin

arvoisa puhemies tämän hallitusohjelman yksi tärkeimmistä asioista on se että me emme saa ottaa lapsillemme velkaa kaikki nämä säästötoimenpiteet mitä on eri osa alueilla tullut esille ja mitä joudumme tekemään lähtevät siitä että valtion velkaantuminen on saatava pysähtymään sillä jokainen euro mitä me otamme velkaa on meidän lastemme maksettava mitä me nyt teemme niin meidän on saatava lapsillamme olisi tulevaisuudessa mahdollisuus elää täällä maassamme ja mitä me näillä toimenpiteillä lisäksi hallitusohjelmassa teemme niin olennaista on se että pienituloisten asemaa pyritään nyt parantamaan mutta ennen kaikkea nyt teemme kaikkemme sen eteen että saisimme työpaikkoja koko yhteiskuntaan me saimme hyviä uutisia siitä millä tavalla on saatu isoja työllistymiskokonaisuuksia eri puolilla suomea liikkeelle meidän on saatava näitä kaikkia toimenpiteitä lisää ja satsattava siihen että lapsiperheille saataisiin töitä ja sitä kautta apua ja ja meillä olisi sitten myöskin verotuloja millä voisimme taata muutkin

arvoisa herra puhemies edustaja maijala tuossa kauniisti puhui siitä että meidän ei pidä ottaa velkaa lapsillemme ja sen takia pitää tehdä näitä kovia leikkauksia mutta kyllä minä haluan taas muistuttaa siitä että että näistä leikkauksista joita hallitus nyt tekee syntyy hyvinvointivelkaa meidän lapsillemme ja se velka on paljon vaikeampi maksaa takaisin kuin se rahallinen velka joka mahdollisesti näistä nyt sitten jää pidän tätä erittäin epäinhimillisenä suuntauksena että me leikkaamme lapsilta lapsiperheiltä kaikista heikoimmilta ja niiltä jotka eivät voi itseään puolustaa arvoisa puhemies haluan myös korjata ettei jäisi virheellistä tietoa eduskunnan keskusteluasiakirjoihin että entinen viime kaudella toiminut ministeri arhinmäki ei tehnyt minkäännäköistä leikkausta opintotukeen päinvastoin ministeri arhinmäen aikaan opintotuki sidottiin

arvoisa herra puhemies ettei jää väärä kuva siitä että edustaja heinonen olisi sanonut väärin ymmärsin että edustaja pekonen viittasi edustaja heinoseen joka nyt on äänessä en puhunut ministeri

en sanonut ministeri vasemmistoliiton opintotuesta ja hän oli ministeri andersson joka aikoinaan vuosikymmenten jälkeen ensimmäisenä ministerinä teki merkittävän leikkauksen opintotukeen ettei jää väärää kuvaa niin en syyttänyt ministeri arhinmäkeä leikkauksesta hänen aikanaanhan tehtiin nämä indeksisidonnaisuudet niin kuin tässä tuotiin esille niistä voidaan olla monta mieltä oliko silloinkaan tällä valtiolla varaa niihin mutta halusin tämän nyt oikaista eli kyse oli

todellakin lipposen ykköshallitus silloin

kuuluisan liisan listan edustaja jaakonsaari silloin valmisteli ja se oli kylmää kyytiä kaikille köyhille ja silloin vasemmistoliitto oli toteuttamassa sitä sosialidemokraattien kanssa sosialidemokraattien johdolla silloin lapsilisätkin olivat olivat kuvioissa mukana tosin verollepanon muodossa ja sitten kaikkia muita yhdeksää muuta etuutta köyhiltä heikennettiin muun muassa työttö mien oikeus pieneen kuukausittaiseen ansiotuloon poistettiin silloin teidän johdostanne onneksi se nyt on palautettu se kolmesataa euroa se on arvokasta monelle vähävaraiselle perheelle mutta tässä nyt ollaan ollaan tämän päätöksen kanssa tekemisissä ja tämä on todellakin valitettavaa että tällainen tosiasiassa kyllä äärettömän pieni leikkaus on lapsilisiin tulossa esimerkiksi äärettömän pieni verrattuna siihen kun kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta kaksituhattaneljätoista jolloin vasemmistoliittokin oli vielä hallituksessa olitte valmiit leikkaamaan paljon rajummin lapsilisiä semmoinen viesti teiltä tuli korjasitte sitten kun painetta syntyi eli peruitte päätöksiänne niin kuin nykyistä hallitusta on moitittu nykyinen hallitus tekee päätöksiä valtavan paljon ja joitakin peruu mutta te teitte valtavan vähän kun ette saaneet aikaiseksi mitään mutta sitten peruitte tai korjasitte tätä arvoisa puhemies pidän nyt kun selvästi talous on lähtenyt kasvuun ja työllisyys paranee ja niin edelleen niin lapsiperheitten ja vähävaraisten lapsiperheitten asemaan ensimmäiseksi puututaan ja tartutaan ja palautetaan se niin että heidän elämäntilanteensa paranee

vastaan oikeastaan edustaja täällä on kyllä systemaattisesti ollut koko tämän hallituskauden aikana linjaus se että hallitus perustelee ensisijaisia sosiaaliturvaleikkauksiaan sillä että että ihmiset voivat hakeutua sitten toimeentulotuen piiriin tai voivat kompensoida sitä toimeentuloansa toimeentulotuella tämä on jollakin tavalla semmoinen aivan uudenlainen ilmiö joka on tullut tämän hallituskauden aikana kun vielä viime kaudella meidän tavoitteenamme oli se että me pyrimme vahvistamaan ensisijaisia etuuksia sille tasolle että ihmisten ei tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen tavoitteena pitää olla että ihmisten ensisijainen toimeentulo koostuu työstä ja mahdollisesti sitten erilaisesta sosiaaliturvasta ja pitää olla sellaisella tasolla että ihmisten ei tarvitse turvautua toimeentulotukeen me tiedämme että toimeentulotuki sitoo ihmiset hyvin herkästi köyhyyteen ja riippuvaisuuteen sekä myös sitten tähän pysyvään sosiaaliturvaan ja sen takia minun mielestäni olisi ehdottoman tärkeätä että me pyrkisimme pyrkisimme ennen kaikkea kuten täällä on kyllä sanottukin vahvistamaan työllisyyttä mutta myös vahvistamaan ensisijaisia etuuksia sellaiselle tasolle että ihmisten ei tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen

arvoisa puhemies nyt täytyy vastata kun tämä edustaja kiljusen puheenvuoro oli niin perusteellisen hämmentävä eli kyllä minun mielestäni se on selvää että sdp vastustaa jokaista leikkausta menosopeutusta joka tähän saliin tulee mutta se on minulle uutta jos sdpllä on jotain sitäkin vastaan että minä perussuomalaisena puolustan niitä ihmisiä jotka ovat toimeentulotuen varassa se on minusta perin kummallista

haluan vielä kerran sanoa että eihän tämä yksittäinen lapsilisäleikkaus lyhyellä aikavälillä aiheuta missään perheessä katastrofia mutta tämä indeksisidonnaisuuden poistaminen ja näiden muiden samansuuntaisten leikkausten toteuttaminen toteuttaminen kyllä tulevat aiheuttamaan lapsiperheköyhyyden kasvamista meidän ja kun puhutaan tulevaisuudesta niin kyllä pitäisi huolehtia myös siitä että ei aiheuteta tätä hyvinvointivelkaa kuten edustaja pekonen taisi äsken mainita seuraaville sukupolville nimenomaan nämä monet lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvat säästöt kyllä tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa tälle yhteiskunnalle todella kalliiksi

tätä hyvinvointivelkaa tätä asiaa minä en kyllä allekirjoita ollenkaan sillä tämä meidän hallitus pyrkii tekemään kaikkensa sen eteen että lapsiperheitten asema paranisi koko ajan ja miten se paranee niin ennen kaikkea niin että saadaan lapsiperheille

töitä töitä töitä ja tuloja eri tavoilla ja niin lapsiperheitten asema kokonaisuudessaan parantuisi yksi asia on sitten nämä asumistukimuodot niitä on kehitetty sillä tavalla että lapsiperheillä olisi parempi olla ja myöskin niin että opiskelijoita tuettaisiin siten että jos he tekevät lapsia niin heidän asemansa olisi sellainen että he pärjäävät eteenpäin

arvoisa herra puhemies yhdysvaltain vaalien jälkeen ja brexitin jälkeen on suomessa esitetty huoli siitä ollaanko täälläkin siirtymässä totuuden ja faktojen jälkeiseen aikaan tämän huolen on esittänyt muun muassa pääministeri juha sipilä kolumnissaan arvoisa puhemies valitettavasti näyttää siltä että siihen ollaan siirtymässä ja sen ovat tekemässä pääministeri sipilän olevien puolueiden kansanedustajat haluan korjata muutaman täällä esitetyn täysin perättömän väitteen ensinnäkin täällä on annettu ymmärtää että vasemmistoliitto leikkasi opintotuesta toimiessani opintotuesta vastaavana ministerinä tämä ei pidä paikkaansa päinvastoin päinvastoin toimiessani opintotuesta vastaavana ministerinä leikattu euroakaan ei leikattu senttiäkään päinvastoin se sidottiin indeksiin pitkäaikainen tavoite opiskelijaliikkeellä ja minä sen ministerinä toteutin tiedän että oli toivomuksia leikata opintotuesta pääministeri katainen selkäni takana valmisteli mallin jossa opintotukea olisi leikattu ja jossa opintotuesta olisi tehty lainapainotteinen kun sain tämän mallin käsiini kesärannassa revin sen silloisen pääministeri kataisen edessä no mutta mitä tämä hallitus on tehnyt tämä hallitus ensi töikseen poisti opintotukien indeksisidonnaisuuden ja sen lisäksi nyt on tekemässä ennennäkemättömän leikkauksen opintotukeen satakaksikymmentä miljoonaa euroa arvoisa puhemies täällä edustaja kankaanniemi väitti että vasemmistoliitto olisi tehnyt tai hyväksynyt lapsilisäleikkauksia toimiessaan hallituksessa tämä väite ei pidä miltään osin paikkaansa kehysriihessä kaksituhattaneljätoista hallitus hallitus muutti linjaansa hallitus jäädytti lapsilisäindeksejä samoin kuin työmarkkinatukeen peruspäivärahaan liittyviä indeksejä mitä vasemmistoliitto teki vasemmistoliitto ilmoitti että meillä on ollut kaksi keskeistä tavoitetta hallituksessa perusturvan parantaminen ja tuloerojen kaventaminen ja hallitus niin kauan kuin vasemmistoliitto oli siinä mukana ei leikannut perusturvasta vaan paransi perusturvaa sadan euron tasokorotus työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan indeksi päälle kaksikymmentä euroa lähes kahdenkymmenen prosentin korotus työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan mitä tekee tämä hallitus leikkaa työttömiltä vaikka silloinen puoluejohtaja nykyinen ministeri soini sanoi ennen eduskuntavaaleja rehellisyys on perussuomalaisen puolueen tärkein poliittinen periaate me emme tule leikkaamaan alle tuhat euroa kuukaudessa saavilta miten nyt kävikään niin että nimenomaan tämä keskeinen perussuomalaisten vaalilupaus silloisen puheenjohtajan nykyisen ministeri soinin antama lupaus että alle tuhat euroa saavilta ei pidä ei saa ei voi leikata on petetty törkeällä tavalla arvoisa puhemies tähän samaan liittyy keskustelu jota käytiin kyselytunnilla ja jossa opetusministeri grahn laasonen väitti että vuoden kaksituhattaneljätoista jälkeen

museoiden valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset kolme pilkku kolme miljoonaa jotka tämä hallitus on tehnyt tänä vuonna ja tekee ensi vuonna johtuvat silloisesta kulttuuriministeri arhinmäestä myös tämä väite on perätön ja ministeri grahn laasonen tietää sen hyvin mutta siitä huolimatta käyttää tätä väitettä ensinnäkin

pääministeri stubbin hallituksesta arvoisa herra puhemies politiikasta pitää olla eri mieltä politiikassa pitää olla erilaisia näkemyksiä politiikassa pitää voida väitellä käyttää kielikuvia jotka ovat värikkäitäkin mutta missä politiikassa pitää pysytellä niin suomessa isossa britanniassa kuin yhdysvalloissa pitää pyrkiä pysymään totuudessa meitä voi kritisoida monesta mutta perättömiä väitteitä ei pidä esittää niillä ei pidä pyrkiä luomaan sellaista kuvaa joka ei pidä paikkaansa sen vuoksi palasin saliin korjatakseni niitä väitteitä joita täällä on esitetty

arvoisa puhemies olisi varmasti kohtuullista että edustaja arhinmäki olisi työpaikalla ja osallistuisi tähän keskusteluun ja tietäisi mistä täällä puhutaan hän antaa täysin väärän kuvan tästä keskustelusta tämän voi eduskunnan pöytäkirjasta tarkastaa täällä ei ole kukaan väittänyt että edustaja arhinmäen aikana olisi opintotukea leikattu itse totesin että vasemmistoliittolaisen ministerin aikana opintotukea leikattiin tämä on totuus vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi opintotuesta vastaava ministeri oli vasemmistoliittolainen andersson hän ensimmäisenä työnään allekirjoitti opintotuen leikkauspäätöksen ja tähän olen viitannut tämän voitte kysyä myös siitä edestä ryhmänne puheenjohtajalta edustaja pekoselta joka oli täällä työpaikalla ja osallistui tähän keskusteluun tässä salissa tämän keskustelun aikana kukaan ei ole väittänyt että ministeri arhinmäki olisi leikannut opintotuesta

puhemies minäkään en väittänyt että edustaja arhinmäki olisi ministerinä leikannut opintotukea näin ei tapahtunut lapsilisistä kun puhutaan te olitte kyllä ministerinä kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta kaksituhattaneljätoista kun tehtiin kehyspäätös jossa lapsilisien leikkauksesta päätettiin mutta myönnän sen että neljäs neljättä kaksituhattaneljätoista te ette enää ollut tai olitte viimeistä päivää ministerinä en tiedä hallituksen sisäisiä kiistoja että mikä oli se yksittäinen asia joka teidät ulos ulos johti hallituksesta siinä vaiheessa ette

ensinnäkin edustaja kankaanniemi te myönsitte puhuneenne palturia kun väititte että me olemme olleet leikkaamassa lapsilisiä kuten itsekin totesitte tämä oli yksi keskeisistä syistä minkä takia me lähdimme hallituksesta ei kai kukaan voi olla vastuussa sellaisesta päätöksestä jota ei hyväksy josta ilmoittaa ettei hyväksy ja sen vuoksi

tavalla rehellinen että ei anna ymmärtää sellaista joka ei pidä paikkaansa arvoisa puhemies edustaja heinonen kaikki jotka kuuntelivat sinun puheenvuorosi kuvittelivat että viittasit edelliseen vasemmistoliittolaiseen opintotuesta vastaavaan ministeriin ehkä te olette trumppimainen sanankäyttäjä joka tahallaan vihjailee niin että ihmiset saavat täysin väärän käsityksen ja korjaa puheenvuorojaan sitten jälkikäteen että enhän minä tätä tarkoittanut tarkoitin ihan muuta mitä te kaikki muut

opimme historiasta kun käydään tätä yksityiskohtaisesti läpi mutta sen sijaan kyllä toivoisin että ottaisimme oppia historiasta ja ottaisimme oppia niistä leikkauksista mitä tehtiin perusturvaan yhdeksänkymmentä luvun laman aikana että miten ne ovat vaikuttaneet ja näkyvät vielä tänäkin päivänä niissä sen ajan miten heidän elämänpolkuansa ja hyvin pitkälle määrittäneet ne lama ajan leikkaukset ja puhutaankin näistä lama ajan lapsista jotka vieläkin monet joutuvat elämään tänä päivänä hyvin köyhästi ja he eivät ole välttämättä työllistyneet nyt olisi tärkeää että opimme näistä virheistä ja siksi ei nyt vain tämän lapsilisän kohdalla vaan laajemminkin että tähän perusturvan leikkaamiseen ei mennä täällä tuli esiin tämä hyvinvointivelka mitä nyt ollaan luomassa tämän takia olisi erityisen tärkeää että näistä eri esityksistä tehtäisiin nämä vaikutusarviot kun ne tulevat tänne yksi kerrallaan ja valitettavasti esityksissä hallitus ei ole tehnyt kovin kattavia niin tapahtuu todella niin että monet leikkaukset kohdistuvat samoihin henkilöihin toivon todella että näitä vaikutusarvioita tehdään ja sitten te korjaatte hallitus näitä päätöksiä jos näyttää siltä että aiheutetaan tietyille tietyille henkilöille aivan kohtuutonta leikkaus ta sitten haluan vielä kiittää tätä edustaja kiljusen kiljusen muistutusta siitä että toimeentulotuki on viimesijainen tarkoitettu väliaikaiseksi ja siksi näitä leikkauksia ei voi perustella sillä että onhan toimeentulotuki käyttäkää

arvoisa puhemies todella hyvä huomata että hallituspuolueen jäsenillä on sittenkin olemassa omatunto ja erittäin hyvä on huomata myöskin se että myöskin ministereillä tuntuu olevan omatunto nimittäin he hyvin usein perustelevat leikkauksia joita nyt tehdään sillä että teemme sen siksi koska aikaisemminkin on tehty jos ei löydy perusteita leikata niin täytyy hakea perusteet jotka eivät kestä yhtään mitään minä ihmettelen että jos köyhältä kansalta on leikattu jo aikaisemmin niin tämän hallituksen täytyy leikata vielä lisää miksi näin kenties siksi että köyhiä on paljon meillä on miljoona köyhää ja jos jokaiselta köyhältä ottaa viisi euroa viisi miljoonaa euroa köyhiä on paljon enemmän kuin rikkaita jos rikkailta ottaa viisi euroa niin sieltä tulee vain muutama satatuhatta todella rikkailta heitä on vähän tietenkin se asia menee näin mutta se on ikävää minun mielestäni ei kannata katsoa taaksepäin muutenkaan

vaan kannattaa katsoa eteenpäin ja rakentaa uusiksi tätä maailmaa jotta en puhuisi itseäni vastaan kovin paljon en katso nyt taaksepäin vaan kerron pari sanaa historiasta lapsilisän alku on nimittäin se että sotien jälkeen lapsilisät tulivat tasoittamaan lapsellisten perheiden ja lapsettomien perheiden tuloeroja perheet olivat suuria ja monessa perheessä elättäjä oli jäänyt rintamalle ja tarvittiin leipää lapsille tarvittiin lämpöä ja vaatteita lapsille silloin kavennettiin tuloeroja kehitys on kuitenkin mennyt siihen että tänä päivänä lapsilisät kasvattavat tuloeroja ja nimenomaan sen takia että meillä on toimeentulotuki joka on viimekätinen sosiaaliturvan muoto ja toimeentulotuki on sellainen että se ei kestä mitään muuta tulomuotoa perheelle ei edes lapsilisää vaan lapsilisät leikkaavat määrällään toimeentulotukea korotukset toimeentulotuessa eivät kompensoi sitä tässä käy siten että viime kädessä lapset elättävät vanhempansa ja se on käsittämätöntä näin samaan aikaan kun esimerkiksi jyrki katainen ollessaan pääministerinä sanoi että itse asiassa meidän perheemme ei tarvitsisi lapsilisiä lainkaan me tulisimme kyllä toimeen ilman ja tänä päivänä lapsilisät todellakin jakautuvat siten että köyhemmissä perheissä ne menevät siihen että kotiin ostetaan perunoita ja jauhelihaa ja tomaattia ja kurkkua ja lapsille tietenkin vaatteita rikkaammissa perheissä käy niin että lapsilisärahat laitetaan lapsen tilille ja lapsi saa ne kun täyttää kahdeksantoista vuotta tämä on se karvas totuus siitä ei pääse mihinkään senpä takia haluaisinkin kysyä joko nyt olisi aika miettiä sitä voitaisiinko lapsilisistä tehdä tarveharkintaiset tai ainakin tulorajoitteiset kaikki eivät missään nimessä lapsilisiä siihen tilanteeseen tarvitse mihin ne on tarkoitettu lapsilisä on paremmissa perheissä sellainen tulomuoto joka on veroton jonka perhe saa käyttää ihan kuinka haluaa köyhimmissä perheissä lapsilisä katsotaan tuloksi ja se pienentää perheen muuta veronalaista tuloa kuten toimeentulotukea tämä on semmoinen asia joka on ihan kerta kaikkiaan syytä jokaisen miettiä kohdallaan mitä se tarkoittaa on sanottu että näin ei voida tehdä sen takia on viimeinen kaikille suomalaisille lapsille tuleva kädenojennus valtion taholta mutta tämähän ei pidä paikkaansa jokainen lapsi kasvaa jokainen lapsi tulee aikuiseksi ja kasvaa siitä eteenpäin tulee vanhukseksi ja jää jopa eläkkeelle kaikki ne joille luoja elinpäiviä suo muun muassa eläkkeet ovat sellaisia jotka tulevat ihan jokaiselle suomalaiselle jonkinlaisessa muodossa tänä päivänä jollekin isompana jollekin pienempänä ja siinä välissä on monta sellaista asiaa minkä tämä yhteiskunta tarjoaa kaikille kuten esimerkiksi ilmainen koulutus ja kuten neuvolatoiminta lapsilisä ei suinkaan ole ainoa asia joka tarjotaan kaikille suomalaisille lapsille kuin manulle illallinen me tarjoamme paljon muutakin mutta lapsilisät ovat asia jota kannattaa miettiä ja niitä kannattaa kehittää meidän pitäisikin pohtia sitä mikä olisi oikeudenmukainen tapa hoitaa tämä asia lapsilisät siis tulivat sitä varten että ne kaventaisivat tuloeroja ja tänä päivänä kun olemme menneet kaksituhatta luvulle niin kohta no ei nyt ihan vielä mutta ei ole kovin kaukanakaan kun jo sata vuotta on mennyt sodista onneksi sadassa vuodessa lapsilisät ovat muuttuneet tuloeroja laventaviksi tekijöiksi ne kasvattavat tuloeroja sen takia meidän täytyy uskaltaa katsoa kehitykseen että miten kehitys muuttuu ja toimia sen mukaan siten että se on oikeudenmukaista ja me tunnemme sen oikeudenmukaiseksi ja ennen kaikkea siten että se on oikeudenmukaista suomalaisille lapsille

tolppanen esitti mielenkiintoisia varmaankin nyt sosialidemokraattisia ajatuksia ja puhui lapsilisien tarveharkintaisuudesta se olisi mielenkiintoinen asia kuinka valtava byrokratia syntyisi siitä kun ruvettaisiin näitä ihmisten tuloja lapsiperheitten tuloja arvioimaan ja sen pohjalta miettimään kuka ansaitsee ja minkälaiset tulot otettaisiin huomioon ja miten varallisuus otettaisiin huomioon ja niin edelleen siinäpä sitä olisikin urakkaa verollepano taas kun meillä on progressiivinen tuloverotus niin nämä keskiluokkaiset perheet työtä tekevät perheet joutuisivat lapsilisien verotuksen kautta kyllä aika hankalaan tilanteeseen heidän verotuksensa kiristyisi rankasti sinänsä lapsiperheitten osalta on syytä harkita sitä että köyhimpien lapsiperheiden tasoa yleensä nostettaisiin mutta en en kyllä katso että verollepano tai tarveharkintaisuus olisi se ratkaisu arvoisa puhemies tämä hyvinvointivelka on mielenkiintoinen kysymys en tiedä minkälainen se on mikä sen arvo on vakava asia sinänsä mutta se meillä on tiedossa että kun edellinen hallituskausi päättyi meillä oli sen alkuun nähden lähes neljäkymmentä miljardia enemmän julkista velkaa siis vuonna viisitoista verrattuna vuoden vuoden kaksituhattakymmenen loppuun

yli satatuhatta lisää bruttokansantuote aleni kaksituhattakaksitoista kolmetoista ja neljätoista kilpailukyky oli varsin heikko ja niin edelleen eli meillä oli reaalinen velka ja talouskriisi päällä nyt se on saatu korjattua ja sitä on korjattu sillä että julkisiin menoihin on puututtu on tehty työelämän ja muita kasvupaketteja ja sitten korjataan kiky sopimusta ja sitten on muita toimenpiteitä tämä on ollut tervettä politiikkaa joka luo tulevaisuudelle uskoa ja se näkyy jo tänä päivänä

on todella pitkään puhuttu lapsilisät kaikille yksinkertaisesti lapsilisä kuuluu kaikille

minä huomaan että edustaja kankaanniemi ei ole katsonut eduskunnan sivuja eikä kuunnellut eduskunnan puheita viime kaudella jolloin hän itse ei täällä ollut nimittäin minun mielipiteeni oli täsmälleen samanlainen myös viime kaudella ja tämä mielipide on henkilökohtainen mielipiteeni olen ollut sitä mieltä aina että lapsilisät voisivat olla tarveharkintaisia ja että enemmän niille jotka enemmän tarvitsevat mutta tällä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa mikä on sosialidemokraattinen kanta eikä sillä ollut mitään tekemistä sen kanssa mikä oli perussuomalaisten kanta tosin perussuomalaisten sensuuntainen kanta näkyy tälläkin kaudella erittäin hyvin he erittäin mielellään unohtavat sen että köyhä kansa on olemassa ja köyhä kansa tarvitsisi jotakin enemmän se oli viime kaudella vielä jonkin verran mukana mutta tällä kaudella tulee kylmää tuulta pohjoisesta niin että luissa saakka ja ytimissä saakka tuntuu
kankaanniemi ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies perussuomalaiset eivät ole unohtaneet köyhiä mutta perusta sille että me saamme hoidettua tämän maan asiat on se että suomessa tapahtuu muutos joka näkyy elinkeinoelämän vahvistumisena ja työllisyyden paranemisena ja sitä kautta saamme lisää verotuloja ja sosiaaliturvamaksuja se on ainoa tie arvoisa vasemmisto sosialismin kautta me emme saa tätä maata nousemaan vaan sillä toiminnalla mitä nyt hallitus tekee panemalla julkisen talouden kuntoon parantamalla yritys ja työelämän kysymyksiä ja tekemällä suuret rakenteelliset uudistukset mitään näistä te ette viime kaudella onnistuneet tekemään nyt ne ovat menossa eteenpäin ja me näemme uudessakaupungissa pietarsaaressa

edustaja arhinmäki otti niin mielenkiintoisella tavalla tuossa yleispoliittisessa avauksessaan esille tämän totuuden jälkeisen että haluan minäkin siitä pari sanaa sanoa mielestäni oppositiopuolueet ovat tässä maassa olleet jo koko hallituskauden ajan siinä totuuden jälkeisessä ajassa tieto maamme taloudellisesta tilanteesta on ollut kaikkien oppositiopuolueiden saatavilla mutta sen tiedon vieroksumisesta on lähestulkoon tullut hyve sen näkee näistä varjobudjeteista mitä on esitetty kaikkia leikkauksia vastustetaan ja sieltä löytyy se sitra jonka säästöpossun rikkomalla nämä asiat rahoitetaan

sitä teidän totuuden jälkeistä politiikkaanne vielä muutama päivä sitten tuli sellainen kannanotto kahdeltakymmeneltäviideltä kansalaisjärjestöltä että maan pakolaiskiintiö pitäisi moninkertaistaa ymmärtääkseni tässä

joita rahoitetaan valtion rahalla kannassa ovat mukana myöskin kaikki oppositiopuolueet mistä te ottaisitte nämä rahat te arvostelette täällä jokaista leikkausta mutta te vaaditte lisää menoja valtiolle aivan jatkuvasti no

lapsilisistä arvoisa puhemies yritin tuossa vastauspuheenvuoroa saada edustaja arhinmäen puheenvuoron jälkeen ja haluan sen verran nyt sanoa että pöytäkirjaan ei jää väärä kuva siitä ennen omaa puheenvuoroani vielä varmistin edustaja vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja pekoselta teidän hallituksesta poislähtöaikanne en maininnut vasemmistoliittoa viime kauden opintotukisäästöjen kohdalla sen voivat pöytäkirjasta kaikki varmistaa mainitsin kristillisdemokraatit mainitsin vihreät sosialidemokraatit mutta en vasemmistoliittoa en en myöskään maininnut ministeri arhinmäkeä kun puhuin opintotuen leikkaamisesta ja kerroin siitä että vuosikymmenten jälkeen ensimmäisen kerran sitä leikkasi vasemmistoliittolainen ministeri ja näin tapahtui tämä on tosiasia ja oli minusta loukkaavaa jos edustaja arhinmäki viittasi minuun

toivon että myös edustaja arhinmäki niiltä osin oikaisee puheensa jos hän viittasi trump puheillaan edustaja kankaanniemeen niin kankaanniemihän jo omia puheitaan korjasi mutta minulla ei ole tarvetta korjata puheitani sillä puhuin niin kuin asia on
arvoisa herra

puhemies hallituksen esitys on kieltämättä äkkiä vilkaisten huolestuttavan näköinen kun lapsilisiä hieman leikataan mutta ottaen huomioon nykyisen taloustilanteen ja sen että lapsilisiä maksetaan kuitenkin vielä ensi vuonna tuhatkolmesataakuusikymmentä miljoonaa euroa siitä kokonaissummasta noin reippaan kymmenen miljoonan euron lasku taitaa olla enempi hiusten halkomista kuin sitä että todellisesta isosta ongelmasta puhutaan se on totta että jokainen euro mikä otetaan vähävaraisilta ja heikommilta ihmisiltä pois on liikaa mutta pitää muistaa myös se että jos me emme kanna vastuuta valtiontaloudesta yhteisestä julkisesta taloudesta sen lopputulos on sitten sellainen ei kysytä enää mistä te leikkaatte mitä te teette sen jälkeen ollaan huutolaispojan asemassa joten toivoisin oppositioltakin hieman rakentavampaa otetta siihen kun valtiontaloutta pannaan kuntoon meillä on selkeästi niin niin kuin kyselytunnilla tänään saimme kuulla ja olemme tässä koko viimeisen kahden kuukauden aikana saaneet tietoja että valtiontalous on saatu pikkuhiljaa kääntymään oikealle kasvavalle kestävämmälle pohjalle työpaikkoja on ruvennut syntymään yhteiskuntamme suurin ongelma joka lapsiperheisiin nimenomaan iskee on työttömyys se on se todellinen murhenäytelmä arvoisa puhemies mikä tässä maassa on menossa suomeen lapsilisät tulivat sodan jälkeen

lapsilisien maksu virallisesti tämähän on ollut ollut aina etuus joka on nimenomaan maksettu lapsiperheille ja sillä on haluttu tukea lapsiperheiden taloudellista tilannetta elikkä tarkoitus on erittäin hyvä ja kannatettava ja sellaisena tämä tulee pitää en jaksa ymmärtää niitä puheenvuoroja että lähdettäisiin sellaiseen tilanteeseen jossa tuloperusteisesti joiltakin perheiltä lapsilisät poistettaisiin ja sitten sen jälkeen ruvettaisiin miettimään miten tämä homma tehdään siinä mentäisiin semmoiseen karuselliin jossa ei ole loppua aivan karmea yhteiskunnallinen keskustelu meillä pitää hoitaa tämä homma niin kuin on tähänkin asti hoidettu

tuloverotuksen kautta tämä homma tasataan niiltä joilla on enemmän otetaan pois niitä joilla vähemmän verotetaan tietenkin kevyemmin tässä se homman ratkaisu on joku sanoi sitten että mites pääomatulot pitäisikö niitä verottaa progressiivisesti varoitan semmoiseen ajatteluun menosta koska sehän johtaisi siihen että maasta pakenee pääoma täältä häviävät työpaikat eivät ne työpaikat minnekään häviä ne vain siirtyvät sellaisiin maihin joissa on paremmat olosuhteet tämän asian suhteen tällaista kevyttä keskustelua että heitellään miljardeja sinne tai tänne näkemättä kokonaisuutta ja katsomatta miten tässä maassa asiat oikeasti ovat aika kummallisena toivoisin että tässä asiassa vähän sydämen ääntäkin kuultaisiin ja nähtäisiin myös että kuitenkin suomessa asiat ovat erittäin hyvin edustaja tolppanen mainitsi puheenvuorossaan että meidän tulee katsoa eteenpäin ja muuttaa tätä maailmaa paremmaksi lämpimästi sitä kannatan ja sitä tässä nyt parhaillaan tehdäänkin todellinen lapsiperheiden ja heikkotuloisten vähätuloisten ihmisten aseman parannuskeino on pistää ja laittaa valtiontalous kuntoon hyvinvoiva valtiontalous on köyhien paras ystävä aina silloin valtio pystyy yhteiskunta pystyy velvoitteensa hoitamaan maksunsa hoitamaan ja myös antamaan täysimääräisinä ne sosiaaliset avut mitä ihmisille kuuluu puheita siitä että tässä oltaisiin pahansuovasti tekemässä jotakin järjetöntä pidän harkitsemattomina perusteluja en niille jaksa löytää mitenkään vaikka kuinka yritän etsiä eli toivon arvoisa herra puhemies että tämä verotuksella kompensoitu tulomäärä minkä suomessa palkoista ihmiset maksavat veroja tämä kompensaatio pidetään yllä ja pidetään huoli siitä että kaikki heikommat ihmiset saavat oikeudenmukaisen osansa siitä yhteiskunnan tuesta ja saadaan työttömyys kuriin tässä maassa se maksaa viisi miljardia euroa suomi on tällä hetkellä euroopan unionin komission tarkkailulistalla siitä että julkinen taloutemme ei ole kestävällä pohjalla siitä on selkeitä epäilyjä vielä huolestuttavampi tieto on tietenkin se jos nämä kansainväliset luottoluokittajat katsovat meidän taloutemme olevan heikossa kunnossa ja se johtaa välittömästi koron nousuun laskekaapa vaikka yksinkertaisella ruutupaperimatematiikalla paljonko sadanviiden miljardin euron velassa maksaa prosentin korkoyksikön nousu ja mitä se poistaa suomen valtion budjetista lapsilisät ovat tuhatkolmesataakuusikymmentä miljoonaa euroa ensi vuonna prosentin koronnousu suurin piirtein syö koko tuon lapsilisäpotin kertalaakista pois että kun te nousette puhumaan tänne yhdestätoista miljoonasta niin miettikää edes hetki se tekisi hyvää muuten meille kaikille huomata arvaa oma tilasi anna arvo toisellekin

oppositio on tässä perusteluissa sanonut ettei ole tehty arviointeja enpä minä muita perusteluja juuri ole kuullutkaan kuin sen että arvioinnit pitäisi tehdä mutta sosiaali ja terveysvaliokunta tässä mietinnössänsä on kirjoittanut seuraavalla tavalla hallitusohjelmassa on sitouduttu ottamaan käyttöön päätösten lapsi ja perhevaikutusten arviointi tästä olemme samaa mieltä mutta kun tässä mietinnössä lukee tämän valiokunta pitää myönteisenä että esityksessä on arvioitu leikkauksen vaikutuksia eri kokoisten lapsiperheiden käytettävissä oleviin tuloihin köyhyysriskiin ostovoimaan sekä toimeentulotuen tarpeeseen oletteko te huomanneet tätä asiaa että näin täällä on tehty jo lisäksi tässä lukee että arviot osoittavat että lapsilisien ehdotetun tasoisen alentamisen vaikutukset lapsiperheiden pienituloisuusasteeseen sekä suhteelliseen tulonmuodostukseen jäävät erittäin pieniksi ja lapsiperheiden väliset tuloerot kasvavat hyvin vähän

arvoisa herra puhemies haluan muistuttaa edustaja että niillä leikkauksilla joita hallitus tekee ei ole mitään tekemistä maahanmuuton kanssa nimittäin silloin kun te teitte hallitusohjelmaa käytiin kiistelyä siitä onko turvapaikkakiintiö seitsemänsataaviisikymmentä vai tuhatviisikymmentä

miksi puutuin tähän näin voimakkaasti koska niin laajasti tulkittiin minkä ymmärrän tietysti jos viittaa kolmekymmentäyksi vuotta sitten tehtyyn päätökseen ja puhuu vasemmistolaisesta ministeristä ja samaan aikaan kuitenkin edellisessä hallituksessa oli vasemmistolainen ministeri joka vastasi opintotuesta

eli ei se ollut ensimmäinen mittava leikkaus vuosikymmeniin niin kuin sanoitte toinen huomio on se jos muistan oikein että silloin tehtiin rakenteellinen uudistus siihen aikaan kahdeksantoista viiva kaksikymmentä vuotiaat jatkamaan puhujapöntöstä

vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi tehtiin sellainen korjaus opintotukijärjestelmän isoimpaan epäkohtaan joka itse asiassa on vieläkin toisen asteen opiskelijoilla että täysi ikäiset kahdeksantoista viiva kaksikymmentä vuotiaat itsenäisesti asuvat eivät saa toisella asteella täyttä opintotukea vaan vanhempien tulot vaikuttavat siihen näin oli vuoteen yhdeksänkymmentäviisi asti myös korkeakouluopiskelijoilla ja kun tämän epäkohdan korjaamiseen ei ollut osoittaa lisärahoja se tehtiin niin että muistaakseni neljäkymmentä markkaa pienennettiin silloista opintorahaa ja tästä saatu raha käytettiin siihen että kahdeksantoista viiva kaksikymmentä vuotiaat itsenäisesti asuvat korkeakouluopiskelijat saivat siitä eteenpäin saman opintorahan kuin mitä saivat yli kaksikymmentä vuotiaat painotan että tämä on vuodelta yhdeksänkymmentäviisi eli kolmenkymmenenyhden vuoden takaa jolloin en ollut itse politiikassa mukana kaksikymmentäyksi vuotta sitten anteeksi mutta mutta tämä tämä oli se päätös joka minun käsittääkseni silloin tehtiin mutta on hyvä että edustaja heinonen totesi että tämä ei liity minuun ja kuten sanoin voimakkaasti reagoin sen vuoksi että niin laajasti kuulijakunta oletti että tämä viittaus oli minun ministeritoimintaani

arvoisa puhemies täällä puhutaan lapsilisien leikkauksesta ja nyt otetaan syömävelkaa jolla rahoitetaan muun muassa lapsilisiä ja näitä jos otetaan velkaa mitä enempi niin kuin vasemmisto esittää että velkaa pitää ottaa ihan silmät ja suut täyteen niin sehän on todellinen leikkaus kun lapsien päälle laitetaan velkaa minä en kehtaisi niin tehdä mitenkä vasemmisto meinaa rahoittaa

kuin velalla meidän pitää saada talous kuntoon niin kuin edustaja hoskonen puhui tuossa ja se tapahtuu niin että liike elämä saadaan toimimaan mutta se ei tule niillä kateusveroilla

nyt ollaan vapaassa liikkuvassa maailmassa pääomat lähtevät tästä maasta pois silloin kun aletaan verottamaan ja sosialisoimaan ja puhumaan niistä rikkaista niin väärin kuin se onkin niin tämä on vaan käytäntö meidän täytyy tämän maan talousjärjestelmä saada semmoiseen kuntoon että tänne tulee sijoituksia ja ne eivät tule verotuksen keskelle eivätkä sosialismin keskelle sitä kautta me pystymme rahoittamaan myös ja sitä mitä siihen julkiseen puoleen kuuluu tämä on se a ja o se on sitä toveripopulismia että mennään torien kulmalle puhumaan että tuolla on se rikas ja sillä on ja se syö teitä mitä enempi meillä on rikkaita tässä maassa sen enempi täällä on toimeentuloa ja rahoittajia köyhä esimerkiksi minä on huono rahoittaja tyhjästä on huono nyhjäistä

edustaja arhinmäki toi esille että hallitusohjelmaan sisältyy ikäviä etuusleikkauksia tästä asiasta on harvinaisen helppo olla samaa mieltä jo silloin kun hallitusohjelmaa laadittiin maan taloudellinen tilanne oli niin vakava että tällainen lista todellakin oli pakko laatia eihän voinut muutakaan mutta siitä olen edustaja arhinmäen kanssa eri mieltä ettei maahanmuuton kuluilla ja ja lapsilisillä ole mitään tekemistä keskenään jo vuonna kaksituhattaneljätoista pelkkä vastaanottotoiminta maksoi kuusikymmentäyksi pilkku yhdeksän miljoonaa se on aivan eri luokan summa kuin mistä tässä puhutaan yksi päätös maksoi noin tuhatviisisataa euroa yksi turvapaikkapäätös eli siinä puhutaan tuhannenviidensadan lapsilisäleikkauksen perumisesta per päätös

pieni tai tärkeä tarkennus vielä pääministeri ahon hallitus jossa itse olin ministerinä toteutti todella tämän opintotukiuudistuksen erinomainen uudistus keskellä laman vaikeinta aikaa silloin siitä tuli paljon kiitosta opiskelijoilta toki siihen jäi semmoisia epäkohtia joita sitten myöhemmin on korjattu

tänä päivänä olemme tässä tilanteessa että velkaantuminen on valtavan paha ongelma edelleen vaikka kunnat eivät velkaannu tällä hetkellä mutta valtio edelleen velkaantuu muun muassa miljardin maahanmuuttokulujen takia niin nyt on kyllä kysyttävä vasemmistolta molemmiltakin vasemmistopuolueilta mitä te vastaisitte eun komissiolle kun se pyytää suomelta nytkin selvityksiä näiden leikkausten jälkeen siitä miten suomi aikoo selvitä tästä taloutensa ahdingosta mitä te vastaisitte kun te vastustatte kaikkia leikkauksia te vastustatte kaikkia uudistuksia ja te jakaisitte rahaa mittaamattomasti kaikenlaisiin

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain pykälien muuttamisesta valiokunta on kuullut asiantuntijoita tässä esityksessähän esitetään tämän tämän lakiehdotuksen mukaisesti jäädytettäisiin pysyvästä lainsäädännöstä poiketen tämän vuoden kaksituhattakuusitoista tasolle ja tämän lisäksi kansaneläkeindeksiä alennettaisiin nolla pilkku kahdeksallakymmenelläviidellä prosentilla tämä koskisi siis kansaneläkkeitä takuueläkettä sellaisia etuuksia joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin mukaisesti näitä etuisuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet rintamalisät työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha työmarkkinatuki sekä lapsikorotus tämä koskisi myös lääkekorvausten vuotuisia vuotuisia omavastuurajoja tähän esitykseen sisältyy myös toimeentulotuesta annetun lain muuttaminen jonka mukaisesti toimeentulotuen perusosan määrän korottamisella turvataan se että toimeentulotuen perusosan taso nousee nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti eli

valiokunta valiokunta toteaa että tämän pysyvän lainsäädännön mukaan kansaneläkeindeksiin sidottuja eläkkeitä ja muita etuuksia pitäisi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista eli ensi vuonna korottaa valiokuntakäsittelyn aikana tarkentuneen laskelman mukaan nolla pilkku viisi prosenttia tämän ehdotuksen arvioidaan vähentävän pysyvän lainsäädännön mukaiseen korotukseen verrattuna vuonna kaksituhattaseitsemäntoista eläke ja muita etuusmenoja yhteensä seitsemänkymmentäseitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa vaikutus julkiseen talou teen on kuitenkin tätä suurempi nimittäin kansaneläkeindeksin jäädytys sekä kansaneläkkeiden alennus vaikuttavat myös eläkkeiden verotukseen sillä sekä valtion kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen täydet määrät ovat sidottuja kansaneläkkeen määrään tuloraja jonka ylittämisen jälkeen eläkeläinen joutuu maksamaan tuloveroa siirtyy näin ollen alemmaksi kokonaisuutena on arvioitu että verotulot kasvavat tämän esityksen johdosta kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla tämä indeksin alennus koskee myös toimeentulotuen perusosaa valiokunnan mielestä on hyvä kuitenkin että hallitus esittää että laissa säädettyä toimeentulotuen perusosaa tämän vuoksi korotetaan valiokunta hyväksyy tämän indeksijäädytyksen ja alennuksen mutta sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuuden kannalta pitää ongelmallisena jos syyperusteisen perusturvan ensisijaisuus viimesijaiseen ja tarveharkintaiseen toimeentulotukeen nähden jatkuvasti heikentyy heikennykset ovat osaltaan vahvistamassa pienituloisten toimeentulotukiriippuvuuden lisääntymistä ja pitkittymistä mikä helposti syventää kannustinloukkuja ja estää työllistymistä

hallituksen esitystä muutettaisiin niin että rintamalisä ylimääräinen rintamalisä sekä veteraanilisä jätetään tämän nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin indeksialennuksen ulkopuolelle sotiemme veteraanien etuuksien suojelemiseksi näin ollen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan että valiokunta ehdottaa pykälämuutokset eli ensimmäisen lakiehdotuksen ensimmäiseen pykälään lisättäväksi yhden uuden momentin toisen momentin jossa säädetään että rintamalisän ylimääräisen rintamalisän sekä veteraanilisän vuonna kaksituhattaseitsemäntoista maksussa oleva määrä vastaa vuoden kaksituhattakuusitoista määrää seuraavaan tarkistukseen saakka näitä ylimääräisen rintamalisän saajia on noin kahdeksantuhattaviisisataa ja tarkistuksia tullaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tekemään arviolta noin

hallituksen esityksen käsittelyssä äänestettiin

tästä lakiehdotuksesta mutta hallituksen esitys ja nämä muutetut esitykset tulivat näin ollen sosiaali ja terveysvaliokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen sataneljäkymmentäyhdeksän kautta kaksituhattakuusitoista sisältyvät ensimmäisen viiva kolmannen lakiehdotuksen valiokunnan muutosehdotuksien kanssa tähän ehdotukseen sisältyy myös kaksi vastalausetta

arvoisa herra puhemies

kylmää leikkauslinjaansa joka kohdistuu kaikkein kovimmin pienituloisimpien ihmisten arjen toimeentuloon hallitus aikoo leikata kansaneläkeindeksiä

nolla pilkku kahdeksallakymmenelläviidellä prosentilla ja jäädyttää indeksin tämän vuoden tasolle saavuttaakseen säästöjä julkiseen talouteen leikkaus kohdistuu siis pienimpiin etuuksiin jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin hallitus antoi jo tänä vuonna etuuksien tason laskea noin nolla pilkku neljällä prosentilla kun kansaneläkeindeksi painui miinukselle lisäksi indeksi tullaan jäädyttämään tälle alemmalle tasolle vuosiksi kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista muutokset näkyvät laajasti pienituloisten elämässä indeksijäädytys ei koske vain myönnettävien etuuksien tasoa vaan myös monia muita kel indeksiin sidottuja euromääriä ja tulorajoja etuuksien määrittelyssä indeksijäädytyksellä ja kansaneläkeindeksin alennuksella on pysyvä kumulatiivinen vaikutus etuuksien tasoon sillä indeksin muutosta ei ole tarkoitus myöhemmin hyvittää ennusteiden mukainen hintakehitys tulevina vuosina tarkoittaa että normaalit indeksikorotukset vuodesta kaksituhattakuusitoista vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista olisivat yhteensä noin kaksi pilkku kahdeksan prosenttia

arvoisa herra puhemies

hallitus toteuttaa talousarvioesityksessä kevään kehyspäätöksessä linjaamansa nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin leikkauksen kaikkiin indeksisidonnaisiin etuuksiin eli ehdotetaan lakia kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden kaksituhattaseitsemäntoista indeksitarkastuksista joiden mukaisesti jäädytettäisiin pysyvästi lainsäädännöstä poiketen vuoden kaksituhattakuusitoista tasolle ja tämän lisäksi kansaneläkeindeksiä alennettaisiin sillä nolla pilkku kahdeksallakymmenelläviidellä prosentilla esityksen mukaan muutos koskisi niin kuin on jo todettu kansaneläkkeitä takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään tällaisia muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha työmarkkinatuki sekä lapsikorotus muutos koskisi myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita sekä rahamääriä kuten lääkekorvausten vuotuisen omavastuun rajaa on että hallituksen esittämät toimenpiteet kohdistuvat niihin ihmisiin jotka ovat jo muutenkin yhteiskunnassa heikommassa asemassa tämän lisäksi hallitus kohdistaa myös monia muita leikkaustoimenpiteitä samaan ihmisryhmään ja katson että eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta seuraa kohtuuton ja inhimillisyysvajetta korostava lopputulos en voi hyväksyä näitä hallituksen esittämiä toimenpiteitä ja olen jättänyt ehdotukseen vastalauseen ja esitän lakiehdotuksen hylkäämistä

arvoisa puhemies tälläkin lakiesityksellä heikennetään kaikkein pienituloisimpien ihmisten arjen toimeentuloa ja lisätään esimerkiksi eläkeläisköyhyyttä erityisen huolestuttavaa on se että indeksijäädytyksellä ja kansaneläkeindeksin alennuksella on pysyvä kumulatiivinen kumulatiivinen vaikutus etuuksien tasoon sillä indeksin muutosta ei ole tarkoitus myöhemminkään hyvittää

nyt nämä leikkaukset heikentävät tätä sosiaaliturvan vähimmäistasoa edelleenkin nämä leikkausten yhteisvaikutukset ovat huomattavat erityisesti niissä kotitalouksissa jotka saavat useaa eri etuutta näillä päätöksillä tuloerot lisääntyvät ja köyhyysaste kasvaa edelleenkin toisaalta on on myöskin ilmeistä se että nämä leikkaukset lisäävät ja monessa tapauksessa pitkittävät pienituloisten kotitalouksien riippuvuutta toimeentulotuesta jo tällä hetkellä monet eläkeläiset kertovat että joutuvat valitsemaan ruuan ja lääkkeiden välillä tämmöisiä ja yhteydenottoja saan lähes viikoittain ja kun kerron sitten näille ihmisille että heillä on kyllä oikeus toimeentulotukeen niin he vastaavat useimmiten minulle että en mene hakemaan toimeentulotukea sillä se on niin nöyryyttävää he mieluummin tinkivät vaikka siitä omasta ravitsemuksestaan tai sitten vaihtoehtoisesti lääkkeistä voikin kysyä miten hallitus voi kohdella suomen työllään rakentaneita ihmisiä tällä tavalla ei taida takuueläkkeen pieni nosto lämmittää näiden ihmisten ihmisten mieltä tämänkin lakiesityksen kohdalla on todettava kuten demarien vihreiden ja vasemmistoliiton sanotaan että vaikutusten arviointi on jäänyt jälleen tekemättä näitä vaikutusten arviointeja on kyllä löydettävissä muun muassa tutkimuslaitokset kansalaisjärjestöt ja ja eduskunnan tietopalvelu kyllä ovat osoittaneet tämänkin lakiesityksen eriarvoisuutta ja köyhyyttä lisääväksi mutta hallitus laiminlyö jatkuvasti lakiesitystensä vaikutusten arvioinnin erityisen huolestuttavaa kuten

lapsilisäkeskustelussa kävi esille on se että hallitus ei lainkaan arvioi eri lakien yhteisvaikutuksia ja se aiheuttaa näitä kumulatiivisia seurauksia ja sitä että että samat säästöt kohdistuvat aina uudestaan ja uudestaan samoihin ihmisiin ja samoihin perheisiin

nämä leikkaukset todella kohdistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin kuten tässä edellä jo edustajat kiljunen ja ja mäkisalo ropponen ovat sanoneet täytyy kyllä hieman hämmästellä tämän hallituksen arvoja täällä salissa kyllä toistellaan kuinka vaikeaa on leikata sieltä ja täältä aivan kuin tuon edellisen asian käsittelyn yhteydessä kun lapsilisiä leikattiin

erityishoitorahan vähimmäismääriin kuntoutus ja kuntoutusrahaetuuksiin kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen sekä osittaiseen hoitorahaan ja joustavaan hoitorahaan arvoisa puhemies minä olen erityisen pahoillani siitä että hallitus ei tee vaikutusten arviointia esityksiinsä minun mielestäni on aivan kestämätöntä politiikkaa tehdä esityksiä saattaa ne voimaan ja katsoa sitten mitä niistä seuraa puhemies vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä tätä hallituksen esitystä ja tulee kannattamaan hylkäysesitystä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys ja muiden etuuksien vuoden kaksituhattaseitsemäntoista indeksitarkistuksista on tietenkin osa hallituksen valitsemaa linjaa siinä ei ole sen kummempaa kommentoitavaa joku linja on pakko valita ja julkista taloutta on pakko tervehdyttää kun tässä edustaja mäkisalo ropposen samoin myös edustaja pekosen puheenvuorossa peräänkuulutettiin näitä vaikuttavuusarvioita niin onhan täällä hallitus on totta kai niitä määrällisen verran tehnyt ja valiokuntakin ottaa kantaa tähän leikkauksen määrään todeten

toimeentulotuen perusosan korotus lähes kaikilla kotita louksilla indeksileikkauksesta aiheutuva euromääräinen tulojen menetys vuositasolla on alle sata euroa ja noin neljälläkymmenellä prosentilla muutos tuloissa on korkeintaan kymmenen euroa suuntaansa yli sadan euron menetys aiheutuu kahdelle prosentille kotitalouksista näin esityksen tulonjakovaikutukset jäävät hyvin pieniksi ihan suora lainaus sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnöstä eli onhan tätä asiaa pohdittu niin tähän perustettaisiin kaksisataa uutta virkaa tekemään erilaisia arvioita sellaiset ajatukset että tätä byrokratiaa lisättäisiin tässä taloustilanteessa ja yleensäkin talouden jäykistämiseksi eivät ole tästä maailmasta niin että toivoisin että tässä asiassa myös oppositio pikkuisen eläisi tätä aikaa minkä takia te ette arvoisat opposition kansanedustajat tule siihen ajatteluun mukaan että tällä hetkellä suomessa pyörii sellainen kustannusautomaatti johon ei tällä kansakunnalla enää kerta kaikkiaan ole varaa ja se nimenomaan perustuu

vimmalla hirvittävän kustannusautomaatin joka on näihin indeksileikkauksiin verrattuna jättimäinen nämä indeksileikkaukset ovat itikan ininä valtavan myrskyn keskellä verrattuna siihen hätään tuskaan ja köyhyyteen mitä tämä valtava asumiskustannusten nousu tässä maassa aiheuttaa ja mitalilla on totta kai toinenkin puoli kun kotimaakunnassani tai kotikunnassani yritetään jotakin työpaikkaa jonnekin metsään taikka pellolle saada niin kyllä vihreän liiton valittajat ovat siellä ensimmäisenä tekemässä peukalonhangallisen valituksia jotta ei tuota saa tehdä eikä tätä saa tehdä eikä sitä saa tehdä siinä menettää moni nuori perhe työpaikkansa moni lapsi menettää koulutiensä ja sen jälkeen kun tulee tilanne eteen että ei ole rahaa niin sitten huudetaan täällä eduskunnassa kun indeksitarkistuksia tehdään palatkaa nyt jo hyvät ihmiset tähän maailmaan mitä te oikein aiotte te näette muutaman kymmenen miljoonan euron leikkauksia ja silmät ummistatte miljardien menoeriltä sekö on teidän taloudenpitoanne pikkuisen ihmettelen olen monesti miettinyt olisinko tässä asiassa hiljaa mutta nyt en enää voi olla jos te kuvittelette hyvät opposition kansanedustajat että tämän asian te voitte ikään kuin lakaista maton alle ja olla hiljaa ja toivoa että joku äänestäjä kuulee sen seitsemänkymmenenseitsemän miljoonan euron yhteisvaikutuksen mikä tästä indeksistä tulee kokonaan mikä säästö tulee seitsemänkymmentäseitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa tulee säästöä mikä on käytännössä pois näiltä eläkkeensaajilta ja edunsaajilta tämäkö on teidän mielestänne se maailman isoin juttu te ummistatte silmänne miljoonan euron menoilta ikään kuin ne olisivat itsestäänselvyys työttömyys maksaa tässä maassa noin viisi miljardia euroa mikä on se hätä mitä työttömyys aiheuttaa ihmiselle ja perheelle ja etenkin niille perheille joissa on pieniä lapsia samaan aikaan ollaan luomassa aivan jättimäisiä kustannuksia erilaisella ympäristöbyrokratialla meillä on siitä esimerkkejä voisin luetella kolme tuntia yhteen putkeen mutta säästän teidät siltä luettelolta mutta te itsekin sen tiedätte mitä se on elikkä keskusteltiin tänään talvivaarasta ja tuntui tämänkin salin mielipiteessä että sekin joutaisi panna kiinni ja puolitoistatuhatta työtöntä lisää juuri saimme kuulla että uuteenkaupunkiin syntyy tuhat uutta työpaikkaa riemuitkaamme siitä yhdessä että jotain on tapahtumassa positiiviseen suuntaan jos esimerkiksi edustaja mäkisalo ropponen kuvittelee että valtiolta löytyy jostakin kassa jolla pystytään etuuksia loputtomiin maksamaan niin että niillä ei ole mitään vaikutuksia suomen kansantalouteen ja ennen kaikkea siihen että olemme velassa kuin tervanvetäjät ja velkoja jonain päivänä vaatii meiltä korkoa niin jos kolme kansainvälistä luottoluokittajaa pudottaa meidän luokitustamme sillä että menetämme yhden prosenttiyksikön tulee korkoa lisää suomen lainoille se on miljardin vähän yli siinä menee kyllä lapsi pesuveden mukana komeasti ja täällä me kiistelemme seitsemästäkymmenestäseitsemästä pilkku viidestä miljoonasta eurosta on totta että se on se on pieniltä vähäväkisiltä ihmisiltä pois mutta tässä maassa on kuitenkin sosiaaliturva jolla kaikille ihmisille mahdollisuus mahdollisuus elämiseen annetaan aina eikä ketään heitetä laidan yli kukaan ei jää nälkään eikä kukaan jää pihalle tämä on tärkeää muistaa eli toivon että oppositio tässäkin asiassa ottaisi lusikan kauniiseen käteen ja tekisi sen suuresti ihailemani tasavallan presidentti mauno koiviston sanonnan sanonnan mukaan että arvaa oma tilasi anna arvo toisellekin näiden pikkupisaroiden arviointi tässä salissa miljardien mennessä ohi silmien on minun mielestäni hurskastelua jonka jonka ymmärtäminen on minulle täydellisesti mahdotonta

herra puhemies näiden päätösten tekeminen ei ole tietenkään helppoa eikä eikä mieluista varmaankaan kenellekään meille en ollut täällä viime vaalikaudella mutta mutta löysin täältä tiedon kuinka ollakaan että kahdeskymmeneskuudes viiva kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta kaksituhattaneljätoista eli samassa kehysriihessä josta jo äskeisen asian yhteydessä mainitsin

vasemmistoliitto oli vielä mukana mutta toki irtautui päätöksestä

tehtiin päätös näiden indeksien leikkaamisesta yhdestä pilkku kuudesta prosenttiyksiköstä nolla pilkku neljään eli eli yhden pilkku kahden prosenttiyksikön leikkaus silloiseen indeksiin se merkitsi arvion mukaan sitä että sataviisikymmentä miljoonaa eläkeläisiltä pois samoilta eläkeläisiltä joita tämä tämä nyt leikkaa seitsemänkymmentäseitsemän miljoonaa kaiken kaikkiaan eli kaksi vuotta sitten sosialidemokraatit ja ja vasemmistoliitto no vasemmistoliitto ei silloin koska se hyppäsi silloin just oppositioon mutta sosialidemokraatit ja vihreät olivat valmiit leikkaamaan kaikkein pienimmistä eläkkeistä indeksikorotusta yhden pilkku kahden prosenttiyksikön osuuden pois pysyvästi ei sitä luvattu korvata koskaan se on tänä päivänä eläkeläisköyhyyttä aiheuttanut varmasti niin kuin silloin eläkeläiset ryn puheenjohtaja kalevi kivistö kannanotossaan totesi ja totesi vielä että että samalla tuli lääkekorvauksien alkuomavastuu ja tämä pahensi pieneläkkeitten varassa elävien eläkeläisten tilannetta eli valitettavasti nyt tämä hallitus joka nyt istuu tekee samaa syntiä kuin edellinen hallitus teki leikatessaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta herra puhemies jos sallitaan niin palaan vielä hiukan kauemmas muistan hyvin kun vuosituhannen vaihteessa sosialidemokraattien johdolla kansaneläkkeen pohjaosa leikattiin pienehköä työeläkettä saavilta se leikkaus tehtiin muistaakseni kolmen vuoden aikana indeksikorotusta vastaavalla leikkauksella koska eläketurvaa ei voi leikata kerralla niin että se eläke alenisi joten se hoidettiin tällä tavalla ja pysyvästi tähän päivään mennessä tuo leikkaus on vienyt miljardeja kaikkein pienituloisimmilta eläkeläisiltä se oli lipposen hallituksen erittäin hyvänä aikana tekemä tekemä päätös pohjaosan leikkaus muistaakseni sadaltakahdeltakymmeneltätuhannelta kaikkein pienituloisimmalta eläkeläiseltä ja todellakin pysyvästi ja näin näin se edelleen jatkuu samaan aikaan tietysti työeläkeindeksiä heikennettiin mutta se on nyt sitten kimmo kiljusen hoidossa tällä hetkellä niin että katsotaan miten sosialidemokraatit sen sitten hoitavat tässä kun se tulee ensi vuoden puolella ilmeisesti tänne saliin arvoisa puhemies puheenjohtaja rinne esitteli sosialidemokraattien vaalitavoitteet ja tämän vaalikauden politiikan linjaukset kahdeskymmenes päivä maaliskuuta kaksituhattaviisitoista eli aika tasan kuukausi ennen viime eduskuntavaaleja tuossa esittelyssä hän totesi että indekseistä leikataan kahdeksansataa miljoonaa tällä vaalikaudella no tietysti kuntien valtionosuuksien indeksileikkaus oli siinä siinä pääasia mutta mutta kun kuntien valtionosuudet eivät tällä vaalikaudella edes nouse

se oli täysin hihasta vedetty summa ellei siihen olisi otettu mukaan myös eläkeläisten kurittamista kautta linjan ja niin edelleen mikä on vaalilupauksen arvo kun tällaisen kahdeksansadan miljoonan euron indeksileikkauksen puheenjohtaja rinne lupasi se on valtava summa indekseistä kun inflaatio on yhden prosentin luokkaa ehkä hieman alle tällä kaudella eli kaikki indeksit olisi leikattu pois kautta linjan tämä oli sosialidemokraattien malli tälle vaalikaudelle nyt te vastustatte tätä leikkausta niin kuin kaikkia muitakin leikkauksia missä on teidän vasemmisto ja ja vihreät vastuunkantonne tässä tilanteessa viime kaudella niin kuin totesin te lisäsitte julkista velkaa lähes neljäkymmentä miljardia euroa

bruttokansantuote aleni kolmena vuonna tämän perinnön te annoitte tälle hallitukselle nyt on valitettavasti pakko tehdä monenlaisia toimenpiteitä onneksi tämä hallitus poiketen teidän ajastanne on esimerkiksi takuueläkettä kerran korottanut ja toinen korotuspäätös on jo tehty eli heikoimmassa asemassa olevien asemaa on on tällä lailla parannettu myös muun muassa yle veron poistaminen näiltä kaikkein pienimmän tulon varassa olevilta on terve ja hyvä toimenpide ja ennen kaikkea se että nyt on saatu pitkän pimeän kauden jälkeen työllisyys paranemaan yritystoiminta nousuun ja tätä kautta talous on lähdössä vetoon jota ei tapahtunut viime vaalikaudella ollenkaan päinvastoin te velkaannutitte kunnat tällä hetkellä ensi vuoden budjetti esimerkiksi vahvistaa kuntataloutta kokonaisuudessaan miljoonalla eurolla ei paljon mutta se on valtava muutos siihen mitä oli viime kaudella kun kunnat velkaantuivat seitsemän miljardia euroa

arvoisa puhemies

etuuksia kuten kansaneläkettä takuueläkettä vammaisten etuuksia työttömien peruspäivärahaa työmarkkinatukea lapsikorotusta lääkekorvausten omavastuuta siis kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta edustaja hoskonen totesi että tämä on osa hallituksen valitsemaa linjaa no niinhän tämä on hallituksen linja aiheuttaa sitä että eriarvoisuus lisääntyy ja köyhyys lisääntyy erikoisinta nyt tässä edustajana ollessani on ollut se että täällä tunnutaan kaikkia päätöksiä tai leikkauksia perusteltavan sillä että joku joskus ennenkin on leikannut

esimerkiksi perusturvassa tai koulutusleikkauksia tehtäessä on osittain jo menty liian pitkälle koulutuksesta on jo leikattu vaikka kuinka paljon ja perusturva on jo sillä tasolla että euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on huomauttanut suomea liian alhaisesta sosiaaliturvan vähimmäistasosta

ole kyllä kovin kestävä koska valitettavasti ne leikkaukset tehdään siitä tasosta missä ne ovat sillä hetkellä ei siitä missä ne ovat ovat olleet joskus jolloin aiemmin on joku leikannut no totta on sekin mitä täällä on paljon puhuttu että työ on parasta sosiaaliturvaa ja on meidän yhteinen etumme että pystymme nostamaan työllisyysastetta kuitenkaan tässä leikkauksessa joka kohdistuu myös kansaneläkkeeseen takuueläkkeeseen tai vammaisten etuuksiin näille ihmisille ei oikeastaan juurikaan ole apua siitä vaikka työllisyysaste nousisi koska heidän omiin tuloihinsa se ei vaikuta koska he eivät ole työelämässä mukana toki kyllä toivon että vammaisten vammaisten kohdalla me pystyisimme luomaan työpaikkoja myös niille ihmisille jotka kykenevät tekemään työtä jos eivät kokoaikaisesti niin ainakin osittain

sinne on kirjattu mitä mitä nämä leikkaukset tarkoittavat näille edunsaajille euromääräisesti kuukaudessa ja mitä ne tarkoittavat julkisiin menoihin tai kuntien verotuloihin nähden mutta emmehän me sitä tarkoita vaan me tarkoitamme sitä että tehtäisiin sellaiset vaikutusten arvioinnit kun täällä tuodaan laki kerrallaan erilaisia leikkauksia että kuinka ne kohdistuvat niihin samoihin ihmisiin ja nämä eri suunnista tulevat etuuksien leikkaukset tai muut leikkaukset aiheuttavat kokonaisuudessaan lapsiperheille eläkeläisille ja työttömille tämä on se oleellinen asia koska jos tänne tuodaan aina yksi laki kerrallaan niin voi olla että jonkun kohdalla niin kuin tuossa edellisessä pykälässä lapsilisässä

leikkaukset kohdistuvat samoille ihmisille montaa kautta niin silloin on suuri joukko ihmisiä jotka tippuvat köyhyysrajan alapuolelle ja nämä erilaiset leikkaukset lisäävät eriarvoisuutta sanotaan että on taloudellisesti tiukkaa ei ole rahaa mutta kuitenkin tämän tämän hallituksen budjettiesityksessä rahaa on ollut kohdentaa hyvätuloisten ja rikkaiden veronalennuksiin ne rahat olisivat olleet paljon paremmassa käytössä

arvoisa arvoisa herra puhemies tällä esityksellä taas jälleen kerran hallitus lisää eriarvoisuutta ja se on myös monella tapaa hyvin epäoikeudenmukainen kuten täällä on todettu niin hallitus vahvistaa yli seitsemäntuhatta euroa ansaitsevien ihmisten toimeentuloa erilaisilla helpotuksilla mutta leikkaa kaikkein pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa ja sosiaaliturvaa ja siltä osin hallitus tulee lisäämään köyhyyttä ja ja ohjaa ihmisiä toimeentulotuen piiriin ja sitä kautta tämä edustaja haatainenkin äsken totesi

kasvaa ja ja näiden ihmisten määrä kasvaa samalla kun hallitus tekee näitä päätöksiä on arvioitu että näiden ihmisten tämän kohderyhmän ihmisten joita

leikataan jopa kuusi prosenttia tämän hallituskauden aikana ja me tiedämme että että sen vaikutus on erittäin suuri näitten kyseisten ihmisten elämän arkeen sen takia tämä ei ole mikään pikkujuttu vaan erittäin iso myös periaatteellinen asia toinen asia joka minua hämmästyttää on se että edustaja hoskonen ja ja edustaja kankaanniemi hyökkäsivät meidän kimppuumme sen takia että me edellytämme vaikutusten arviointeja etukäteen siltä osin kuin hallitus tekee päätöksiä me edellytämme tätä vaikutusten arviointia minulla oli viime kaudella itselläni suuri kunnia olla mukana valtiovarainministeriön työryhmässä joka nimenomaan haki sellaisia toimintakäytäntöjä ja prosesseja joilla pystyttäisiin normaalin budjettivalmistelun yhteydessä tekemään vaikuttavuusarviointeja jotta hallitus ei tuo sitten meille eduskuntaan huonoa lainsäädäntöä vaan pikemminkin ne olisivat normaali osa lainsäädäntövalmistelua olen todella harmissani siitä että hallitus ei ole ottanut niitä työmenetelmiä ja prosesseja käyttöön joita olisi silloin toivottu

arvoisa puhemies hallitus on itsekin esimerkiksi hallitusohjelmassa korostanut näiden vaikutus ja vaikuttavuuden arviointien merkitystä ja hallitus lupasi tehdä niitä mutta niitä ole sitten toteutettu erityisesti juuri näiden lakien yhteisvaikutusten arviointi olisi niin tärkeää tehdä koska yksittäinen laki ei välttämättä muuta asiaa vielä kovin paljon ja edelleenkin minä ihmettelen edustaja mikkosen tavoin että mikä järki on perustella tämän hetken leikkauksia sillä että ennenkin on leikattu minä en pysty sitä ymmärtämään jos esimerkiksi näiden nykyisten leikkausten tiedetään johtavan toimeentulotukiriippuvuuteen edustaja hoskoselle kiitän hyvistä neuvoista eli seuraavan kerran kun pienituloinen eläkeläinen siellä meidän kulmakunnalla soittaa minulle ja kertoo että rahat eivät riitä ruokaan ja lääkkeisiin niin minäpä kerron edustaja hoskosen terveiset hänelle en nyt ihan täysin saanut kirjatuksi mitä hän sanoi mutta minä voin tarkistaa sitten pöytäkirjasta etten lainaa häntä väärin mutta minä olin kuulevinani jotain tällaista että ne terveiset olisivat että kun meillä on nyt tällainen kustannusautomaatti johon meillä nyt ei ole varaa ja sitten edustaja hoskosen jatkoterveiset kuuluivat että että tämäkö leikkaus on muka maailmanloppu kuten edustaja hoskonen totesi joidenkin kohdalla tämä voi olla esimerkiksi esimerkiksi sata euroa ja minä tiedän ihmisiä joiden kohdalla sata euroa on oikeasti

hallituksen yritys nyt selittää sitten mustaa valkoiseksi oli kyllä hyvin mielenkiintoista kuunneltavaa tulee jotenkin sellainen kuva että kun täällä ollaan parjaamassa ja käsittelemässä näitä hallituksen leikkauksia niin jotenkin kummasti se meneekin siihen että nämäkin olisivat jotenkin opposition syytä tai oppositio olisi ollut vielä pahempi jos olisi päässyt valtaan ja täällä käydään läpi opposition vaalipuheita kyllä muistuttaisin hallitusta että kun aletaan teidän vaalipuheitanne

seuraavassa puheenvuorossa käydä läpi että kun perussuomalaiset lupasivat että alle tuhannen euron tuloilla olevilta ihmisiltä ei mitään leikata niin mites tämä toteutui tai monet muut vaalilupauksenne voidaan käydä niitä täällä koko ilta läpi ja siitä nyt vain arvoisa hallitus te ette kyllä mihinkään pääse että tilannehan on se että tässä nyt kaikista pienituloisimmilta otetaan ja kaikista suurituloisimmille annetaan se nyt on tämän kupletin juoni minkälaista politiikkaa te olette tekemässä hyvin kuvaavaa on se että samaan aikaan kun te käytte nyt pienituloisen eläkeläisen kukkarolla ensi vuonna yli seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa tienaavat voittavat kaikista eniten se ei kyllä millään mittarilla kuulosta kovin oikeudenmukaiselta oikeudenmukaiselta ja nyt sopii että kun täällä ovat hallituspuolueiden edustajat kankaanniemi hoskonen ja mäkelä pyytäneet puheenvuoron niin perustelkaa nyt sitten näille pienituloisille eläkeläisille minkä takia on oikein että heiltä nyt leikataan mutta yli seitsemän tonnia kuukaudessa tienaavalle annetaan lisää

eli ei ole kuin kaksi vuotta aikaa siitä kun sosialidemokraattinen valtiovarainministeri oli vielä maassa ja tulokset olivat todella surkeat kaikki meni pieleen melkeinpä voi näin ikävästi sanoa niin kuin olen tänäänkin moneen kertaan todennut mikä oli teidän suurin saavutuksenne yhteisöveroa alensitte todella rajusti ja se johti siihen että noin kahdeksansataa miljoonaa euroa vuositasolla valtion verotuloja saamatta hyvä tai huono ja sen seurauksena osingot nousivat valtavasti niin että viime keväänä muun muassa oli kaikkien aikojen parhaat osinkojuhlat ja missä niitä juhlittiin suurelta osin amerikkalaisissa eläkesäätiöissä sinne menivät teidän antamanne

ministeri kuultavana niin kysyin nimenomaan että miten te olette paneutunut ja aiotte kehittää tätä eri toimenpiteiden eri lakien yhteenkatsomista ja niiden vaikutusten että se työ on menossa ja että siinä on päästy hyvin eteenpäin miksi tätä ei tehty jo viime vaalikaudella miksi miksi te ette tehneet sitä ajoissa nyt sitä tehdään ja se on tavattoman tärkeää me olemme siitä juurikin samaa mieltä vaikutusten arviointi on aina tehtävä sitten vielä mainitsemaani yle yle veron poistamiseen ja takuueläkkeen nostamiseen niin kyllä on lähemmäksi päästy sitä kautta

arvoisa herra puhemies aivan kuten edustaja kankaanniemi luetteli demarien suuria saavutuksia muun muassa pääomaveron alennuksissa ja varallisuusveron poistossa ynnä muussa indeksien leikkauksen piti tälle vaalikaudelle täällä olla kahdeksansataa miljoonaa niin ehkä mäkisalo ropponenkin ymmärtää että seitsemänkymmenenseitsemän miljoonan euron leikkaus verrattuna teidän esittämäänne kahdeksansadan miljoonan euron indeksitarkistuksiin antaa vähän mittakaavaa teidän puheidenne uskottavuudesta en enempää niihin ota kantaa mutta helppo on mittasuhde katsoa kun noin kymmenesosasta puhutaan nyt mitä nyt tehdään ja mitä te olisitte tehneet jos olisitte vaaleissa pärjänneet

totta kai yhteiskunnassa ja jokainen ihminen asuu jossakin siitä ihmisestä huolta pidetään se on itsestäänselvyys mutta jos me emme pidä julkisesta taloudesta huolta niin kuin nyt edustaja kankaanniemi aivan äsken edellisessä kuntien taloustilanne pitkästä pitkästä aikaa lähtee parantumaan elikkä me olemme tekemässä politiikkaa jolla kuntien mahdollisuutta toimia parannetaan ei heikennetä niin kuin te olette tehneet miljardien edestä kumpi on teidän mielestänne parempi vaihtoehto kun te edustaja mäkisalo ropponen joensuun torilla näitä totuuksianne lauotte niin muistakaa nyt kertoa koko totuus kyllä se osatotuuden kertominen voi tuntua hyvältä mutta siinä kyllä jää totuus kertomatta nimittäin kun sitten katsotaan tätä äsken mainitsemaani asiaa että miten tämä vaikuttaa kun toimeentulotukea ja asumistukea maksetaan paljon se vaikuttaa aivan valtavasti tämän maan tulevaisuuteen katsokaa mikä on ollut kreikan tie ystäväni on kreikasta kotoisin hän kertoi miten hänen vanhemmiltaan leikattiin eläkkeitä ei prosenttia ei seitsemääkymmentäseitsemää pilkku viittä miljoonaa euroa vaan kaksi kolmasosaa koko valtion eläkkeestä lähti pois miksi siksi kun ei pidetty huolta julkisen talouden kestävyydestä

pahan päivän varalle sukanvarressa on jotakin tämä on valtion kestävä tie ja nyt kun katsomme niin meillä on noin kolmekymmentätuhatta työpaikkaa saatu lisää siitä hetkestä kun tämä hallitus on ollut ja politiikka alkoi vaikuttaa tämähän on on ensimmäinen vuosi jolloin nykyisen hallituksen budjetti on vaikuttamassa oikeasti se on tehnyt jo ensimmäisenä vuonna merkittäviä vaikutuksia ja nyt tulee koko ajan lisää kuten eilen kuulimme se tuhat työpaikkaa autotehtaalle ja biotalouden puolella kuuluu hyvää telakoilla on kunnon pöhinä päällänsä teitä korjataan myös alempaa tieverkkoa ja monta monta muuta asiaa luettelo on pitkä mutta ei tästäkään pidä olla tyytyväinen eikä kukaan saa olla vahingoniloinen vaan pitää nähdä se jotta kuitenkin valo on pikkuhiljaa palaamassa pimeään taloustilanteeseen suomessa olemme euroopan unionin tarkkailulistalla hyvät kollegat se on vakava juttu ja vielä vakavampi juttu on se luottoluokittajien katse mikä meihin on monta kertaa jo luotu luotu yksi luottoluokittajahan totesi että he palaavat arvioon muistamani mukaan jos oikein muistan ensi keväänä

mihin valtio eli eduskunta pystyy päätöksillään vaikuttamaan ei siinä vaiheessa voida yksityisen kukkarolle mennä ja jos joku tässä talossa vielä kuvittelee että verotusta kiristämällä saavutetaan lisäarvoa suomen kansantalouteen niin eikö tämä tie ole kuljettu loppuun hyvät kollegat jos joku kuvittelee että verotusta kiristämällä

huonosti kyllä minäkin löytäisin tuolta budjettikirjasta kaksikymmentäkahdeksan epäkohtaa vaikka heti mutta pitää katsoa kokonaisuutta aivan kuten omankin talouden hoidossa pakko on joskus tunnustaa että kun eivät rahat riitä hyviin kenkiin niin ostetaan sitten vähän halvemmat mutta niilläkin vain kävellään

kun täällä annettiin väärä todistus perussuomalaisten vaaliohjelmasta niin korjaan sen väärän todistuksen suora lainaus vaaliohjelmasta velkaantuminen taitettava ja toinen suora lainaus tuhannen euron tulot kuussa verovapaasti tätä tuhannen euron tulojen verovapautta lähelle ollaan päästy ei vielä aivan tavoitteeseen mutta yritys on kuitenkin hyvä ja tavoite on lähellä täällä aiemmin huudeltiin työjärjestyksestä minun verratessani samasta budjetista otettavia maahanmuuton kuluja ja ja lapsilisiä niin nyt kyllä ollaan kauempana asiasta kun puhutaan eläkkeistä ja pitkäaikaistyöttömistä samassa lauseessa jos se on sosialidemokraateille epäselvää eläkeläinen on ansaitulla eläkkeellä työtön on työttömänä ja tarvitsee töitä mutta toisin kuin sdp me tarjoamme sentään vaikeiten työllistyville ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuden lähteä eläkkeelle tässä tässä salissa voisi toistaa monissa näissä kohdissa saman puheenvuoron kuin aiemminkin valitettavasti en kuitenkaan usko että oppositio näistä puheenvuoroista viisastuisi totean vain uudestaan että syvästi huolissani maamme opposition tilasta suomen kansa ansaitsisi sellaisen opposition joka ei elä totuuden jälkeisessä ajassa vaan tässä ajassa jossa tieto joka on saatavilla otettaisiin myös käyttöön me kaikki tiedämme tässä salissa ja me varmasti ymmärrämme vaikka me näyttelemmekin ymmärtämätöntä että maan talous on karmeassa kunnossa me olemme rakentaneet hyvinvointivaltion johon tässä mittakaavassa meillä ei näytä olevan varaa jotain täytyy muuttaa oppositio laittaa päälle suunnattoman valitusmyrskyn joka kerta kun vastuulliset puolueet maan parasta ajatellen yrittävät sopeuttaa hyvinvointivaltion menoja tuloihin

arvoisa puhemies edustaja räsänen sanoi että meillä on pitkä lista niitä lupauksia mitä emme ole kyllä meillä on nuori historia puolueena mutta teillä on pitkä ja se lainsäädäntö ja kaikki ne temput mitä te olette tehneet tuossa historiassa tulevat nyt meidän syliimme ja meidän täytyy korjata nämä asiat se on sitä vastuullista politiikkaa eikä se että mennään höpöttämään tuonne torien kulmille seuraavan kerran kun tulee vaalit toivottavasti sitten ovat sosialidemokraatit tuolla hallitusvastuussa niin tämä kylmä tosiasia tulee muuten eteen ja sen jälkeen menee siltä politiikalta uskottavuus kun ei voidakaan toteuttaa niitä hirveän hyviä lupauksia mitä tuolla torien kulmilla tehdään kyllä minäkin saatan olla seuraavissa vaaleissa ehdokkaana eikä näitten listojen kanssa ole mukava mennä mutta kun ottaa vastuuta asioista on pakko tehdä se huonokin päätös

varjobudjetin minähän ottaisin käyttöön jos se niin loistava olisi mutta jos sitä yhtään talouspoliittisesti katselee niin kyllä sen joutaa laittaa ö mappiin se on juuri niin kuin sanoin niin kuin harakka tervatulla sillalla välillä on pyrstö maassa ja välillä nokka ja se jää keikkumaan siihen ei tiedä kummalle puolelle tipahtaisi

puhemies on tärkeää että eläkeläisillä on tuloja joilla he voivat elintarvikkeet ja muut tarpeet ostaa mutta toinen erittäin tärkeä asia erityisesti eläkeläisille on se että että heille on palvelut viime vaalikaudella ja tässä aikaisempina vuosina erityisesti kuntataloutta on kiristetty ja heikennetty ja edellinen hallituskausi erityisesti leikkasi niin rajusti että että melkein kaikki kunnat nostivat viime vaalikauden aikana veroprosentteja korottivat maksuja koko kuntasektori otti velkaa seitsemän miljardia kävivät yt neuvotteluja irtisanoivat työntekijöitä ja heikensivät palveluja tämä oli se kehityssuunta viime vaalikaudella tämän varmasti edustaja haatainen pystyy vahvistamaan kun on ollut kuntaliitossa katsomassa avainpaikalta näin siis tapahtui että kunnat eivät pystyneet vastaamaan siihen huutoon mikä niille kuului vastuun kantamista esimerkiksi vanhuksista nyt tilanne on tästä aivan ratkaisevasti muuttunut tämä kirja niin kuin totesin vahvistaa kuntataloutta kokonaisuudessaan niin kuntaliiton kuin ministeriön mukaan kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa se on kymmeneen vuoteen varmasti ensimmäinen kerta kun näin tapahtuu

että kolmisentoista kuntaa alentaa ensi vuodelle ole tapahtunut vuosikymmeneen sitäkään että yksikään kunta olisi alentanut veroprosenttiaan eli kuntatalous on nyt vahvistunut tämän hallituksen aikana yt neuvotteluja ei käydä juuri missään ei ehkä missään kriisikuntia ei ole nyt tulossa yhtään viime kaudella niitä oli kymmenittäin eli tilanne kuntatalouden ja kuntien kannalta on nyt paljon parempi ja se on eläkeläisten ja vanhusten ja lapsiperheiden kannalta erittäin arvokas asia

arvoisa puhemies tässä kun puhutaan todella eläkkeistä ja niihin kohdistuvista leikkauksista ja täällä toivottiin nyt tätä suurempaa kuvaa ja sen ymmärtämistä niin jos en nyt ihan väärin muista kun täällä aina hallituspuolueet ovat huolissaan tästä velkaantumisesta ja syyttävät oppositiota oppositio jotenkin velkaannuttaisi enemmän jos muistellaan tätä kuluvaa vuotta niin viime syksynä kun käsiteltiin valtion talousarviota hallitus esitti että otetaan viisi miljardia velkaa no nyt sitten tämän vuoden aikana täydentävissä talousarvioesityksissä sinne on tullut miljardi lisää että kuusi miljardia meni tänäkin vuonna ja te perustelette näitä leikkauksia sillä että velan tarve vähenee tosiasiassahan se velan tarve koko ajan kasvaa sekin on syytä tarkentaa että kun täällä puhutaan esimerkiksi sdpn niin siinä otetaan velkaa vähemmän kuin hallitus ottaa se olisi syytä nyt kuitenkin ihan rehellisesti täällä hallituspuolueiden edustajienkin tunnustaa arvoisa

vaikuttavuutta myös yksittäisten kansalaisten ja perheitten elämäntilanteeseen niin minulla sattuu olemaan tässä nyt

nordean tämmöinen arviointi jossa arvioidaan vuodesta kaksituhattayksitoista vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista miten lainsäädäntömuutokset ovat vaikuttaneet pienituloisuusasteeseen käytännössä tämä kuvaus näyttää aivan selkeästi sen että pienituloisuus on pienentynyt vuoteen kaksituhattaviisitoista asti mutta pienituloisuus on monella asteella monella mittarilla kasvanut vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen elikkä tämän hallituskauden aikana

täällä puhutaan kuntataloudesta on myönteistä jos kuntataloudella menee vähän paremmin mutta suuri ongelma hallituksella on tällä hetkellä se että että se syventää pienituloisten ihmisten köyhyyttä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien elämäntilannetta ja sitä kautta

se tulee meidän yhteiskunnallemme todella vaikeaksi kun täällä peräänkuulutettiin muun muassa pitkäaikaistyöttömyyteen puuttumista niin olen tasan tarkkaan samaa mieltä että siihen siihen pitää puuttua mutta todella surullisena katsoin esimerkiksi sitä miten näille ihmisille kohdistetut esimerkiksi palkkatuet ensi kaudella pienenevät esimerkiksi koko kaakkois suomeen joka kattaa kouvolan kotkan haminan lappeenrannan imatran koko sen nurkkakunnan sieltä meille tulee noin kaksisataaviisikymmentä palkkatukihenkilötyövuotta pelkästään lappeenrannassa on tällä hetkellä mihin ne viisikymmentä koko kaakkois suomen näkökulmasta asettuvat pelkkä lappeenranta ja siinä muutama muu kunta ympärillä minne satakuusikymmentä on sidottu

edustaja joona räsäselle totean että nyt kolmannessa lisäbudjetissa on selvitys siitä ja lisäys nimenomaan näihin maahanmuuton kustannuksiin ne ovat lisäbudjetin mukaan viime vuonna ja tänä vuonna tulleitten osalta kahdeksansataakaksikymmentä miljoonaa ja kun siihen sitten pannaan ne vanhat rasitteet maahanmuutosta noin kolmesataa miljoonaa niin tänä vuonna maahanmuutto aiheuttaa valtiolle puhtaasti menoja yksi pilkku yksi miljardia euroa tulee valtionvelkaan tästä asiasta kun edellisellä kaudella ei hoidettu maahanmuuttopolitiikkaa niin kuin nyt on tänä vuonna hoidettu kiitos perussuomalaisten eli se selittää valtion velkaantumisesta miljardin verran ja kun otetaan se huomioon niin silloin viisi miljardia on se velka mikä vielä otetaan normaalitilanteeseen nähden te velkaannutitte kuntia seitsemän miljardia valtiota viime vaalikauden aikana kaksikymmentä miljardia söitte valtion kassaa seitsemän miljardia ja myitte omaisuutta yli kolmella miljardilla ja korjausvelkaakin syntyi viime vaalikaudella miljardin verran nyt sitäkin lyhennetään nyt kunnat eivät velkaannu valtio velkaantuu huomattavasti hitaammin ja kassaa ei voida syödä kun se on jo teidän toimestanne syöty eli tässä tässä kyllä nämä luvut sen kun tarkastellaan nimenomaan julkista velkaa että tilanne on korjaantunut aivan merkittävästi valitettavasti sosialidemokraatit rahoittaisivat muun muassa sitran syömällä pääomaa sehän on kertaluonteista menoa ja sen jälkeen se on tuhottu jos se syödään ja muun muassa rahoitusverolla joka on aika utopistinen vero

arvoisa herra puheenjohtaja tämä hallituksen esitys laiksi eläkkeensaajan annetun lain viidennenkymmenennenneljännen pykälän muuttamisesta koskee eläkkeensaajien asumistukea johon tehdään säästöesitys ja tämä säästö ehdotetaan tehtäväksi siten siten että hyväksyttävien asumismenojen asumismenojen enimmäismäärät keskimääräiset asumismenot sekä lämmitys vesi ja kunnossapitokustannuksia koskevat euromäärät pidetään ennallaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista eli ne jäävät samansuuruisiksi kuin ne ovat olleet vuosina kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattakuusitoista tämä esitys vähentää valtion menoja vuositasolla kuusi pilkku yhdeksän miljoonaa euroa pienituloisten eläkeläisten käytettävissä olevaan tuloon vaikuttaa keskeisesti asumiskustannukset ja erityisesti vuokrien taso joka viime aikoina on noussut suhteellisen nopeasti yleiseen hintakehitykseen verrattuna valiokunta toteaakin mietinnössään että tilastokeskuksen vuokraindeksin mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä vuokrien keskimääräinen nousu oli kaksi pilkku seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna valiokunta mietinnössään toteaa myös että eläkkeensaajan asumistukea sai vuoden kaksituhattaviisitoista lopussa lähes kaksisataatuhatta henkilöä ja hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärä ylittyy lähes joka neljännellä tuensaajalla tämän eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenojen korottamatta jättämisen arvioidaan lisäävän vuonna kaksituhattaseitsemäntoista enimmäisasumismenot ylittävien tuensaajien ja se lisää toimeentulotuen käyttöä koska asumismenoja tulee nykyistä enemmän korvattavaksi toimeentulotukena samalla asumistuessa hyväksyttävä vuokrataso eriytyy vuokratasosta joka toimeentulotukea myönnettäessä katsotaan tarpeellisen suuruiseksi valiokunta mietinnössään toteaa että valiokunta katsookin että esityksen vaikutuksia eläkkeensaajien toimeentuloon ja kokonaistilanteeseen olisi ollut hyvä esityksessä kattavammin arvioida ottaen huomioon muihin etuuksiin samanaikaisesti tehtävät muutokset lisäksi olisi ollut syytä arvioida esityksen vaikutukset kuntien menoihin valiokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sataviisikymmentäkaksi sisältyvän lakiehdotuksen tästä oli äänestys eli eli lakiehdotus esitettiin hylättäväksi mutta äänestyspäätös piti hallituksen esityksen voimassa tähän sisältyy kaksi vastalausetta kiitos

arvoisa herra puhemies jälleen heikentää kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien eläkkeensaajien tilannetta pitämällä eläkkeensaajien asumistuessa enimmäisasumismenot keskimääräiset asumismenot sekä lämmitys vesi ja kunnossapitokustannuksia koskevat euromäärät ennallaan eli aiemman jäädytyksen vuoksi vuoden kaksituhattaviisitoista tasolla esityksellään hallitus heikentää ensi vuonna eläkkeensaajan asumistukea noin kolmella pilkku viidellä miljoonalla ja vuositasolla kuudella pilkku yhdeksällä miljoonalla eurolla pienituloisten eläkeläisten elinoloihin vaikuttaa tuntuvasti vuokrien nousu joka on viime aikoina jatkunut suhteellisen nopeana yleiseen hintakehitykseen verrattuna tilastokeskuksen vuokraindeksin mukaan tämän vuoden toisella neljänneksellä vuokrien keskimääräinen nousu oli kaksi pilkku seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna eläkkeensaajan asumistukea sai vuoden kaksituhattaviisitoista lopussa vajaa kaksisataatuhatta henkilöä keskimääräinen tuki oli kaksisataakaksikymmentäkaksi pilkku seitsemänkymmentäkaksi euroa ja tuensaajien asumismenot olivat keskimäärin neljäsataakahdeksankymmentäyksi euroa tuki kattoi keskimäärin neljäkymmentäkuusi prosenttia asumismenoista enimmäismäärän ylittää noin kaksikymmentäkolme prosenttia eli noin

enimmäisasumismenojen jäädyttäminen lisännee edelleen enimmäisasumismenot ylittävien tuensaajien määrää ja toimeentulotukimenoja käytännössä eläkkeensaajan asumistukea saavat ihmiset ovat eläkeläisistä eläkeläisistä heikoimmassa asemassa arjen toimeentuloa ajatellen heidän toimeentuloaan heikentävät merkittävästi myös muut hallituksen jo tekemät ja ensi vuodelle etuuksien leikkaukset pahimmillaan eläkkeensaajan taloudellisen tilanteen vaikeutuminen ja asumistilanteen epävarmuus heikentävät hyvinvointia ja toimintakykyä ja lisäävät kustannuksia sosiaali ja terveyspalveluissa asumistuen keskeisin ongelma on tukea myönnettäessä hyväksyttävän vuokratason alhaisuus verrattuna markkinavuokriin monet asumistuen saajat joutuvat paikkaamaan matalaa asumistukeaan turvautumalla pitkäaikaiseen toimeentulotukeen vaikka sen pitäisi toimia viimesijaisena apuna emme voi hyväksyä sitä että markkinoilla nousevia asumiskustannuksia yritetään hillitä leikkaamalla saajien etuutta asuntopolitiikkaa ja asumisen tukijärjestelmiä on kehitettävä suunnitelmallisesti osana kestävää yhteiskuntaa ja turvattava kohtuuhintainen asuntotuotanto edellytämme että hallitus peruu esittämänsä säästöt eläkkeensaajien eläkkeensaajien asumistukeen tästä syystä tulemme ehdottamaan toisessa käsittelyssä että tämä lakiehdotus hylätään

tämä on nyt jo vaikka kuinka mones hallituksen lakiesitys joka lisää eläkeläisköyhyyttä ja pienituloisten ikäihmisten ahdinkoa kun näitä tulee näin peräjälkeen niin toivottavasti hallitus lopultakin ymmärtäisi miksi lakiesitysten yhteisvaikutusten arviointi on niin tärkeää tehdä lakien yhteisvaikutusten arviointien puutteiden lisäksi tässäkin lakiesityksessä myös vaihtoehtoiskustannukset ovat jääneet kokonaan laskematta tämäkin lakiesitys lisää toimeentulotukimenoja eli hallitus kuvittelee säästävänsä mutta ei huomioi että nämä säästöt siirtyvät toisaalle esimerkiksi toimeentulotukimenoihin

etuuksia tämän hallituksen keinovalikoimassa on keskeisellä sijalla laittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset maksamaan mitä moninaisimmat yhteiskunnalliset ongelmat samalla kun annetaan verohelpotuksia rikkaille asumiskustannuksia tulee hillitä mutta niitä tulee hillitä toisilla keinoilla eli turvaamalla muilla tavoin kohtuullinen asuntotuotanto ei ottamalla pienituloisten eläkeläisten pienistä tuloista

valiokunnan käsittelyn vastalauseessa todetaan aivan oikein että asumistuen keskeinen ongelma on hyväksyttävän vuokratason alhaisuus verrattuna markkinavuokriin että erityisesti kasvukeskuksissa vuokralla asuvien eläkeläisten asumistuen ja markkinavuokrien välillä on olemassa ristiriitaa vetoankin voimakkaasti sosialidemokraatteihin että vaikuttaisitte puolueen jäsenkirjalla toimiviin ammattiliittotovereihinne liitoissa liitoissa että vvon kaltainen verottomien osinkojen rosvous loppuisi ja vvo jo ihan perinteiden ja omistajiensa perinteiden takia ottaisi moraalin kauniiseen käteen ja luopuisi vuokrien jatkuvasta korottamisesta ja asumistuella rahastamisesta jos suuret toimijat kuten vvo ja sen yleishyödylliseksi määritellyt omistajat tinkisivät jonkun vuosittain saamansa verottoman osinkomiljoonan liittoa kohden niin vuokria voitaisiin alentaa joku on laskenut että jos liitot tyytyisivät kahdeksankin prosentin vuosittaiseen hyvään tuottoon vuokria jopa sadoilla euroilla per vuokra asunto tämä helpottaisi heti markkinoita ja kuplalle paisuneet vuokrien markkinahinnat laskisivat tämä auttaisi pienipalkkaisia työntekijöitä ja eläkkeensaajia ei sekään voi olla kestävä ratkaisu että valtio vain korottaa asumistukea loputtomasti

arvoisa puheenjohtaja tämä on varmasti sitä edustaja hoskosen äsken kertomaa osaa hallituksen elikkä leikataan kaikkein

eläkeläisiltä asumisesta joka kuitenkin on on kaikkien perusoikeus niin kuin tässä on moneen kertaan todettu nämä monet leikkaukset kohdistuvat nyt samoihin samoihin henkilöihin ja tulevat kyllä lisäämään sekä toimeentulotuen käyttöä että köyhyyttä eläkeläisten keskuudessa

asukkaan kuntien sosiaali ja terveysjohtajilta kysyttiin niin kolmasosa heistä totesi että heidän kunnassaan on pulaa kohtuuhintaisista asunnoista tällä hetkellä asumistukea käyttää viisitoista prosenttia väestöstä eli yli kahdeksansataatuhatta henkeä saa asumistukea ja vuokralla asuvista suomalaisista jo yli kuusikymmentä prosenttia saa asumistukea jossain muodossa meidän täytyy yhteisesti miettiä kuinka asumistukea voidaan uudistaa niin että asumistuen eivät nouse niin kohtuuttomasti että emme pysty siitä huolehtimaan sikäli kyllä suoraan kotitalouksille suunnattu tarveharkintainen asumistuki muotona kohdentuu erittäin hyvin ja sinänsä se on on hyvä tapa asumista tukea mutta kysymys on siitä miten me huolehdimme siitä että kohtuuhintaisia asuntoja asuntoja on riittävästi kaikille jotta ylikysynnän vuoksi vuokrat eivät nouse

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään

kahdeksas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksen pihvinähän oli kahden tällä hetkellä sisäministeriön alaisuudessa toimivan valtion vastaanottokeskuksen yhdistäminen maahanmuuttovirastoon puhutaan siis oulun ja joutsenon vastaanottokeskuksista tämähän oikeastaan on linjassa jo siinä pitkässä kehityksessä jossa maahanmuuttoon liittyviä asioita niin toiminnallisia asioita kuin myös erilaisia vastuuasioita on siirretty maahanmuuttovirastoon ja näin virastosta yhä enenevässä määrin tulee kokonaisvaltainen toimija maahanmuuton kentällä ja tätäkin esitystä voi

mitkä on varmaan syytä tässä tuoda ilmi ensimmäinen liittyy siihen että niin kuin kaikissa organisaatiouudistuksissa kun organisaatioita yhdistetään on selvää että kun siellä harmonisoidaan esimerkiksi henkilöstön palkkoja niin tässä yleensä harmonisointi tapahtuu ylöspäin tältä osin tämä noin viidelläkymmenellätuhannella eurolla tulee nostamaan myös sitten kustannuksia mutta se pystytään maahanmuuttoviraston budjetin sisällä hoitamaan toinen asia mihin puuttuisin on se että nyt kun sitten näiden vastaanottokeskusten henkilöstö siirtyy maahanmuuttoviraston alaisuuteen työsuhteet muuttuvat virkasuhteiksi tätä ehkä voi hieman ihmetellä että onko

tulevaisuudessa jos siellä voitaisiin myös sitten työsuhteessa toimia tällä hetkellä asiantuntijat ovat sitä mieltä että tämä ainoastaan yhtä palvelussuhdetta käyttämällä onnistuu paremmin mutta tulevaisuudessa olisi varmaan syytä myös miettiä tätä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies nuorisolain valmistelu on ollut pitkä prosessi jossa otettiin mukaan avoimesti suomen nuorisotyön toimen ja nuorisotyöpolitiikan toimijat ja ennen kaikkea nuoret itsensä myös nuorisotyön kanssa yhteistyötä teke vien ammattiliittojen aktiivisuutta lain sisällön tuottamisessa täytyy kiittää sivistysvaliokunnan lausunnossa korostuu nuorten kuulemisen tärkeys ja monialaisen yhteistyön tärkeys suomalaisia lapsia ja ja nuoria koskeva palvelujärjestelmä on tällä hetkellä varsin sirpaleinen ja se vaatii organisointia järkeväksi kokonaisuudeksi jotta se todella tavoittaisi mahdollisimman monet nuoret

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen tavoitteet ovat hyvät ja erittäin kannatettavat ja sivistysvaliokunta on tehnyt hyvää työtä mietintöä laatiessaan kiitos tästä kuuluu ihan koko valiokunnalle erityisen tyytyväinen olen lausumaehdotukseen joka on yhdessä siellä laadittu ja jossa edellytetään opetus ja kulttuuriministeriön arvioivan maakuntia ja sote palveluja koskevien uudistusten vaikutuksia nuorisotyöhön ja varmistavan myös jatkossa nuorisolain tavoitteiden toteutumisen niin kunnan kuin maakuntienkin tasolla tämän lausuman hyväksyminen varmistaa asian seurannan seuraavien kriittisten vuosien aikana kun kuntien toiminnassa tulee tapahtumaan suuria muutoksia arvoisa puhemies valiokunta on mietinnössä hyvin kiinnittänyt huomiota myös siihen että lapsia ja nuoria koskeva palvelujärjestelmä on usein kovin sirpaleinen ja se estää tavoittamasta kaikkia nuoria tästä kärsivät erityisesti erityisen paljon apua ja palvelua tarvitsevat nuoret jotka jäävät helposti palvelujen ulkopuolelle tulevien uudistusten myötä haasteet palvelujen integroimiseksi kasvavat edelleen ja siksi asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota tämä on hyvin huomioitu myöskin sivistysvaliokunnan mietinnössä arvoisa puhemies nuorisotyö ja politiikka kuuluvat jatkossakin kunnan perustehtäviin ja ja myös vastuuseen olenkin iloinen että sivistysvaliokunta on tehnyt selkeän kannanoton että kunta kantaa vastuuta jatkossakin nuorisolain puitteissa ja laajemminkin erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi tarkoitetuista toimista esimerkiksi nuoriso ja yhteisötakuun toteuttamisesta

kunnioitettu herra puhemies

on selvää että lailla voidaan vaikuttaa erittäin merkittävään osaan yhteiskunnan perustaa laki ohjaa kuntien toimintaa ja kunnissa tehtävää nuorisopolitiikkaa joiden keskeinen tehtävä on antaa lapsille ja nuorille edellytyksiä aktiiviseen kansalaisuuteen ja mahdollisimman täyteen osallisuuteen yhteiskunnassa lain kokonaisvaltaisuutta kuvaa hyvin se että mukaan on otettu säännökset nuorten työpajatoiminnasta joka on osoittautunut yhdeksi tärkeäksi nivelvaiheen toiminnaksi nuorten siirtyessä osattomuudesta osallisuuteen osaamattomuudesta osaamiseen syrjään heitetystä aktiiviseen toimintaan valiokunnan kuulemista asiantuntijoista eräät pitivät valitettavana että lain tavoitteista on voimassa lakiin nähden jätetty pois sosiaalinen vahvistaminen juuri työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön näkökulmista nuoren sosiaalinen vahvistaminen on keskeinen tavoite asiantuntijoiden mielestä sosiaalisen vahvistamisen sisällyttäminen tavoitteisiin huomioisi paremmin heikommassa asemassa olevat nuoret sekä arjen elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumisen jotka nyt jäävät puuttumaan kirjatuista tavoitteista

pykälän mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuori sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin joilla edistetään hänen kasvuaan itsenäistymistään osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille kaikki tärkeitä asioita ehdotuksen kolmannessatoista pykälässä todetaan työpajatoiminnan tarkoituksena olevan parantaa nuoren elämänhallintataitoja edistää hänen kasvuaan itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa sivistysvaliokunnan tulkinta on että vaikka sosiaalinen vahvistaminen terminä puuttuu kirjatuista tavoitteista itse asia sisältyy keskeisenä tavoitteena uuteen nuorisolakiin ja sen tulee olla keskeistä myös kaikessa nuorten parissa tehtävässä työssä yksinäisyys avuttomuus syrjään ajautuminen koulutuksen ulkopuolelle putoaminen ja työttömyys ovat kaikki niitä riskejä joiden torjumiseen tarvitaan lapsen ja nuoren sosiaalista vahvistamista arvoisa puhemies jaan vakavan huolen joka nousi esiin asiantuntijakuulemisessa liittyen vireillä olevaan historiallisen laajaan sote ja maakuntauudistukseen johon täällä jo edustaja mäkisalo ropponen viittasi me kysymme miten tulevat uudistukset tulevat vaikuttamaan omalta osaltaan siihen laajaan kokonaisuuteen jossa nuorisotyö yhtenä alana pyrkii edistämään nuorten sosiaalista vahvistumista ja osallisuutta miten järjestyy ja tulevien maakuntien viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö miten tapahtuu ohjautuminen palveluihin jos kokonaisuus jatkossa sirpaloituu miten käy koulujen oppilashuollon kuraattoritoiminnan terveydenhuollon jos perustason sosiaali ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien yhtiöihin näitä kysymyksiä pohditaan myös muun lainsäädännön yhteydessä palvelujen keskittäminen maakuntiin saattaa heikentää nuorten mahdollisuutta tulla kuulluksi tästä pitää huolehtia että nuoret jatkossakin tulevat kuulluksi vaikka rakenteet muuttuvat varhaiskasvatusta nuorisotyötä ja perusopetusta voidaan mielestäni pitää osana laajempaa kokonaisuutta johon kuuluvat myös sosiaali ja terveyspalvelut kaikissa näissä on viime kädessä kysymys voimaannuttamispalveluista empowerment service kansalaisen vahvistumisen ja selviytymisen kannalta olennaista yhteiskunnassa on että kaikissa voimaannuttamispalveluissa empowerment service toimitaan samaan suuntaan ratkaisevan tärkeää on että yhteistyö on saumatonta ja että toimijoiden väliin ei jää aukkoja joihin yksittäinen kansalainen nuori putoaa ja hukkuu

arvoisa puhemies nyt todella käsitellään merkittävää lakia joka vaikuttaa yhteen pilkku kahdeksaan miljoonaan suomalaiseen ja vaikka en enää itse olekaan tämän lain soveltamisen piirissä on paikallaan siitä muutama huomio todeta ehkä ensimmäinen mihin myös edustaja mäkisalo ropponen ja edustaja kantola puuttuivat on todella se että tässä mietinnössä hyvin korostetaan kunnan roolia niin nuorisotyön kuin myös nuorisopolitiikan toimijana erittäin keskeistä on se että vastuu nuorten työllisyydestä ja työttömyyden ehkäisystä hyvin selkeästi kuuluu myös kunnalle tästä päästäänkin siihen että nyt kun todella näitä historiallisia uudistuksia niin sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta kuin maakuntauudistusta tehdään ja samaan aikaan pohditaan myös tulevaisuuden kuntaa niin tässä tulevaisuuden kunnan pohtimisessa missä tämä parlamentaarinen työ on myös käynnissä olisi syytä nyt ottaa tämä

laajemminkin olemme käyneet tässä salissa läpi sitä että kunnan roolia työllistymisessä pitäisi kasvattaa ja nämä työllistämispalvelutkin tulisi tulevaisuudessa mielestäni siirtää kuntien vastuulle toinen hyvä esimerkki tästä laista missä tämä parantuu nykytilaan verrattuna on todella se että tunnustetaan myös tämä nuorten työpajatoiminta ja se miten se on menestyksekkäästi toiminut ja se ihan laissa otetaan huomioon toivon mukaan sitä toimintamallia myös yhä enenevässä määrin kehitetään tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

ensiarvoisen tärkeää että nuorista kasvaa vastuuntuntoisia ja aktiivisia kansalaisia hallituksen esitys on perustunut hyvin laajapohjaiseen valmistelutyöhön asiantuntijakuulemisissa kiitosta saivat nuorten kuuleminen monialaisen yhteistyön edistäminen nuorisotyössä ja tasa arvon korostus nuorten keskuudessa monialaista yhteistyötä voidaan kuitenkin vahvistaa entisestään esimerkiksi viranomaisten kirkon ja seurakuntien osalta kirkko ja ja seurakunnat ovat huomattavia nuorisotyön toimijoita ja kuntien keskeisimpiä kumppaneita lapsi ja ja nuorisotyössä esimerkiksi rippikouluun ja isostoimintaan osallistuu vuosittain lukuisia nuoria seurakunnilla on myös tärkeä rooli nuorten pakolaisten ja ja turvapaikanhakijoiden integroimisessa suomalaiseen yhteiskuntaan olisikin syytä ottaa seurakunnat entistä vahvemmin huomioon nuorisolaissa ja yhteistyökumppaneina nuorisotoiminnassa ja muutama seikka näistä pykälistä huumausainetestaus nuorten työpajatoiminnassa työpajatoiminnassa perustuslakivaliokunta lausui myös tästä asiasta ja perustuslakivaliokunnan kannan mukaan yhtä sanamuotoakin muutettiin sivistysvaliokunta ehdottaa että pykälän ensimmäisessä momentissa lievennetään järjestäjän oikeutta velvoittaa nuori esittämään huumausainetestiä koskeva todistus oikeudeksi pyytää nuorta esittämään todistus

vanhemmat saavat sen tiedon pykälän kolmanteen momenttiin valiokunta ehdottaa lisättäväksi pykälän perusteluja vastaavan selventävän virkkeen jonka mu kaan jos nuorten työpajatoiminnan järjestäjä ei saa pyytämäänsä huumausainetestiä koskevaa todistusta ja nuorelle on suunniteltu ensimmäisen momentin mukaisia tehtäviä nuoren valmennussuunnitelmaa ja kolmannessatoista pykälässä tarkoitettua sopimusta voidaan tarkistaa arvoisa puhemies lisäksi

esitettiin lausumaehdotus opetus ja kulttuuriministeriö selvittää maakunta ja sosiaali ja terveyspalveluiden uudistusten vaikutusta nuorisotyöhön sekä varmistaa nuorisolain tavoitteiden toteutumisen kaiken kaikkiaan tämä hallituksen esitys on hyvä ja olen erittäin tyytyväinen siitä että nuorisolaista on tehty todella nuoria palveleva laki toivottavasti se myös pystyy vastaamaan nuorten syrjäytymiseen ja eriarvoistumiskehitykseen kiitos
arvoisa

aiemmassa puheenvuorossa viitattiin siihen että tässä laissa pyrittäisiin monikulttuurisuuteen niin minun piti oikein tarkistaa tämä terminologinen kysymys elikkä kyllä se pieni ero tässä lakiesityksessä on että tässä ei niinkään pyritä monikulttuurisuuteen vaan kulttuurien moninaisuuteen ja kansainvälisyyteen jotka ovat käsitteinä aivan eri asia kuin monikulttuurisuus joka on enemmänkin tietyn tyylisuunnan ideologia mielestäni on erinomaista että hallitus johdonmukaisesti tässäkin lakiesityksessä pyrkii

arvoisa rouva puhemies

ollut mielenkiintoista ja ja isosta asiasta on kyse nuorten kuulemisesta myös siitä että näitä palveluita nuorten keskuudessa pystytään kehittämään entistä paremmiksi tulevaisuudessakin nuorisovaltuustot ovat yksi tällainen keskeinen toimija tässä nuorten kuulemisessa ja ja itse pidän välttämättömänä että lain mukaisesti nyt kaikki kunnat nämä laittavat lain vaatimalla tavalla toimintaan maakuntauudistuksen myötä on tulossa myös maakunnalliset nuorisovaltuustot ja ja toivottavasti ne saadaan myös omalta osaltaan toimimaan tehokkaasti niin että myös tässä maakunnallisessa toiminnassa nuorten kuuleminen tulee tulee toteutumaan maakuntauudistus tulee merkittävällä tavalla uudistamaan myös nuorten palveluita ja haluan tässä keskustelussa nostaa esille toiveeni siitä että kun sosiaali ja terveyspalvelut kunnista siirretään maakuntien hoidettavaksi niin siitä huolimatta nuorten palvelut eli eli kouluterveydenhoito koulukuraattorit koulupsykologit säilyisivät myös jatkossa siellä vastuulla olisi erittäin tärkeää että tämä yhteys koulun ja kouluterveydenhuollon kuraattoreiden ja koulupsykologien välillä ei katkeaisi ja toivon että tätä sote uudistusta nyt tehtäessä tämäkin nuorille erittäin tärkeä asia otetaan vielä huomioon

arvoisa puhemies

työnantajat haluavat ottaa töihin heitä joilla on jo työkokemusta kaupungit ja kunnat ovat suuressa roolissa kesätyöntekijöiden palkkaajina tämän uudenkin nuorisolain mukaan nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin toivon että kuntien valtuustot lisäävät talousarvioihinsa vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista määrärahoja viisitoista viiva kaksikymmentäviisi vuotiaiden nuorten palkkaamiseksi kesätöihin erityisesti ensi vuosi on henkisesti tärkeä vuosi kun juhlimme sata vuotiasta suomea juuri ensi vuonna nuoret tarvitsevat superannoksen positiivista erityiskohtelua sekä kuntapäättäjien että meidän täällä eduskunnassakin tulee ymmärtää että pelkät huolestuneet puheet eivät auta nuoria sanan pitää muuttua lihaksi rahaksi rakenteellinen välinpitämättömyys vain syvenee jos toimitaan vain talouden ehdoilla ja liike elämän logiikan pohjalta nuoret kokevat työpaikan saamisen olevan kulttuurisesti hyväksyttävän elämän ehto ja että työllistyminen on saavutus kohti aikuisuutta ja itsenäistymistä nuorten elämä on tässä ja nyt heitä ei voi vaatia odottamaan viittä vuotta aikojen parantumista arvoisa puhemies jokaisella suomalaisella on perustuslaillinen oikeus työhön tämä edellyttää julkiselta vallalta toimenpiteitä ihan joka tasolla kuntien ja kaupunkien on oltava aktiivisia sillä ne tarvitsevat nuorten rohkeutta näkemyksellisyyttä ja uudistusvoimaa kunnissa on paljon erilaisia tehtäviä joihin kesätyöntekijöitä tarvitaan on puistojen ja alueiden hoitoon liittyvää ulkona tapahtuvaa työtä ja ihmisten kanssa tehtävää työtä päiväkodeissa vanhusten ja vammaisten palveluasunnoissa sekä vaikka mitä muuta järkevää tekemistä

palkkansa eteen nuorilta ei saa karista usko työelämän pelisääntöihin ja johdonmukaisuuteen maankuulu edesmennyt mikkeliläinen sotaveteraani hannes hynönen sanoi viisaasti ihmisellä pitää olla työ jos joutuu joutilaana olemaan tulee kaikki muu ilkeys mieleen siinä menee ihmisnuoret harhaan ja erehtyy tekemään virheitä joita eivät muuten tekisi nämä hanneksen osuvat sanat toivon eduskunnan ja kaikkien suomen kuntien muistavan nuorten työ nuorentaa suomen arvoisa puhemies sdpn vaihtoehtobudjetissa ehdotetaan että itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kaikille nuorille taataan kesätyö ja että itsenäinen suomen valtio ottaisi aloitteen haastekampanjassa johon kutsuttaisiin mukaan yritykset järjestöt ja kaikki suomen kunnat sitoutuisivat palkkaamaan vähintään kahdeksi viikoksi töihin nuoria kaupat ja muut jo ennestään merkittävät kesätyöllistäjät haastetaan lisäämään väkeä kymmenellä prosentilla valtio täyttäisi oman velvoitteensa kymmenen miljoonan euron kesäduunirahoituksella mutta myös edistämällä työturvallisuus ja hygieniapassien saamista ja raivaamalla lainsäädännön esteitä lisäksi esitämme vaihtoehtobudjetissamme sitä että nuoria työllistettäisiin metsähallituksen luontopalveluiden tehtäviin kansallispuistoihin ja retkeilyalueille kahden miljoonan euron lisämäärärahan turvin suomalainen luonto on myös suomalaisten nuorten tulevaisuus kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies kiusaaminen on vakava ongelma johon on puututtava paremmin kiusaaminen aiheuttaa tuskaa jota on vaikea kuvailla sanoin se vie ihmiseltä arvon ja itseluottamuksen asiat joita jokainen tarvitsee elämäänsä peruspilareiksi nykyään viimeiseksi ratkaisuksi vaikeissa tilanteissa on nähty toiseen kouluun lähtijä on uhri miksi kiusattu joutuu vaihtamaan koulua haluan kyseenalaistaa tätä ajattelua se asettaa vaikeassa asemassa olevan uhrin kohtuuttomaan tilanteeseen jossa hän pakenee täysin uuteen sosiaaliseen ympäristöön arvoisa rouva puhemies laadin lakialoitteen joka antaa kunnille mahdollisuuden puuttua paremmin ja oikeudenmukaisemmin vakaviin kiusaamistapauksiin kouluissa aloite helpottaa kiusaamisella erityisen vakavaa henkistä tai fyysistä haittaa toiselle oppilaalle aiheuttavan oppilaan siirtämistä toiseen kouluun tavoitteena on varmistaa paras mahdollinen toteutuminen turvallisesta oppimisympäristöstä muutos lähettää viestin jonka mukaan kiusaamista harjoittava oppilas voi myös olla osapuoli joka joutuu tarvittaessa vaihtamaan koulua tällä viestillä on kiusaamista ennalta ehkäisevä vaikutus ja se ilmaisee entistä selkeämmin valtiovallan kantaa kiusaamiseen muutoksesta hyötyy myös kiusaaja kun kiusaamiskierre saadaan kunnolla katkaistua nykyiset kurinpitotoimet ovat usein riittämättömiä eivätkä korjaa uhrille aiheutunutta vahinkoa kiusattu ei saa riittävää suojaa arvoisa rouva puhemies on tärkeää että kiusatun kokemus korjaavista toimista antaa selkeän tunteen arvostuksesta ja kuulumisesta yhteisöön se on viesti asian vakavasti ottamisesta ja toimenpiteenä katkaisee trauman kehittymisen koulun vaihto antaa kiusaajalle viestin korjata ajattelua arvoja asenteita ja käyttäytymistä kiusaajan myönteisen tulevaisuuden kannalta toimien selkeys ja tehokkuus voivat olla hyvän elämän edellytys ja tae kyse ei ole kurinpitotoimesta tätä toimenpidettä sovelletaan myös uhriin koulun vaihto on ratkaisutapa koska sitä voidaan soveltaa sekä kiusatun että kiusaajan kohdalla se on oppilaiden välisen konfliktin lopettava toimenpide arvoisa rouva puhemies tämä ei ole kiusaajia vastaan tämä on kiusattujen puolesta toivon että lakialoite saa valiokuntakäsittelyssä kannatusta ja siitä seuraa toimenpiteitä kiusattujen auttamiseksi

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat olen itse yksi edustaja elovaaran lakialoitteen yli sadasta allekirjoittajasta ja asia on erittäin suuri tein itse lakialoitteen jonka tänään tulen seuraavassa asiakohdassa uusimaan jo muutama vuosi sitten ja olen itse siis koulutukseltani opettaja ja aikanaan tein opettajantyötä niin erityiskoulussa yläkoulussa kuin alakoulussakin ja ja kiusaamisen suhteen pyrin opettajana olemaan mahdollisimman aktiivinen kun tein tuon lakialoitteen jonka tänään tulen esittelemään niin minulle sanottiin että meillä on muita keinoja ratkaista nämä ongelmat sen lakialoitteen tekemisestä on aikaa kulunut se lakialoite ei ole tullut voimaan mutta ei meiltä kiusaaminen ole näillä muilla toimenpiteillä loppunut otin muutamia lehtiartikkeleita aivan tästä viime ajoilta tässä esimerkiksi uutinen marraskuun viidenneltätoista päivältä tältä vuodelta kiusatun kahdeksan vuotiaan elämä muuttui painajaiseksi poikaani potkittiin lyötiin ja uhkailtiin kaveritkin kaikkosivat yhtenä iltana nukkumaan mennessä toisella luokalla oleva poikani purskahti itkuun ja kertoi miettivänsä kouluun tullessa että toivottavasti kiusaajat eivät ole siellä odottamassa kuten he olivat olleet odottamassa viikon jokaisena päivänä poikaani kytätään koulumatkoilla odotellaan milloin tulee kouluun on heitelty reppua niin että repussa olleet silmälasit ovat hajonneet ovat odottaneet aamulla koulun portilla ja kiusasivat eräänä aamuna poika vaatteita pukiessaan kertoi että joutuu miettimään aina eri reitin mitä kautta menee kouluun jotta ne kiusaajat eivät tulisi vastaan hän sanoi että se sattuu kun he tönivät ja ne tulee selän takaakin kimppuun ja haukkuvat näin äiti muistelee syksyn tapahtumia

meillä ovat kiva koulu koordinaattorit selvittäneet asiaa syksyn aikana yhteistyössä opettajien erityisopettajan ja äidin kanssa kiusaamista ei ole saatu loppumaan mutta sitä on selvitetty koko ajan

kun sanottiin että meillä on keinot puuttua näihin tapahtumiin niin

ja hienolla kiva koulu

kiusaaminen ei ole loppunut kiusaamistapauksen selvittämistä on hankaloittanut tapahtumien sijoittuminen koulun ulkopuolelle hän kertoi että kiusaajat ovat sanoneet että jos kerrot tästä niin sinulle käy tuplasti pahemmin

yksi koulukiusaamisen ehkäisyn tienraivaaja rehtori jari andersson

ja hän totesi että miksi koulu ei saa puuttua kiusaamiseen koulumatkoilla ja rehtori jari anderssonin hätähuuto kuului järjetöntä lainsäätäjät eivät tajua kouluelämästä mitään no onneksi meitä on sentään kourallinen täällä salissa niitä jotka tuntuvat ymmärtävän tästä jotain mutta olen huolissani siitä että nämä toimenpiteet eivät ole johtaneet tulokseen koulun henkilökunnalla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta vanhemmille mutta lain mukaan tapaukseen ei saisi puuttua andersson kysyikin miten voidaan ilmoittaa kun tapahtumaan ei saa puuttua lasten maailma ei rajoitu siihen koulun piha alueeseen opettajalla ja rehtorilla kuuluisi olla oikeus puuttua koulumatkalla tapahtuviin kiusaamisiin andersson jatkoi parhaat asiantuntijat ovat poikkeuksetta opettajat ne läsnäolevat meillä voi olla koulussa vaikka satatuhatta kuraattoria ja psykologia mutta jos syytä ei poisteta ja hoidetaan vain seurauksia niin tilanne on ihan järjetön hän toteaa tarinassa maria toteaa että koulukiusaaminen johti hänen kohdallaan viinaan viiltelyyn ja väkivaltaan mariaa kiusattiin lähes koko peruskoulun ajan henkistä pahaa oloa helpottivat alkoholi ja viiltely kolkuteltuaan joitakin kertoja kuoleman portteja maria päätti muuttaa elämänsä suunnan lopulta kerran kamppaamisen myötä marian jalka vääntyi niin että hän joutui olemaan pari päivää pois koulusta kun kiusaajat vetivät tuolin marian alta tämän häntäluu murtui mariaa uhkailtiin hänet suljettiin kokonaan ryhmän ulkopuolelle kaikki perheet eivät kuitenkaan edes vaivautuneet paikalle kun tilannetta selvitettiin rikosilmoituksen tekemisestä ei ollut myöskään apua kiusaajat eivät tunnustaneet tekojaan lopulta rehtori ilmoitti vanhemmille että hänet siirretään toiseen kouluun suorittamaan yläaste eli kiusaamisen uhri siirrettiin toiseen kouluun ja niin kuin tässä edellä lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja esille toi ja kysyi onko oikein voi vastata että ei ole kiusaaminen eteni entistä pahemmaksi ja tämä kertoo kuinka hän kävi kävi terapiassa ja maria yritti myös itsemurhaa useaan otteeseen

arvoisa puhemies tiina elovaara on tehnyt erinomaisen lakialoitteen siitä että meillä olisi yksi niin sanottu viimeinen keino tai minun lakialoitteeni jälkeen toiseksi viimeinen keino ehkä puuttua näihin tilanteisiin itse olen valmis siihen että tämän lakialoitteen mukaisesti annamme kouluille yhden aika kovan keinon puuttua tähän ongelmaan mutta ongelma on niin vakava että olen itse valmis siihen että me käytämme pahimmassa tilanteessa myös näitä kovimpia keinoja koulukiusaaminen nimittäin voi aiheuttaa koko elämän mittaisia vaikutuksia meillä tutkimusten mukaan noin joka kymmenes lapsi kokee jossain vaiheessa koulukiusaamista koulukiusaamisen määrittely ei ole ihan helppoa ja sen takia kannustaisin kaikkia kouluja käymään myös keskustelua siitä mitä koulukiusaaminen on yhdessä läpi ja tekemään yhteisiä sopimuksia siitä että tähän me emme sen jälkeen syyllisty olen kuullut että siihenkin on puututtu että eivät alaikäiset voi tällaisia sopimuksia tehdä minun mielestäni pitää voida tehdä anu helmi luukkosen väitöskirjan mukaan esimerkiksi kiusatuilla pojilla on yli kolminkertainen riski ahdistuneisuushäiriöihin kiusaaminen yhdistyi myös allergiaan astmaan ja epilepsiaan luukkosen mukaan kiusatuilla tytöillä ja kiusaajatytöillä oli yli yli kaksinkertainen riski vakaviin itsemurhayrityksiin eli kiusatuilla tytöillä mutta myös

on yli kaksinkertainen riski vakaviin itsemurhayrityksiin eli kiusaajatkin ovat avun tarpeessa britanniassa tehdyn pitkän seurantatutkimuksen mukaan lapsena koulukiusatuilla oli viisikymmentä vuotiaina heikompi terveys ja heillä oli harvemmin elämänkumppani kuin muilla lapsena koulukiusattujen koulutus oli brittitutkimuksen mukaan viisikymmentä vuotiaana alhaisempi ja heidän muistinsa toimi huonommin kuin muilla miksi me annamme tällaista tapahtua se on vakava kysymys ja siihen pitää puuttua kaikilla mahdollisilla keinoilla

arvoisa puhemies on ollut aikaisemmin ja sitä on valitettavasti tänä päivänä kun lapsi joutuu sietämään kiusaamista vuosia sen aiheuttamat traumat voivat seurata läpi elämän vaikuttaa ihmisen tulevaisuuteen negatiivisesti miten tämän päivän koulu voi varsinkin opettajat ja oppilaatkin ja velvoitetaan puuttumaan kiusaamiseen haluaisin uskoa että kiusaaminen loppuu kun tarpeeksi neuvotellaan osapuolet kohtaavat ja asiat sovitaan se voi onnistua mutta voi käydä myös toisin aivan kuten edustaja heinonen äsken esitti myös koulumatkoilla tapahtuu paljon kiusaamista ja siihen ei oikein koulukaan pysty puuttumaan joskus kun olen tämän ikäinen jo nuorena kävin kansakoulun meillä oli oli alakoulussa kolme luokkaa ykkönen kakkonen ja kaikki oltiin samassa huoneessa joka luokalla oli noin vajaa kymmenen oppilasta yläkoulussa myös oli monta luokkaa jotka olivat kaikki samassa talossa ja huoneessa keskikoulussa ryhmät olivat suurempia yli kolmenkymmenen ja lukiossa myös mutta että olen ollut niin onnellisessa asemassa että koskaan en ole huomannut koulukiusaamista tämän oman koulumatkani varrella ja kouluaikani varrella opettajat olivat todella tiukkoja ja hyviä sen suhteen että he he sallivat asioita mutta olisivat varmaan heti puuttuneet ja siihen maailman aikaan oli vähän eri systeemi tänä päivänä opettajilla ei ole kovin suurta mahdollisuutta puuttua koulukiusaamiseen ja vaikka olisikin niin kaikki opettajat eivät kuitenkaan sitä tee jostain

se on todella vakavaa että tänä päivänä koulukiusaamista on niinkin paljon meillä on kouluissa kaikkia hyviä systeemejä ja tällaisia teemoja joilla yritetään estää koulukiusaamista mitkä ovat osittain olleet tehokkaitakin mutta eivät riittävän siksi tarvitaan todella vahvaa asennekasvatusta ja myös kodit ovat todella merkittävässä asemassa vanhemmat että kun se lapsi on saanut määrätyt määrätyt ohjeet ja sitten ne rajat lapsi pitää siitä että on olemassa rajat joita ei ylitetä kuitenkin koulukiusaamista tapahtuu ja ja tosiaan jos asennekasvatus ei ole riittävää niin totta kai on myös olemassa lait ja jos eivät nekään riitä niin niin niitä täytyy tiukentaa edustaja elovaara on tehnyt erittäin hyvän lakiesityksen jossa koulukiusaaja siirrettäisiin koulusta toiseen kouluun niin että se ei aina ole uhri joka siirretään tämä on kannatettava lakiesitys mutta samalla pitää muistaa myös että on tärkeää kiinnittää huomiota siihen että se siirrettävä kiusaaja jotta se kiusaaminen ei jatkuisi tai jotta häntä ei alettaisi kiusata seuraavassa paikassa

saa avun

elovaara ja heinonen esittivät monta hyvää pointtia siitä minkä takia tähän on puututtava todella vahvasti nyt se vaikuttaa ihmisen elämään niin vahvasti ja emme kukaan halua että koulukiusaus ja kiusatut lisääntyvät vaan me haluamme nollatoleranssin kiusaaminen pitää saada aisoihin kiitos

arvoisa rouva puhemies suomessa kuten monessa muussakin maassa koulukiusaaminen on todellakin vaikeasti pois kitkettävä ongelma kiusaaminen ei koskaan ole kiusatun syytä kiusaaja etsii syyn mistä tahansa esimerkiksi sukupuolesta terveydentilasta seksuaalisesta suuntautumisesta ihonväristä ulkonäöstä köyhyydestä tai puhetavasta koulukiusaaminen ei myöskään koskaan ole vaaratonta se aiheuttaa tutkitusti vakavia pitkäaikaisia psykososiaalisia vaikutuksia pahimmillaan muun muassa itsetuhoajatuksia ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta sillä on aina itsetuntoa heikentävä vaikutus kiusaaminen voi laukaista myös sosiaalisilta taidoiltaan epävarmassa ja epävakaassa nuoressa ylitsepääsemättömiä vihantunteita ja aiheuttaa vakavia seurauksia pahimmillaan radikalisoitumisen ainoa oikea vaihtoehto on todellakin nollatoleranssi kuten äskeisessä puheenvuorossakin kuulimme vastuu turvallisesta asenneilmapiiristä on meillä kaikilla nollatoleranssi lähtee liikkeelle puuttumisesta jokaiseen epäasialliseen keskusteluun ja tilanteeseen se vaatii meiltä kaikilta uskallusta toimia ja puolustaa toista ihmistä edustaja elovaaran aloite on erittäin hyvä olen itsekin sen allekirjoittanut ja toivon todella aloitteen muuttuvan käytännön toimiksi

arvoisa puhemies koulukiusaaminen on äärimmäisen vakava asia montako kertaa lapsen mielen pitää kestää kohdata toisen lapsen torjunta iva avoin vihamielisyys minkälaisiksi muotoutuvat sen pienen ihmisen minäkuva ja koulumuistot joka saa päivittäin osakseen pilkantekoa ja syrjimistä kiusaamisessa voi käydä niin että kiusattu alkaa uskoa kiusaajiaan kiusattu voi luulla ettei hänessä ole mitään hyvää ja että on ihan oikeutettuakin että häntä kiusataan varsinkin jos edes aikuiset eivät puutu asiaan on päivänselvää että kiusaaminen ei tietenkään johdu siitä että kiusatussa olisi jotain vikaa kiusaaminen ei koskaan sano mitään kiusatusta se sanoo ainoastaan kiusaajasta on tärkeää muistaa että kiusaaminen on aina väärin eikä sitä pidä sietää meidän päättäjien ja viranomaisten tehtävä on varmistaa että kiusaaminen ei häiritse kenenkään koulunkäyntiä käsillä olevan lakialoitteen keskeinen muutos perusopetuslakiin olisi uusi linjaus jonka mukaan kiusaaja voidaan siirtää toiseen kouluun lakialoite pyrkii helpottamaan kiusaamisellaan erityisen vakavaa henkistä tai fyysistä haittaa toiselle oppilaalle aiheuttavan oppilaan siirtämistä toiseen opetuksen järjestämispaikkaan tämä on viesti että jos todella joudutaan siihen pisteeseen jommankumman on vaihdettava koulua olkoon se kiusaaja onhan käsittämätöntä että jos kiusaamista ei saada muutoin hoidettua kuin radikaalilla oppilaan siirrolla niin se olisikin uhri joka lähtisi toiseen kouluun tämä ei tietenkään poissulje sitä että kiusaaja jäisi ilman tukea totta kai molemmille on järjestettävä sellaisia toimenpiteitä joista he hyötyvät on tärkeää tukea jokaisen lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yksilöllisesti on hyvä muistaa tätä aihetta käsiteltäessä että kasvatuksen päävastuu on aina vanhemmilla olenkin huolissani siitä onko aikuisen auktoriteetti häviämässä kokonaan esimerkkinä se mitä tapahtui koulussa janakkalassa siellä kymmenen vuotias kuristi yhdeksän vuotiaan tajuttomaksi koulussa koulun rehtorin lausunnon mukaan väkivalta on lisääntynyt kouluissa jos aikuinen ei pysty valvomaan järjestystä kaikkien turvallisuus on vaarassa miten aikuinen voi puuttua koulukiusaamiseen ilman auktoriteettia meidän tulee edellyttää huoltajalta vastuuta lapsen käytöksestä yksikin oppilas voi luokassa terrorisoida koko opetusta ja muiden oppilaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta olenkin sitä mieltä että jos opettaja ei saa oppilasta koulupäivän aikana kuriin vanhemmat tulisi velvoittaa hakemaan lapsi kotiin tein tästä kirjallisen kysymyksen näin toimitaan sveitsissä tiedän sen koska siskoni on siellä opettajana jokainen perhe on yksilö ja jokaisen perheen elämäntilanteet vaihtelevat ja yhteiskunnan tulee taata yksilöllistä tukea ja jos vanhemmilla ei ole keinoja esimerkiksi perhetyöntekijä voisi tukea vanhempaa tässä kaikkein arvokkaimmassa tehtävässä eli lapsen kasvatuksessa täällä edustaja heinonen otti esiin tämän vakavan tapauksen kahdeksan vuotiaan kiusaamisesta että hän pelkää mennä kouluun hän pelkää koulumatkoja kiusaaminen on jokapäiväistä sastamalassa sijaitsevan sylvään koulun rehtori jari andersson on saanut huomautuksia koska hän on puuttunut koulun ulkopuolella tapahtuvaan kiusaamiseen mikä on ihan käsittämätöntä hän on saanut tapauksista huomautuksia apulaisoikeuskanslerilta asti on järjetöntä että jos kahdeksan vuotias tulee rehtorille kertomaan että häntä kiusataan niin rehtori vastaa no en minä voi siihen puuttua meillähän perusopetuslain mukaan

momentissa sanotaan näin koulun henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa tapahtuneesta vanhemmille mutta tapaukseen ei saa puuttua anderssonin mukaan lakipykäliä luetaan niin kirjaimellisesti ettei kukaan enää uskalla käyttää maalaisjärkeä lasten auttamiseksi lain aukikirjoittaminen on tehnyt osasta toimijoista vielä varovaisempia ettei vain tule syytettä ja ja aika harva kestää sitä julkista painetta tapauksista tulee tämä palvelee ainoastaan kiusaajaa tämä antaa vallan ainoastaan kiusaajille me tarvitsemme ehdottomasti lisää kurinpitotoimenpiteitä ja tämä elovaaran lakialoite on yksi niistä tänään uutisissa koulupoika hakkasi toisen sairaalakuntoon kolmekymmentä muuta oppilasta seurasi vieressä ja kuvasi kännyköillä miten on mahdollista että kolmekymmentä oppilasta kuvaa kännyköillä kun jotain toista oppilasta hakataan sairaalakuntoon mitä meidän ilmapiirissä on pielessä kyllä tässä tapauksessakin pitäisi ottaa kaikki nämä kolmekymmentä oppilasta ja sanoa että on ymmärrettävää että aina ei uskalla mennä väliin mutta vähintään pitää hakea aikuinen siihen apuun ja ja pyytää että aikuinen tulee väliin ja kertoo mitä täällä tapahtuu

niin kuin sanoin me tarvitsemme asennemuutoksen me tarvitsemme rohkeutta ja me ennen kaikkea tarvitsemme työkaluja opettajille jotta me voimme toimia tässä meille annetussa arvokkaassa tehtävässä eli kasvatustehtävässämme kiitos tästä aloitteesta kiitos edustaja heinoselle näistä aloitteista ja toivottavasti saan itse tähän kirjalliseen kysymykseen vastauksen meidän pitää tehdä kunnon paketti jotta me saamme tämän kuriin koska tämä kiusaaminen ei ole mikään luonnonilmiö siihen voidaan vaikuttaa siihen voidaan puuttua

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää lämpimästi henkilökohtaisesti niitä edustajia ja puhemiehistöä ja sihteeristöä jotka olette tähän kellonaikaan täällä että voimme käsitellä tätä lakialoitetta kiitän edustaja heinosta elomaata pelkosta ja huhtasaarta sekä mahdollisesti vielä muita puhujia siitä että käytätte puheenvuoron tässä asiassa joka on herättänyt kansalaisliikkeen ympärilleen uskallan väittää että kansalaismielipide tukee aloitetta ja on ollut sääli huomata julkisista asiantuntijapuheenvuoroista joita mediasta olen lukenut että niissä ei ole perehdytty lakialoitteen sisältöön ja konkreettiseen esitykseen sanon tämän nyt tässä avoimesti on tehtävä selväksi että aloitteella ei automaattia vaan tuodaan näkyvämmäksi perusopetuslakiin myös se vaihtoehto että se on kiusaaja joka tarvittaessa vaihtaa koulua sillä olemme kaikki sitä mieltä että nykyinen käytäntö suomessa on epäoikeudenmukainen rivissä pitäisi olla jo useita aikuisia vastaamassa miksi tilannetta ei ole ratkaistu siinä kohtaa jos joku lapsi tai nuori joutuu vaihtamaan koulua ongelma on erityisesti haja asutusalueet joissa vaihtoehtoa koululle läheltä ei löydy ja toivon että kunnat ja kaupungit ottaisivat vastuuta kiusatun tilanteesta edes siltä osin että ne maksaisivat kiusatun koulumatkoista aiheutuvat kustannukset olen saanut isovanhemmilta viestejä että kiusatun lapsen vanhemmat joutuvat maksamaan pitkistä koulumatkoista aiheutuvat kulut tämä ei ole oikein haluan myös tuoda esiin että molemmat tarvitsevat jälkihuoltoa apua ja tukea sekä kiusattu että kiusaaja se on selvää ja sen lisäksi haluan vielä tuoda esiin että tutkitusti kouluampujat ovat monesti raaasti koulukiusattuja olenkin huolissani koska seuraava kouluampumistapaus tapahtuu ja haluan kiittää avoimesti poliiseja jotka aivan hiljattain saivat kiinni henkilön nuoren ihmisen joka suunnitteli suunnitteli joukkosurmaa koulussa pelkään että on vain ajan kysymys koska seuraava vastaava tapahtuma tulee ja haluan siksi kiittää niitä edustajakollegoja jotka ovat antaneet tukensa tälle laki aloitteelle ja erityisesti teitä jotka olette täällä keskustelemassa tästä aiheesta

arvoisa puhemies edustaja elovaaran ja lukuisten muiden edustajien allekirjoittamassa lakialoitteessa puututaan erittäin tärkeään asiaan kiusaaminen voi johtaa koko elämän mittaiseen traumaan josta aiemmat puhujat ovat jo esittäneet tänään koskettavia kuvauksia ja esimerkkejä kiusaamiseen tuleekin ottaa nollatoleranssi kouluissa kuten täällä on tänään jo usean edustajan suusta todettu tämä lakialoite tähtää siis siihen että erityisen vakavaa henkistä tai fyysistä haittaa toiselle oppilaalle kiusaamisella aiheuttava oppilas voitaisiin tarvittaessa siirtää toiseen kouluun nykyäänhän pääsääntöisesti toiseen kouluun siirretään kiusaamisen uhri mikä ei mielestäni ole oikein lakialoitteen tavoite onkin erittäin kannatettava ja se antaa samalla oikean viestin siitä että kiusaamisen uhrin sijaan kiusaamisen lopettamiseen tähtäävät toimenpiteet tulee kohdistaa kiusaajaan lakialoite mahdollistaisi toteutuessaan myös sen että kiusatun olisi nykyistä helpompi toipua kiusaamisesta tutussa ympäristössä kuten myös tämän lakialoitteen perusteluissa on todettu on myös tärkeää että kiusaajan käyttäytymisen taustalla oleviin syihin puututaan samalla vakavasti arvoisa puhemies olen itsekin allekirjoittanut tämän lakialoitteen ja

arvoisa puhemies koulukiusaamista voi ajatella niin että hyväksyisimmekö me vastaavan käytöksen aikuisiin kohdistuen meihin itseemme kohdistuen nyt lapsiin voidaan kohdistaa emme varmasti hyväksyisi emmekä siis voi myöskään hyväksyä sitä lapsiin kohdistuen tämä lakialoite jonka olen itsekin allekirjoittanut on kannatettava ja salissa aiemmin kyseltyjen perussuomalaisten vaaliohjelmien mukainen suoraan siellä on tavoitteena nollatoleranssi koulukiusaamiselle aloitteen merkityksellisyydestä kertoo se että allekirjoittajia sillä on yli sata eduskunnan enemmistö ja toivonkin tämän tahtotilan kantavan asioiden konkreettiseen muutokseen riippumatta siitä toteutuuko laki täysin kirjaimellisesti tässä asiassa kuitenkin on tärkeintä ja keskeisintä että kiusaamista ei hyväksytä ja syy kiusaamiseen on kiusaajassa vaikka kiusaaja onkin tässä tapauksessa lapsi ja tarvitsee myöskin apua ja suojelua silti on muistettava että kiusattu on teon uhri lain tulee helpottaa kiusaamisen estämistä ei suinkaan vaikeuttaa sitä meidän lainsäätäjien tehtävänä on säätää sellaisia lakeja joilla kiusaamista voidaan estää

arvoisa rouva puhemies olemme käyneet hyvää keskustelua koulukiusaamisesta tässä keskustelussa ehkä vähän myös opettajia on syyllistetty haluan itse todeta sen ja haluan uskoa niin että valtaosa opettajistamme haluaa puuttua koulukiusaamiseen ja tekee hyvää työtä koulukiusaamiseen puuttumiseksi

osaa kiusaamisesta on hyvin vaikea havaita ja tämäntyyppisiä tilanteita on eli nuoret lapset tekevät sitä kiusaamista sellaisissa paikoissa että opettaja tai aikuisen silmä ei sitä välttämättä näe yksi vaikeimpia kovimpia on myös sellainen yksin jättämisen syrjään jättämisen kiusaaminen siihen on usein ainakin itse koin niin opettajana kaikista vaikeinta puuttua millä sait sellaisen mukaan joka ei luontaisesti siihen porukkaan päässyt täytyy muistaa että kiusaaja voi myös olla opettaja ja pitää muistaa että myös kiusattu voi olla opettaja näihinkin tilanteisiin pitää olla riittävät keinot puuttua ja haluan myös alleviivata sitä että lähes kaikissa tilanteissa myös kiusaaja tarvitsee apua elikkä häntä ei missään tapauksessa saa jättää yksin arvoisa puhemies olen arvostanut teidän työtänne erittäin paljon ja itse toivon että otatte myös aktiivisen otteen nyt näiden yli sadan kansanedustajan allekirjoittamien laki aloitteiden kohdalla on ollut havaittavissa sitä että yli sadan kansanedustajan lakialoitteet hautautuvat meillä valiokuntiin saamatta niiden arvoista käsittelyä yli puolet suomen kansan valitsemista kansanedustajista on tämänkin lakialoitteen ja minun mielestäni on oikeus ja kohtuus että valiokunnat käsittelevät nämä pääsäännön pitäisi olla vähintäänkin samanlainen käsittely kuin kansalaisaloitteella tämän taustalla on äärimmäisen iso joukko suomen kansan valitsemia kansanedustajia ja kun katsomme sitä äänimäärällisesti niin voimme puhua merkittävästi isommasta joukosta kuin kansalaisaloitteessa jos katsomme välillisesti sen ja toivon että puhemiesneuvosto käy vakavan keskustelun siitä että nämä yli sadan allekirjoituksen lakialoitteet tulee käsitellä eduskunnassa niiden ansaitsemalla arvokkuudella ja perusteellisuudella

arvoisa puhemies

tulee aina puuttua ja huomata mikä se tilanne on kun minä olin pieni alakoululainen lapsi muistan todella hyvin kuinka minua yläluokkalainen poika kiusasi moneen otteeseen yhden kerrankin hän käski minun nuolaista siitä koulun rautaisesta portista ja minä jäin kielestäni siihen kiinni kaikennäköistä tämmöistä siinä tapahtui mutta ei puututtu ollenkaan no ei siinä mitään aika monta vuotta meni eteenpäin sinä vuonna kun minä tulin tänne eduskuntaan se mies oli muuten vankilassa

siinä koulukiusaamisen tilanteessa oli silloin jo nähtävissä että johonkin se johtaa se johti johonkin ja se tilanne oli lapsesta lähtien nähtävissä se että se saattaa johtaa johonkin no minä onneksi selvisin siitä hyvin mutta tämä poika ei selvinnyt siitä omasta roolistaan

kaikki aloitteet ja ja asiat erittäin hyviä ja kiitoksia tästä aloitteesta olen yksi aloitteen monista allekirjoittajista ja toivon tälle aloitteelle menestystä aloite antaisi kouluille paremman selkänojan tarvittaessa kiusaajan siirtämistoimenpiteisiin kiusattu ei ole lähtökohtaisesti ansainnut lisärangaistusta koulun vaihtamisesta vielä kaiken muun kärsimänsä lisäksi toisaalta voi olla hyvin paljon ja kiusattu on menettänyt luottamuksen myös opettajien kykyyn hoitaa asia joten aina kiusatulle koulun vaihtaminen ei ole paha asia aloitteen tavoite on kuitenkin mahdollistaa paremmin yksi ratkaisuvaihtoehto lisää mielestäni on olennaista muistaa ja toivoisin tämän aloitteen käsittelyä koskevassa uutisoinnissakin muistettavan ettei kyse ole kurinpitotoimenpiteestä perusopetuslain kolmannessakymmenennessäkuudennessa pykälässä säädetään kurinpitotoimista joita ovat muun muassa jälki istunto kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen kiusaamisesta tultaisiin tietysti jatkossakin rankaisemaan erikseen mutta kyse olisi ratkaisusta kiusaamisongelman päättämiseksi täytyy myös muistaa että koulukiusaaminen on siirtynyt yhä laajemmin sähköiseen ympäristöön oppilasta ja ja joskus opettajaakin halventavia viestejä kuvia ja videoita voidaan jakaa pikaviestiketjuissa tai internetin julkisilla palvelimilla fyysinen oppilaitoksen vaihtaminen ei välttämättä tällaiseen kiusaamiseen auta hyvän vanhemmuuden ja opettajien auktoriteetin vahvistaminen ovat tärkeitä keinoja myös

kiusaamisen ehkäisemiseen kiusaaminen voi jättää elinikäiset arvet varmasti moni meistä joko omasta tai jonkun läheisen kokemuksesta tietää miten pahalta kiusaamistilanteiden muistelukin voi vielä vuosikymmenien jälkeen tuntua jos valtiovalta voi omalta osaltaan edistää kiusaamisen torjuntaa niin silloin on myös velvollisuus toimia siten todella toivon että kiusaamisasioiden parantamiseksi voitaisiin eteenpäin

arvoisa puhemies edustaja mäkelä täällä nosti hyvin esiin meidän aikuisten roolin ja onkin syytä pohtia ja miettiä kuinka kitkeä kiusaaminen pois lasten keskuudesta jos emme onnistu kitkemään sitä pois edes aikuisten keskuudesta kuinka voimme vaatia lapsilta kohteliasta käytöstä erilaisuuden hyväksymistä sekä ihmisarvon kunnioitusta jos emme itse osaa näyttää sallimme aikuisille rasistiset huutelut ja hyökkäykset eri kansalaisuuksia kohtaan kuinka voimme vaatia lapsiltamme yhtään sen parempaa käytöstä edustaja maijala nosti äsken esiin sosiaalisen median ja sosiaalinen media on todella tehnyt kiusaamisen toisen vähättelyn ja uhkailun entistä helpommaksi on helppo leikkiä kukkulan kuningasta nimettömänä ja kasvottomana jakelemalla esimerkiksi tappo ja raiskausuhkauksia aikuisten toiminta perustuu täysin samoille käytösmalleille kuin sen epävarman mutta uhmakkaan oppilaan joka haluaa näyttää uskallustaan mutta ei uskalla tehdä sitä omilla teoillaan vaan kiusaamalla heikompaansa tai niitä jotka heikkoja puolustavat

arvoisa rouva puhemies edustaja pelkosen puheenvuoro oli puhutteleva ja lähettää myöskin tärkeän viestin meille aikuisille siitä kuinka käytämme sanojamme oli se sitten näin livelähetyksessä tai sosiaalisessa mediassa meidän tulee aina nähdä toisemme ihmisinä haluan myös kiittää edustaja heinosta vielä siitä että nostitte esiin seikan lakialoitteiden käsittelystä erityisesti silloin kun ne saavat laajan kannatuksen eli yli sadan kansanedustajan allekirjoituksen olen huolissani siitä miten lakialoitteen jatkokäsittely tapahtuu toivon että valiokunnassa käydään vakava keskustelu aloitteesta ja jos se ei menesty niin toivon että valtioneuvosto ja eduskunta pohtivat esimerkiksi ensi vuoden suomen satavuotishengessä myöskin tätä teemaa sillä erityisesti arvoisa puhemies on kannustanut meitä edustajia menemään kouluihin puhumaan lapsille ja nuorille että käyttäisimme niitä keinoja ja välineitä joita meillä on mutta toivoisin silti että myös lainsäädännöllisesti tämä asia tulisi kuntoon

meillä on ongelma laissa perusopetuslaki

ei selkeästi kiellä oppilaita tai opiskelijoita häiritsemästä tai muuten kohtelemasta epäasiallisesti muita laki edellyttää oppilailta pelkästään asiallista käytöstä minulla on aika paljon kokemuksia tästä minun kolmea poikaani on kaikkia kiusattu ja viimeinen on viime vuoden aikana vaihtanut kolme kertaa koulua kiusaaja on aina ollut se joka on ollut syytön ja minun poikaani on useimmiten syytetty siitä että hän on aiheuttanut sen jos tämä lakiesitys menee läpi se ei tietysti muuta sitä mitenkään koska

on aina monta ja monella paikkakunnalla ei ole kuin yksi koulu eli tämä koulun siirtokin on vaikeata mutta toivon kuitenkin että tälle asialle tehtäisiin jotain tiedän miltä tuntuu kun poika ei illalla halua mennä nukkumaan vaan istuu sängyssä ja kun minä kysyn miksi sinä istut niin hän sanoo että minä istun siksi että kestäisi kauemmin että tulisi aamu jotta jotta minun ei tarvitsisi mennä kouluun heti että sitä se kiusaaminen on

vielä lyhyesti kiitän edustajia siviilirohkeudesta tässä asiassa siinä että olemme kuulleet myös henkilökohtaisia kokemuksia heiltä itseltään tai heidän perhepiiristään tästä aiheesta ja minusta se ansaitsee

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa

haluan kertoa teille tarinan saadakseni tämän tärkeän asian esiin mikä vaikuttaa syvästi nuoren ihmisen sosiaaliseen kehitykseen eli kiusaaminen minua alettiin kiusata ensimmäisestä luokasta lähtien syytä en tiedä miksi olin hyvin ujo ja hiljainen eli kait helppo kiusaamisen kohde kiusaaminen oli jokapäiväistä ja itsetuntoni tallottiin lattianrakoon niinkin pienillä lapsilla voi olla raaka käytös toisia kohtaan ja kyky satuttaa henkisesti minä olin myös periaatteessa ensimmäisen ja toisen luokan ajan koulukiusattu oma tilanteeni oli sinänsä hieman erikoinen että olin pienessä maalaiskoulussa ja kiusaaja oli oma opettaja siinä mielessä tuo henkinen kiusaaminen nimittely ja ulkopuolelle jättäminen on minusta vielä pahempaa kuin fyysinen kiusaaminen koska siitä ei jää mitään ulkoista todistusaineistoa jos fyysisesti kiusataan siitähän jää kuitenkin edes jonkin verran mustelmia ja naarmuja mua kiusattiin ekasta luokasta lähtien ja se jatkui lukioon saakka kiusaaminen oli henkistä ja fyysistä tavaroita pilattiin varastettiin piilotettiin voimia tarinansa kertoneille itse en kykene käsittämään sitä julmuutta mitä toisiin voidaan kohdistaa rakas veljeni on koulukiusattuna menettänyt paljon on hirveän vaikea yrittää näyttää toiselle että hän on yhtä arvokas kuin kaikki muutkin vaikka on joutunut koulussa vuosia luulemaan toisin iltalehdessä lisäksi kirjoitettiin olin koulussa kolmannella luokalla ja minua kiusattiin jatkuvasti useita kuukausia siitä kun olin hiukan pyöreä opettajat eivät puuttuneet asiaan vaikka näkivät mitä tapahtui eräs kerta kun taas tuo kiusaaja alkoi hakata minua kilahdin otin kiusaajaa korvasta kiinni ja pyöritin ympyrää niin kauan sain jälki istuntoa kuraattorikäyntejä ja rehtorin puhuttelua käytösnumero ei ollut hyvä kiusaaja ei saanut mitään seurauksia minut jätettiin pois kaveriporukoista ei otettu leikkeihin ala asteella naurettiin pilkattiin vaatteista ei haluttu olla lähelläni noin neljä vuotta kestänyt kiusaaminen jatkui vielä jossain määrin yläasteella ala asteella jokapäiväinen koulukiusaaminen aiheutti paniikkihäiriön ja masennuksen joka puhkesi kahdeksantoista vuotiaana ja siihen on edelleen kolmekymppisenä menossa lääkitys

arvoisa puhemies muutamia nettikeskusteluista ja lehdistä keräämiäni tarinoita kiusattujen kertomia ja kirjoittamia perusopetuslain kahdennenkymmenennenyhdeksännen pykälän ja lukiolain kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain kahdennenkymmenennenkahdeksannen pykälän nojalla oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

lisäksi näihin edellä mainittuihin rikoksiin yllyttäminen ja avun antaminenkin ovat rikoksia koulukiusaaminen täyttää usein esimerkiksi jonkun edellä mainituista rikosnimikkeistä ja ne kaikki on suomen laissa säädetty rangaistaviksi laissa on siis säädetty erilaiset koulukiusaamisen muodot rangaistaviksi mutta lain käytännön toteuttamisessa puutteita varsinaisesti koulukiusaamista omana rikosnimikkeenä laki ei siis kuitenkaan tunne rikosvastuuikäraja suomessa on viisitoista vuotta viisitoista vuotta täyttänyt voidaan siis tuomita rikoksesta myös rangaistukseen kiusaaja voi siis saada tuomion jos hän on viisitoista vuotta täyttänyt jos kiusaamiseen on syyllistynyt useampi kiusaaja niin heitä kaikkia lain mukaan rangaistaan rikoksentekijöinä myös yllyttäjä voidaan tuomita rikoksentekijänä alle viisitoista vuotiaiden kohdalla rikosvastuullisuuden ikäraja ei täyty joten heidän kohdallaan asia käsitellään kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa sen sijaan vahingonkorvausvastuulla ei ole ikärajaa joten myös alle viisitoista vuotias kiusaaja voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvausta kiusaamisen uhrille jolle on aiheuttanut vahinkoa kun lakiin ei ole kirjattu yksiselitteisesti koulukiusaamista omana rikosnimikkeenä jää koulukiusaamisen määrittely usein epäselväksi itse toimiessani opettajana aloitin aina syksyllä kouluvuoden niin että yhdessä pohdimme mitä koulukiusaaminen on ja määrittelimme yhdessä oppilaiden kanssa sen mitä koulukiusaaminen on mitä se tarkoittaa mitä se merkitsee aika yleistä oli se että nuoret sanoivat että koulukiusaaminen on jatkuvaa se on yksi hyvä peruste siihen mutta yksi hyvä peruste oli minun mielestäni myös monen nuoren ja lapsen esille nostama ajatus siitä että kiusaaminen muuttuu koulukiusaamiseksi sen myötä kun toinen ilmoittaa että hei minä en tykkää tästä lopettakaa jos sen jälkeen sama toiminta niin se täyttää koulukiusaamisen merkit eroja on niin oppilaiden opettajien kuin vanhempienkin keskuudessa siinä mitä me pidämme kiusaamisena mitä koulukiusaamisena ja mitä koulukiusaamiselle on olemassa jo nyt kuitenkin selkeät määritelmät koulukiusaaminen on suunniteltua harkittua toimintaa jonka tarkoituksena on loukata toista joko henkisesti tai fyysisesti kiusaaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa koulukiusaaminen ei rajoitu myöskään oppilaiden väliseen väkivaltaan vaan myös opettajat saattavat olla osallisina koulukiusaamiseen kiusattuina ja valitettavasti joskus myös kiusaajina uhrin tai kiusaajan roolissa lasten ja nuorten keskuudessa monet kokevat satunnaista kiusaamista mutta varsinaiseksi koulukiusaamiseksi teko on nimettävissä vasta kun se täyttää nuo koulukiusaamisen tunnusmerkit arvoisa puhemies olen jättänyt ensimmäisen kerran tämän lakialoitteen eduskunnan käsittelyyn lokakuussa vuonna kaksituhattakaksitoista silloin laki ei edennyt ja minulle sanottiin että meillä on riittävät keinot puuttua näihin asioihin no mitä on tapahtunut koulukiusaaminen on jatkunut olemme tänään käyneet monivivahteikkaan monivivahteikkaan keskustelun siitä miten paljon tänäkin päivänä koulukiusaamista on eli olen nyt uusinut tämän lakialoitteeni jossa rikoslain

lukua muutetaan niin että sinne tehdään uusi seitsemäs b pykälä joka koskisi koulukiusaamista ja jossa määriteltäisiin näitä periaatteita osa kansanedustajista kysyi kaksituhattakaksitoista ja myös nyt siitä että en ole pyytänyt tähän lisää allekirjoituksia halusin sen tehdä selväksi nyt tässä myös että en pyytänyt niitä sen takia että tämä koulukiusaamisen kriminalisointi on osittain teknisesti ollut vaikea hanke ja olen halunnut sen nostaa tätä kautta nyt keskusteluun mutta minä haluan tällä keskustelulla ja tällä lakialoitteella nostaa tämän vakavan asian aivan uudelle keskustelutasolle me tarvitsemme niitä aivan tavallisia pieniä tekoja me tarvitsemme opettajille lisää mahdollisuuksia ja keinoja puuttua työrauhaongelmiin ja mutta silloin kun ne eivät riitä minun mielestäni on hyvä että on vielä mahdollisuus myös vanhemmilla kiusatuilla ja muilla puuttua siihen yksi pro gradu tutkielma koulukiusaamisen kriminalisoinnista valmistui silloin vuonna kaksituhattakaksitoista krista vierimaa teki tämän pro gradun ja se oli innoittajana osittain että halusin tehdä tämän kirjauksen myös suomen lakiin krista vierimaan tutkimuksessa todettiin että seitsemänkymmentäkolme prosenttia kiusaajista kertoi että he olisivat lopettaneet kiusaamisen jos se olisi ollut rikos jos he olisivat selkeästi tienneet että koulukiusaaminen on rikos arvoisa puhemies toivon että lakialoite lakialoite herättää nyt täällä salissa uudelleen keskustelua ja keskustelua myös valiokunnassa toivon että se johtaa lopulta siihen että meillä on tämäkin keino käytettävänä viimeisenä keinona vakavan ongelman

jokaisella oppilaalla lapsella ja nuorella nuorella on oltava oikeus käydä koulua ilman pelkoa kiusatuksi tulemisesta meillä on vuosittain suomessa aivan liian monia niin sanottuja hiljaisia menetyksiä kun kiusattu lapsi tai nuori ei enää koe elämäänsä elämisen arvoiseksi meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta nuorten itsetuntoa on suojeltava kaikin mahdollisin tavoin kouluilla vanhemmilla ja meillä päättäjillä on velvollisuus viestittää nuorille että suomi on avoin ja suvaitsevainen maa jonka menestys riippuu koulutuksesta ja kansainvälisyydestä opettajille ja kouluille on annettava paremmat edellytykset puuttua kiusaamistilanteisiin koulukiusaamiselle ja rasismille tulee olla ehdoton nollatoleranssi kouluissa kuten jo edellisen lakialoitteen käsittelyn yhteydessä useaan otteeseen salissa kuulimme kannatan lämpimästi myös edustaja heinosen tekemää

edustaja heinosen ynnä muiden lakialoite lähtee kiusaamisongelman ratkaisuun siitä tulokulmasta että kiusaaminen kirjattaisiin rikoslakiin omana rikosnimikkeenään selvin määritelmin mitä kiusaaminen tarkoittaa tämä on siinä mielessä ajatuksena hyvin kannatettavaa että kuten mainittiin monet näistä teoista ovat kriminalisoituja noin periaatteessa jo tällä hetkellä mutta niissä voi monesti tulla ongelmia näytön suhteen että onko tällaiseen rikokseen syyllistytty tulee helposti tuo keskustelu että oliko kyse vain huonosta käytöksestä vaiko ei nyt jos kiusaaminen olisi itsessään kirjattu rikoksena rikoslakiin niin se olisi selvempää ja siihen olisi puuttua on totta myös se että suuri osa näihin tekoihin mahdollisesti syyllistyvistä olisi alle rikosoikeudellisen vastuun alarajan ikävuosiensa puolesta mutta silti se että yhteiskunta suhtautuisi näihin tekoihin vakavasti kenties myös toisi heille sen tietämyksen että syyllistyttiin tekoon joka ei ole oikein väärin myös tuo että opettaja voisi olla uhrina tässä kyseisessä rikoksessa parantaisi opettajien työturvallisuutta omalta osaltaan hyvää esityksessä on myös se että tässä on huomioitu joukkotiedotusvälineet nykyajan nuoret ja lapset elävät sosiaalisessa mediassa ja siellä kiusaaminen voi olla hyvin totaalista eli jos tällaisia määritelmiä lähdetään tekemään niin on selvää että erityisesti tämä sähköinen puoli kiusaamisessa on huomioitava itse kannatan tätä lakialoitetta periaatteen tasolla tästä kannattaa poimia ne hyvät ideat ja ajatukset mitä tästä löytyy en en ole huomannut tätä allekirjoittaa enkä muista onko pyydettykään mutta tosiaan kerron tätä aloitetta kannattavani

arvoisa puhemies

lakialoitteen tavoite on oikea vastustaa kiusaamista ja vaatia koulukiusaajalle rangaistusvastuuta teostaan juristina kuitenkin pohdin minkälaisessa tilanteessa tämä uusi pykälä tulisi sovellettavaksi jo nykyisellään tässä lakialoitteessa kiusaamiseksi määriteltävät eri teot

säädetty rangaistavaksi kukin omassa pykälässänsä ja niistä säädetään monin paikoin ankarampia rangaistuksia kuin lakialoitteessa esitetty sakkorangaistus esimerkiksi ehdotettu ensimmäinen kohta määrittelee koulukiusaamisen voivan olla muun muassa ruumiillisen väkivallan ruumiillisen väkivallan tekemistä tai terveyden vahingoittamista nämä teot on kuitenkin jo säädetty rikoslain luvun pykälissä viisi kuusi ja seitsemän pahoinpitelyksi jonka perustekomuodosta tuomitaan sakkoon tai enintään vankeuteen kahdeksi vuodeksi lievässäkin tekomuodossa on sama rangaistus kuin tässä esitetty eli sakko uuden rikoslain säätäminen voisi antaa toki lainsäätäjältä merkittävän viestin koulukiusaamista vastaan siinä mutta jääkö signaali kuitenkin vähäiseksi jos sen mukaan ei tultaisi juurikaan antamaan tuomioita koska kyse on alle viisitoista vuotiaasta henkilöstä lähes aina rikosprosessi kun ei muutenkaan ole ensisijainen eikä aina paraskaan tapa kiusaamiseen puuttumiseksi järjestelmällistä kiusaamista tapahtuu sitä paitsi muuallakin kuin kouluissa esimerkiksi työpaikoilla tosin moni kiusaajahan on myöskin opettaja toisaalta koulukiusaaminen jos osapuolet ovat lapsia tai nuoria on toki kiusaamisessakin oma vakava erityislajinsa pidän kuitenkin tärkeänä aloitteen tavoitteita ja sitä että koulukiusaamisen ongelmia nostetaan esiin kaikissa mahdollisissa foorumeissa

valtiovallalta ei saa tulla sen suhteen koskaan muuta viestiä kuin ehdoton kiusaamisen vastustaminen ja tuomitseminen

arvoisa puhemies mielestäni heinosen aloite mahdollistaa keskustelun tästä aiheesta erinomaisella tavalla meidän tulisi saada määriteltyä rajat ihmisten kaltoinkohteluun välittämättä siitä tapahtuuko se koulun seinien sisällä koulumatkalla tai muissa ympäristöissä siinä mielessä sana koulukiusaaminen on hieman ongelmallinen ja toivon todella että heinosen lakiesitys etenee koska tämä tarkkarajaisempi keskustelu sen osalta että saamme laajan työkalupakin pehmeitä keinoja mutta myös näitä tiukkoja keinoja on mielestäni tarpeen oli myöskin hyvä että edustaja mäkelä toi esiin opettajiin kohdistuvan kiusaamisen tämä on yhtä lailla vakava ongelma ja tässä keskustelussa meidän tuleekin huomioida opettajien jaksaminen ja koulujen resurssit vastata niihin ongelmiin joita kouluissa kohdataan sillä koulut ovat pienimuotoisia yhteiskuntia siellä näkyvät kaikki ne ilmiöt jotka yhteiskunnassa näkyvät yleisestikin ottaen kiitos myös edustaja maijalalle hyvästä puheenvuorosta

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

vuonna kaksituhattakaksitoista ja allekirjoitan hyvin pitkälle näitä kysymyksiä joita joita esille toitte näyttöongelma on varmasti se mikä on aivan oleellista myös tässä asiassa nostaa keskusteluun sama näyttöongelma on toki siinäkin tapauksessa että täyttyykö joku muu jo nyt rikoslakiin kirjattu tapaus taikka taikka rikos mutta tämä tutkimus yksin jo osoittaa sen että kolme neljästä on sanonut että en olisi kiusannut jos olisin tiennyt että koulukiusaaminen on rikos se on jo se viesti mikä meidän pitäisi välittää ja ja viestittää en itsekään odota sitä enkä edes halua että niitä rangaistuksia eivät rangaistukset ole tässä se mikä on on minun suurin innoittajani tämän tekemiseen vaan se että koulukiusaaminen loppuisi viestin kautta edustaja maijala kysyi missä tilanteessa tätä lakia käytettäisiin tätä käytettäisiin viimesijaisena keinona kun mikään muu ei ole auttanut niin kuin puheenvuorossani totesin niin sitten olisi vielä mahdollisuus kun koulu on tehnyt kaiken muun mahdollisen joko koululla kiusatulla itsellään tai kiusatun vanhemmilla puuttua siihen myös tällä kaikista kovimmalla keinolla rikosprosessi onko se sitten paras tapa hoitaa asiaa kysyi myös edustaja maijala ei minunkaan mielestäni ole vaan se on viimesijainen keino mitä käytetään silloin kun mikään muu ei auta kun tiedän että tätä keskustelua myös kuunnellaan niin haluan lyhyesti käydä läpi tuon pykälän mikä on uusi eli rikoslain kahdenkymmenenyhden luvun henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

uusi seitsemäs a pykälä siinä kerrotaan tämä koulukiusaaminen joka kohdistaa toistuvasti toiseen henkilöön jonkin tai joitakin tämän pykälän toisessa momentissa mainituista teoista niin että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa kärsimystä tai pelkoa loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa tai

luvun ensimmäisessä pykälässä tarkoitetulla uhkauksella luopumaan luopumaan taloudellisesta edusta johon rikoksentekijällä tai sillä jonka puolesta hän toimii ei ole laillista oikeutta kuusi aseen nostaminen toista vastaan tai muulla tavoin toisen uhkaaminen rikoksella sellaisissa olosuhteissa että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa seitsemän toiselta liikkumavapauden riistäminen oikeudettomasti sulkemalla sisään sitomalla kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin tai toisen eristäminen tämän ympäristöstä

lakiesityksen tekemisessä minua on avustanut myös tämä graduntekijä krista vierimaa ja tämän ovat allekirjoittaneet lisäkseni siis hanna halmeenpää vihreistä laura huhtasaari perussuomalaista rami lehto perussuomalaisista ben zyskowicz kokoomuksesta ja jo entinen kansanedustaja carl haglund rkpstä ja ja

edustaja heinosen puhe oli väkevä ja vaikuttava kun hän esitteli tämän lakialoitteen se että kiusaaminen voi olla myös henkistä ja yhtä vahingollista kuin fyysinen kiusaaminen on todella niin totta ja samalla takia vaarallista koska sitä ei voi niin helposti toteen näyttää kiitän edustaja heinosta siitä että myös hänen lakialoitteensa myötä toimenpiteet nollatoleranssin saamiseksi koulukiusaamisessa nousevat keskusteluun meidän koulutusjärjestelmää arvostetaan me itse arvostamme sitä tosi korkealle myös ulkomailla sitä arvostetaan korkealle täällä meillä suomessa meidän pitäisi saada se asia jokaisen ajatuksiin että ei ole coolia ei ole siistiä kiusata vaan erittäin arvokasta on arvostaa sitä toista ihmistä meidän maamme pystyy pääsemään

moni lapsi on nyt sängyssään tällä hetkellä ja odottaa unta moni lapsi pelkää tällä hetkellä sängyssään huomista koulupäivää meillä on vastuu näistä lapsista toivottavasti nämä puheet saadaan jollakin tavalla myöskin käytännön teoiksi ja voimme auttaa näitä lapsia selviämään ettei heidän tarvitse jälleen huomenillalla omassa sängyssään itkeskellen pelätä seuraavaa koulupäivää kiitokset elovaaralle ja heinoselle näiden aloitteiden tekemisestä ei muuta kuin miettimään lisää vastaavia toimenpiteitä asian korjaamiseksi
arvoisa puhemies oli hyvä että tässä tuotiin esiin lain tarkempia sisältöjä ja mitä kaikkea kiusaaminen voi sisällään tuon vielä viimeisenä seikkana esiin sen että elämme muuttuvassa maailmassa jossa matkapuhelimien rinnalle on tullut paljon muitakin välineitä joita käytämme ja verkossa tapahtuva kiusaaminen on uusi muoto uskon että tulemme vielä tarvitsemaan mahdollisesti myös lainsäädännön tarkastelua siltä osin miten suojelemme ihmisiä lapsia ja nuoria erityisesti tämäntyyppisiltä kiusaamisen muodoilta kun viestiminen ja julkinen häpäisy on entistä helpompaa ja mahdollisempaa tämä lienee yksi tulevista haasteistamme

arvoisa puhemies edustaja heinosen ynnä muiden lakialoite koulukiusaamisen säätämiseksi rikoslaissa määritellyksi rikokseksi täydentää erittäin hyvin tänään salissa illalla käytyä keskustelua kiusaamisesta on tietysti sääli että salissa on tähän aikaan enää kourallinen edustajia kun käsittelemme tätä tärkeää aihetta tässä lakialoitteessa on erityisen positiivista sen selvärajaisuus edustaja heinonen kävi edellisessä puheenvuorossaan läpi kiusaamisen määritelmiä yksityiskohtaisesti kiitos hänelle siitä arvoisa puhemies tämä lakialoite antaa vakavan viestin kiusaamista harjoittaville yksilöille meidän tulee pitää huolta siitä että yhteiskunta ja lainsäätäjät osoittavat että koulukiusaaminen on ja sitä pidetään hyvin hyvin tuomittavana asiana ja me täällä eduskunnassa puutumme jatkossakin vakavasti tähän yhteiskunnallisesti valitettavasti melko vähänkin käsiteltyyn asiaan pidän pidän tätä lakialoitetta erittäin hyvänä ja kiitänkin edustaja heinosta asian tuomisesta eduskuntakäsittelyyn

puhemies haluan myös omalta osaltani kiittää tänään erityisesti edustaja elovaaraa joka on ansiokkaasti tehnyt työtä koulukiusaamisen kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta mutta myös kaikkia teitä edustajakollegoita jotka olette tähän keskusteluun tänään osallistuneet minun oma selkeä tahtoni on se että yhteiskunnan viesti on yksiselitteisen selkeä että kiusaamista ei hyväksytä siihen puututaan ja siihen on riittävät keinot puuttua me olemme tänään kuulleet muun muassa edustajakollegoilta puheenvuoroja joissa on kerrottu omakohtaisiakin kokemuksia kiusaamisesta se että odottaa nukahtaisi että yö ei kuluisi sen takia että seuraava aamu ei tulisi niin nopeasti on viesti joka lähestulkoon saa silmäkulman nytkin kostumaan toivon että yhdenkään lapsen ei tulevaisuudessa tarvitsisi kokea sitä julminta koulukiusaamista mitä valitettavasti huomennakin meidän tapahtuu arvoisa puhemies kiitos kaikille tästä keskustelusta toivon että valiokuntakäsittelyssä nämä lakialoitteet saavat yhtä hyvän ja perusteellisen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

näköjään ollut nopea sormi tässä käsittelyssä on kolmas lisätalousarvio ja ja toki minulla intoa vielä riittäisi keskustella talou desta mutta täällä ei ole yhtään opposition edustajaa paikalla olisi tietysti ollut kiva että lisätalousarvion käsittelyn kohdalla esimerkiksi sosialidemokraatit olisivat olleet paikalla paikalla mutta kun ei täällä ole kuin hallituspuolueen edustajia niin taidan minäkin tyytyä vain tällaiseen lyhyeen lyhyeen toteamukseen että onneksi nyt taloudessa on hiuksenhienoa parannusta näkyvissä eli pieni käänne on tapahtunut ja ja toivotaan että se vahvistuu myös alkavana vuonna meillä vielä tässä loppuvuonna tulee varmasti niitä keskusteluja kun täällä oppositiokin on työpaikalla hommissa joten jatketaan keskustelua silloin nyt ei muuta kuin hyvää yötä kiitos